päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille

puhemies haluaisin aloittaa tämän valtiopäivien ensimmäisen kyselytunnin arjen asioilla tiedättekö että suomalaisissa lapsiperheissä noussut huoli tulevaisuudesta te hallituksessa suunnittelette päivähoitomaksujen todella merkittävää yli kahdenkymmenenkahden prosentin korotusta olen saanut paljon yhteydenottoja joissa kysytään miksi lapsiperheet on laitettu hallituksen maksumiehiksi korkeimmassa maksuluokassa tämä korotus on yli kuusikymmentä euroa kuukaudessa per lapsi olette juuri hallituksessa päättäneet nostaa aamu ja iltapäiväkerhojen maksuja sadalla prosentilla kuudestakymmenestä eurosta sataankahteenkymmeneen euroon nyt siis puhutaan toisesta kuudenkymmenen euron kuukausikorotuksesta yhtä lasta kohden hyvää esityksessä on että hallitus taipui säilyttämään nollamaksuluokan mutta raharikkaista ei ole nytkään kysymys vaan ahkerista työssä käyvistä keskituloisista perheistä kahden lähihoitajan tai bussikuskin perheistä

arvoisa puhemies ja arvoisa eduskunta kysyjä otti esille lapsiperheiden tilanteen suomessa ja laajentaisin tämän keskustelun oikeastaan isompaan kuvaan meillä on suomi erittäin vaikeassa tilanteessa tällä hetkellä olemme velkaantuneet voimakkaasti mitoittaneet menot tuloja tuloja korkeammiksi ja ja meillä on suuria vaikeuksia kasvun kanssa tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa hallitus on tehnyt muutosohjelman jossa joudumme tekemään myös ikäviä ratkaisuja tämän tilanteen korjaamiseksi tavoitteena on tehdä sellaisia toimia joilla suomi saadaan sellaiselle kestävälle uralle että meillä olisi mahdollisimman hyvät palvelut lapsiperheille myöskin tulevaisuudessa valitettavasti tässä muutosohjelmassa joudumme myöskin varhaiskasvatuksen osalta toimiin ja pidän itse henkilökohtaisesti erittäin valitettavana sitä että hallituksen ohjelmassa joudumme puuttumaan myöskin asiakasmaksuihin varhaiskasvatuksen maksuihin mutta haluan kuitenkin todeta sen

puhemies ihmisiä huolestuttaa arjessa selviäminen selviäminen ja tämä on on otettava vakavasti ei vähätellen neljän lapsen äitinä ja lastenhoitajana tiedän oikein hyvin tämä vaikuttaa lapsiperheiden arkeen tiedän miten tämä taloudellisten resurssien kaventaminen vaikuttaa esimerkiksi lasten mahdollisuuksiin harrastaa vaikkapa taitoluistelua tai jääkiekkoa arvoisa hallitus on osoitettu että on olemassa vaihtoehtoja sdpn vaihtoehtobudjetissa otetaan vähemmän velkaa kuin teidän budjetissanne kysymys on arvovalinnoista haette reilun viidenkymmenen miljoonan tulolisää päivähoidon maksujen korotuksella tälle on vaihtoehto esimerkiksi vaihtoehtobudjetissamme sdp esitti marraskuussa

kysyvät voisiko nämä korotukset unohtaa ja voisiko hallitus etsiä oikeudenmukaisempaa vaihtoehtoa koska aina on vaihtoehtoja suomalaisia arvoja ovat mielestäni panostaminen lapsiimme

arvoisa puhemies siitä huolimatta että joudumme näitä ikäviä päätöksiä täällä tekemään tässä esityksessä joka tällä hetkellä on ollut lausuntokierroksilla on korostettu sosiaalista oikeudenmukaisuutta sitä että nollamaksuluokka säilyy eli kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perheiden lapsille varhaiskasvatus on maksutonta myöskin tulevaisuudessa ja tässä on tehty myös sellaisia korjausliikkeitä että muun muassa joidenkin yksinhuoltajaperheiden tilanteeseen tulee tämän esityksen myötä jopa helpotusta elikkä tämän esityksen myötä sikäli kuin se nyt etenee eduskuntaan asti tässä muodossa lausuntokierroksen jälkeen nämä yksinhuoltajaperheiden maksut osalla yksinhuoltajaperheistä jopa siis

nostitte tässä esille myöskin lasten harrastusmahdollisuudet mikä olikin tärkeä asia ja yksi lempiaiheitani minun mielestäni jokaisella suomalaisella lapsella pitäisi olla mahdollisuus harrastaa ja kokeilla päästä omien intohimojensa pariin ja päästä kokeilemaan uutta jokaisella lapsella harrastus ja tähän liittyen on käynnissä erilaisia toimia on koulujen iltapäiviin

arvoisa puhemies lasten oikeutta varhaiskasvatukseen on jo hallituksen toimin syksyn aikana rajattu ryhmäkokoja on kasvatettu ja se merkitsee myös sitä että laatu tulee heikkenemään samanaikaisesti te te olette esittämässä että tästä palvelusta maksuja korotetaan minusta se on ennenkuulumatonta lisäksi tiedämme että suurissa kaupungeissa kuten esimerkiksi helsingissä asumisen kustannukset ovat kasvaneet ja kasvavat koko ajan kun lapsiperheillä on yleensä opintolainat vielä niskassa ja siihen päälle vielä nämä päivähoitomaksut tulevat nousemaan niin kuinka hallitus aikoo nyt turvata sen että tavallista työtä työtä tekevän perheen vanhempien kannattaa edes ylipäätänsä ajatella käydä työssä ja ja että koko tämä hyvinvointiyhteiskunnan legitimiteetti säilyy eli palkkatyötä tekevä ihminen saa myös työstään riittävän ansion jotta voi itse selviytyä omalla työllään eikä tarvitse esimerkiksi turvautua muitten apuun

hallituksella on kolme keskeistä tavoitetta joista ensimmäinen on julkisen talouden tasapainottaminen että velaksi eläminen loppuu vuonna työllisyystilanteen parantaminen ja työllisyyden nostaminen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin rakentamalla satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa kolmas liittyy rakenteellisiin uudistuksiin jotka avittavat näitä kahta ensimmäistä tavoitettamme vastaus teidän kysymykseenne on se että meidän on purettava tässä yhteiskunnassa kannustinloukkuja nimenomaan sellaisia loukkuja jotka estävät sekä työn tekemisen että työn teettämisen siihen me hallituksessa pyrimme ja myös yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa

arvoisa puhemies vuosi on alkanut kyllä todella huolestuneissa merkeissä monessa lapsiperheessä nyt mietitään ihan oikeasti niitä arjen peruskysymyksiä että riittävätkö rahat riittävätkö rahat näihin harrastuksiin sitä pohditaan monessa perheessä mutta nyt on tullut huoli myös siitä riittävätkö rahat tähän peruspalveluun joka päivähoito on nämä

alexander stubb just sanoi kun teillä on tarkoituksena talouskasvun edistäminen niin päivähoito jos mikä tukee talouskasvua mahdollistamalla pienten lasten vanhempien työssäkäynnin tämä teidän linjanne on aivan väärä onko hyvä hallitus teidän tavoitteenne ajaa suomalaiset pienten lasten vanhemmat kotiin naiset takaisin hellan ääreen pitämään lapsista

arvoisa puhemies tämä edellinen puheenvuoro ei pidä ollenkaan paikkaansa päinvastoin varhaiskasvatus on erittäin tärkeä palvelu perheet myöskin arvioivat tämän palvelun laadun hyvin korkeatasoiseksi tällä hetkellä meillä opetushallitus työskentelee juuri sen puolesta että ensimmäistä kertaa opetushallitus laatii varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuksen perusteet eli pyrimme vahvistamaan varhaiskasvatuksen roolia osana meidän koulutusjärjestelmää ja sitä jatkumoa ja pyrimme nostamaan sen pedagogista laatua tällä hetkellä suomessa tilanne on niin vaikea että joudumme tekemään

arvoisa puhemies hallitus nostaa monella tapaa asiakasmaksuja olenkin ollut huolestunut tästä kehityksestä esimerkiksi sosiaali ja terveyshuollon asiakasmaksujen kolmenkymmenen prosentin se on johtanut vahvasti alueelliseen eriarvoistumiseen olen huomannut että alueet ja kunnat jotka ovat varakkaita muuhun maahan verrattuna ovat nostaneet niitä indeksikorotuksen verran esimerkiksi pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja helsingin sairaanhoitopiiri mutta taas köyhemmät sairaanhoitopiirit ovat nostaneet maksimissaan näitä asiakasmaksuja muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa olenkin äärettömän huolestunut tämmöisestä alueellisesta eriarvoistumisesta ja kysynkin siksi asianomaiselta ministeriltä miten ehkäisette ihmisten myös alueellisesti tapahtuvaa tämmöistä eriarvoistumista onko hallitus mielestänne toiminut perustuslain ja terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla edistääkseen väestön terveyttä ja terveyserojen kaventamista arvoisa
rouva puhemies meillä on kuntien välisen epätasa arvon tasaamiseksi järjestelmä valtionosuuksista yhdenvertaisuuden turvaaminen ympäri suomen riippumatta siitä mikä on on riippuvainen siitä miten maan sisällä pystytään kustannuksia tasaamaan tämä hallitus ei ole vuoden kaksituhattakuusitoista budjettia esittäessään ja eduskunta siitä päättäessään leikannut valtionosuuksia vaan niitä euroja tuli tehtyjen päätösten perusteella kunnille lisää toisekseen näitten asiakasmaksujen osalta asiakasmaksulainsäädäntö on mahdollistavaa ei velvoittavaa ja tämä hallituksen esitys jossa tähdättiin siihen että koko kuntakentässä olisi sadanviidenkymmenen

oli mahdollistava laki osa kuntia on päättänyt toisin

arvoisa puhemies tänä alkaneena vuonna monet hallituksen kovista leikkauksista osuvat ihmisten arkeen ja monet ihmiset ovat huolissaan tulevaisuudesta varhaiskasvatukseen on jo tehty merkittävät leikkaukset ryhmäkokojen kasvatus

maksukorotuksissa puhutaan ihan tavallisista keskiluokkaisista ihmisistä jotka joutuvat maksamaan satoja euroja vuodessa enemmän jos tämä toteutuu ja asiantuntijat varhaiskasvatuksen ja talouden asiantuntijat myös oecd ovat kritisoineet sitä että tämä ohjaa ihmisiä pois työelämästä jos päivähoitoon tuleminen vaikeutuu eli tämä on täysin päinvastoin kuin mitä ministeri stubb äsken sanoi että yritetään poistaa rakenneloukkuja siitä että ihmiset eivät menisi töihin päivähoitoon pääsemisen vaikeuttaminen haittaa perheiden työllistymistä ja lasten oikeutta

arvoisa puhemies juuri näin kuin valtiovarainministeri sanoi ja vielä ja tämän mallin valmistelua hiukan avata tämä pohjaesitys joka on nyt ollut lausuntokierroksella on opetus ja kulttuuriministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiesten valmistelema ja siinä on huomioitu aivan erityisesti se ettei pääsisi syntymään kannustinloukkuvaikutuksia tai ne on pyritty tässä työssä minimoimaan sitten samoin on tämä nollamaksuluokan säilyminen eli se että kaikkein heikoimmassa asemassa oleville perheille yhteiskunta edelleen korvaa koko varhaiskasvatuspalvelun elikkä säilytämme tämän nollamaksuluokan heikoimmassa asemassa oleville perheille ja maksujen korotus painottuu parempituloisiin perheisiin

arvoisa puhemies vuonna kaksituhattaviisitoista syntyi suomessa vähiten lapsia sitten tuhatkahdeksansataakuusikymmentä luvun nälkävuosien tästä on syytä olla todellakin huolissaan väestömme ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee pienet kunnat kuihtuvat kun lapsia ei synny tutkimusten mukaan epävarmuus työpaikasta ja säännöllisistä tuloista estää naisia perustamasta perhettä nyt tarjota naisille vakituisia työpaikkoja ja helpottaa perheen ja työn yhteensovittamista mutta mitä tekee hallitus rajoittaa päivähoito oikeutta heikentää päivähoidon laatua suurentamalla ryhmäkokoja ja nostaa päivähoidon maksuja

rouva puhemies vakavaan asiaan ei pitäisi yhtään yhtään kevyesti suhtautua tai siitä kevyesti lausua mutta tämä hallitus on kyllä varsin vähän syyllinen vuoden kaksituhattaviisitoista syntyvyyteen toisekseen mitä yritetään tehdä ennakoitavuus ja vakaus totta kai pysyvä työpaikka hallituksen isossa kuvassa sen pyörän pyörimisen että suomessa olisi työtä ja suomalaista työtä jatkossakin toisekseen meillä on lasten ja perheiden muutosohjelma yksi niistä kahdestakymmenestäkuudesta hallituksen kärkihankkeesta lapsi ja

sisältöjen kehittäminen niin että me pääsisimme eteenpäin esimerkiksi siinä miten turvallisesti vanhempi voi päiväänsä viettää kun lapsi on yhteiskunnan tarjoamien palvelujen piirissä kolmanneksi tämä yhteensovittaminen me tulemme tasa arvo ohjelmalla hallituksen osalta ulos

analyysissään täysin oikeassa meillä on itse asiassa taloudessa tällä hetkellä kaksi suurta rakenteellista muutosta joihinka pyrimme vastaamaan ensimmäinen niistä on väestörakenne meillä väestö ikääntyy mikä käytännössä tarkoittaa sitä että enemmän ja enemmän ihmisiä siirtyy eläkkeelle vähemmän ja vähemmän ihmisiä on töissä toinen on globaalitalous sen realiteeteissa me elämme nyt me pyrimme tekemään ratkaisuja kokonaisuudessa jotka muuttavat meidän talouden rakennetta jotka muuttavat meidän työmarkkinoiden rakennetta tällä hetkellä me emme pysty joustamaan suuntaan tai toiseen valuutta ei jousta samalla tavalla kuin se jousti tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla ja valitettavasti työmarkkinat eivät jousta sillä tavalla ainoa asia joka tällä hetkellä joustaa näiden sopeutusten keskellä ovat perheet ja valitettavasti erityisesti työttömät ja tähän me haemme ratkaisua ei voi olla niin että työttömyys on ainoa joka lisääntyy tässä taloustilanteessa

arvoisa rouva puhemies yhtäältä on olemassa suuria makrotaloudellisia toimenpiteitä jotka vaikuttavat työn kysyntään ja työn tarjontaan niistä neuvotellaan yhtäältä kilpailukykypaketin sisällön myötä yhtäältä palkkamaltin myötä ja yhtäältä tuottavuuden lisäämisen muun muassa paikallisen sopimisen myötä ne ovat niitä suuria rakenteellisia uudistuksia sen jälkeen meillä on olemassa pienemmässä mittakaavassa finanssipoliittinen kehikko jota jatkuvasti työstämme ja siinä pyrimme tekemään päätöksiä ne vaikuttavat vähemmän kuin se suuri kehikko meidän argumenttimme on se että nämä sopeutustoimet liittyivätpä ne sitten päivähoitoon varhaiskasvatukseen tai vastaaviin jatkuvat ellemme me saa työllisyystilannetta parannettua tässä maassa ellemme me saa kasvua aikaiseksi ja se vaatii pitkällekin meneviä rakenteellisia uudistuksia mutta meillä tällä hetkellä on yhteiskunnassa jäykkyyksiä jotka estävät nämä uudistukset

puhemies hyvällä perhepolitiikalla varmasti pystytään vaikuttamaan syntyvyyteen mutta harmillisesti hallitus on toistuvasti ollut lapsiperheitten kukkarolla ja hyvin tuntuvilla summilla tuntuu hivenen hämmentävältä tämä ministeri stubbin vastaus siihen millä tavalla näillä päivähoitomaksuilla voitaisiin kannustaa ihmisiä työhön kun päinvastoin asiantuntijat ovat jo nyt osoittaneet että nämä päivähoitomaksujen korotukset tulevat nimenomaan lisäämään kannustinloukkuja kaksihenkinen keskivertotuloinen perhe maksaisi päivähoidosta tulevaisuudessa kuusisataaseitsemänkymmentäneljä euroa kuukaudessa varmasti moni miettii kannattaako lähteä työelämään jos päivähoitomaksut nousevat tällaisella rytmityksellä olisinkin kysynyt hallitukselta ymmärrättekö te että nämä päivähoitomaksujen korotukset itse asiassa lisäävät kannustinloukkuja ja tulevat heikentämään ihmisten menemistä työelämään ja sitä kautta vaikeuttavat sitä kansantalouden kasvattamista ja verotulojen lisäämistä

arvoisa puhemies ymmärrän erittäin hyvin sen että nämä säästöt ovat ikäviä toisaalta ajattelen pienen lapsen äitinä myöskin niin että suomen talous pitää saada kuntoon jotta meillä on varaa rahoittaa meidän hyvinvointiyhteiskunnan arvokkaat palvelut myöskin tulevaisuudessa näiden maksukorotusten jälkeenkin yhteiskunta maksaa varhaiskasvatuksen palveluista noin kahdeksankymmentäviisi prosenttia ja vain se noin viisitoista prosenttia on perheiden rahoittamaa osuutta mieluummin tietysti jättäisin esittelemättä tällaisen lain taloustilanne on nyt niin vaikea että näitä ikäviä päätöksiä joudutaan tekemään hallitus on neuvotellut hallitusohjelmansa kolmen puolueen kesken ja siihen sisältyy viidenkymmenenneljän miljoonan euron maksujen korotus varhaiskasvatukseen ja tätä me olemme valmistelleet ja etsineet siinä parhainta mahdollista mallia jossa minimoidaan kannustinloukut työn vastaanottamiseen ja jossa pyritään hakemaan sellainen tulokulma että ne maksut painottuvat parempituloisiin ja että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien maksut eivät nouse vaan jatkossakin säilyy nollamaksuluokka elikkä

tämä jo mainittu hallituksen lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelmahan käynnistyi nyt nyt tammikuussa ja ja tämä ohjelma on näitten ikävien säästöpäätösten keskellä todella positiivinen uutinen tuon muutosohjelman tavoitteenahan on että lapsi ja perhepalvelut järjestetään ja johdetaan hyvin lapsi ja perhelähtöisesti hallinnolla ei saa siis olla väliä kun lapset tai lapsiperheet hakevat tuolta asiakaspalvelujen viidakosta sitä akuuttia apua mitä mitä he tarvitsevat tämä ei suinkaan ole mikään uusi keksintö meillä on jo muutamia kaupunkeja muun muassa imatra jossa tätä käytäntöä ollaan jo jonkun aikaa harjoitettu kysyisinkin ministeri rehulalta ovatko nämä jo hyvät käytänteet helposti siirrettävissä ja millä aikataululla arvioitte näkyviä tuloksia

puhemies päivähoitopalvelujen maksussa lähtökohta on siltä osin hyvä että isompituloiset osallistuvat suuremmalla maksuosuudella kuin pienituloiset tai työttömien perheet ongelma on että tuo alaraja korkeimman maksuluokan osalta on niin alhaalla että kuten jo aiemmin kerroin puhutaan kahden bussikuskin tai kahden lähihoitajan tulotasosta jolloin

korotukset osuvat näihin perheisiin suomalaisten turvallisuudentunne on alhaisimmillaan vuosikymmeniin ja tässä suurta roolia näyttelee nimenomaan arjessa selviäminen onko työtä tai pystyykö maksamaan laskut pitämään kattoa pään päällä ja pystyykö huolehtimaan terveydestä

puhemies itsehillinnästä en tiedä mutta vastaan kahdella tavalla ensimmäinen on se että ellei

valitettavasti jatkuvat koska tosiasia on se että hyvinvointiyhteiskuntaa ei voida ylläpitää jos työllisyysaste on tämä ja jos kasvua ei ole nähtävissä tähän me tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia muun muassa työmarkkinoihin

tämä keskustelu on ollut symbolisesti ja käytännössä tärkeä miksi sen takia että tällä hetkellä me elämme nimenomaan niiden lasten velkaa jotka ovat varhaiskasvatuksessa ja sitä me pyrimme välttämään

seuraava kysymys edustaja olli poika parviainen

arvoisa rouva puhemies tämä kotouttaminen on aivan keskeinen asia jotta suomalainen yhteiskunta pystyy ottamaan vastaan ne ihmiset jotka meiltä turvapaikan saavat ja saamme heidät integroitua osaksi suomalaista yhteiskuntaa myöskin rakentamaan suomea tämän työn pitää alkaa jo vastaanottokeskusvaiheessa ja tähän on päättäväisesti lähdetty ensimmäinen asia mikä tehdään on on osaamiskartoitus ja sitä kautta jo lähdetään liikkeelle katsotaan millaista osaamista löytyy millaisia koulutustarpeita on ja siitä polku sitten jatkuu mahdollisimman nopeasti niillä jotka turvapaikan saavat kohti kotouttamiskoulutusta ja työelämää tämä on tämä on meillä maahanmuuttopoliittisessa ministerityöryhmässä aivan keskeisiä asioita tällä hetkellä käsitellään ministerit lindström ja grahn laasonen osaltaan tuovat pöytään tällä hetkellä näihin kotouttamiskoulutukseen ja maahanmuuttajien koulutukseen liittyviä asioita tässä on paljon nyt työn alla ja toivottavasti saadaan myöskin paljon valmista hyvin nopealla aikataululla
ministeri grahn laasonen täydentää
arvoisa puhemies onnistunut kotouttaminen on tämän kevään yksi suurimmista haasteista ja tänä päivänä tämä keskustelu on ollut sikälikin ajankohtainen että että otin tänä aamuna vastaan asiantuntijoiden ehdotukset viisikymmentäkuusi keinoa siitä miten me voimme edistää kotoutumista kotoutumista koulutuksen keinoin suomeen viime vuonna tulleista turvapaikanhakijoista kahdeksankymmentäneljä prosenttia on alle vuotiaita ja heistä vielä vähän vajaa seitsemänkymmentä prosenttia on kuusitoista viiva kolmekymmentäneljä vuotiaita mikä tulee tarkoittamaan sitä että meillä on erittäin paljon tarvetta erilaisille yksilöllisille koulutuspoluille nykyiset olemassa olevat rakenteet eivät toimi ne ovat liian pitkiä siellä on paljon tyhjäkäyntiä joustavuutta tarvitaan ja nopeampia polkuja

arvoisa puhemies on harmi että työministeri lindström ei ole paikalla hänellä olisi kaikkein parhaat tiedot näistä on selvää siis se että jo vastaanottokeskusvaiheessa kouluttautuminen pitää aloittaa ja kuten sanoin tämä tämä osaamiskartoitus on ensimmäinen mutta sen lisäksi on ylipäänsä aktivointi se että nämä ihmiset vastaanottokeskuksissa saavat tekemistä saavat osallistua siihen arjen tekemiseen voisivat auttaa tehdä työtäkin siinä lähiympäristössä ja kuten täällä jo todettiinkin me olemme törmänneet jälleen kerran suomalaiseen byrokratiaan siinä että lumitöiden tekeminenkään ei ollut mahdollista näiden kaikkien asioiden kanssa me teemme tällä hetkellä töitä meidän täytyy miettiä uudella tavalla jotta me saamme ihmiset jotka haluavat osallistua jotka haluavat tehdä

puhemies kysymyksessä nousi esiin tämä vapaaehtoistyön rooli ja se on kyllä ollut aivan korvaamattoman tärkeää myöskin tässä ensimmäisessä vaiheessa omalla sektorillani opetus ja kulttuuriministeriössä reagoimme heti ja lähdimme tukemaan muun muassa nuorisoalan järjestöjä ja urheiluseuroja ja myöskin kulttuurin keinoin vaikuttamaan siihen että että siellä paikallistoiminnassa eri paikkakunnilla voitaisiin huomioida vastaanottokeskukset esimerkiksi liikuntaseurat ovat lähteneet tähän erittäin innostuneesti mukaan martat ovat mukana opiskelijajärjestöt ovat mukana elikkä siellä on tehty erittäin paljon hyvää työtä jossa hyväntahtoiset suomalaiset ovat lähteneet rakentamaan siltoja vastaanottokeskuksissa olevien turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön välille me tarvitsemme toimia jotka uudistavat meidän koulutusjärjestelmää ottamaan vastaan paremmin näitä maahanmuuttajia erilaisiin yksilöllisiin polkuihin me tarvitsemme suoria väyliä työelämään ja me tulemme tarvitsemaan jatkossa myöskin vapaaehtoisten roolia siihen ja meidän kaikkien suomalaisten roolia siihen että kun turvapaikanhakijat saavat turvapaikan ne turvapaikanhakijat jotka saavat turvapaikan heidät voidaan tähän yhteiskuntaan kotouttaa ja he voivat kokea olonsa

olemme nähneet viimeisten kuukausien aikana valitettavasti väkivaltaongelmia vihapuhetta rikollista käyttäytymistä joissakin tilanteissa joskus turvapaikanhakijoiden puolelta joskus meidän kantasuomalaisten puolelta ja kaikki tämä on yhtä tuomittavaa mielestäni nyt on tietysti hyvin tiukka paikka siinä miten tämä kotoutuminen tapahtuu ja kaikki keinot ovat arvokkaita yksi sellainen asia johon suomessa on kiinnitetty huomiota usein on se että meillä on hyvin vähän maahanmuuttajataustaisia poliiseja ja ja viranomaisia olisi varmasti syytä myöskin poliisin toiminnan uskottavuuden lisäämiseksi ja poliisin tukemiseksi miettiä voisiko tätä reittiä avata että maahanmuuttajataustaiset jotka ovat sitten suomeen sijoittuneet pääsisivät ehkä nykyistä helpommin jollakin tavalla tämmöisen uran alkuun mielestäni tämä olisi tärkeää ja ehkä yleisenä kysymyksenä onko hallituksella aikomus lisätä nyt poliisin ja maahanmuuttoviranomaisten resursseja ainakin tilapäisesti kun tilanne

me olemme lisänneet poliisin turvallisuusviranomaisten ja maahanmuuttoviranomaisten resursseja tälle vuodelle merkittävästi se on osin ollut aivan pakkokin mutta sitten on tehty myöskin se se valinta että nimenomaan turvallisuuteen on on satsattu erityisesti huoli ehkä enemmänkin on tulevissa vuosissa mutta niihin asioihin palaamme sitten me teemme sisäisen turvallisuuden selontekoa parhaillaan ja siitä meillä on mahdollisuus keskustella tässäkin salissa on aivan totta että meillä on puutetta ulkomaalaistaustaisista poliiseista tämä on ollut jo pidempään poliisin tiedossa ja tässä on ollut ja on koko ajan erityinen projekti jolla myöskin maahanmuuttajanuoria kannustetaan hakeutumaan poliisiopintoihin minusta se on erittäin erittäin kannatettavaa ja omalla tavallaan varmasti helpottaisi

puhemies kotouttamisessa oikeastaan yhdistyy valtiovarainministerin näkökulmasta kaksi kokonaisuutta ensimmäinen on se kirjanpitoharjoitus jonka joudumme tekemään turvapaikanhakijoiden kustannusten nousun myötä karkeasti noin nolla pilkku viisi miljardia vuodessa kun käsitellään kun lisäämme sisäministeriön määrärahoja ja niin edespäin mutta toinen puoli jota meidän pitää tarkastella pitkällä aikavälillä liittyy nimenomaan kotouttamiseen ja siihen miten maahanmuuttajat turvapaikanhakijat saadaan töihin he muuttavat kuten ministeri grahn laasonen tuossa hyvin totesi meidän väestörakennettamme jos kahdeksankymmentä prosenttia heistä jotka ovat tulleet maahan ovat nyt alle kolmekymmentäneljä vuotiaita mahdollisuudet työllistää ovat huikeat viimeinen huomio tähän imfn arvion mukaan vaikka eurooppa hoitaisi tämän turvapaikkatilanteen huonosti talouskasvun näkökulmasta puhumme noin nolla pilkku kahden prosentin kasvusta vuosittain viimeinen huomio ymmärrän että tämä on vaikea keskustelunaihe kannattaa kuitenkin pistää mittakaavaan turvapaikanhakijoita viime vuonna oli noin nolla pilkku kaksi prosenttia koko euroopan väestöstä

eurooppalaiset arvot ja saavutukset ovat uhanalaisia ja yksi syy siihen on että eurooppa ei ole kyennyt toistaiseksi sopimaan ja toteuttamaan sitä yhteistä rajavalvontaa sitä yhteistä ja yhtenäistä turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikkaa jota tämän säilyttäminen edellyttää ja kaikki tuki ministeri orpolle ja hallitukselle siltä osin kuin te tätä haluatte ajaa ja pyritte euroopassa ajamaan mutta kotouttamisen kannalta näen myöskin toisen vaaran näille arvoille ja se on se vihapuhe ja suoranainen väkivalta viimeinen polttopulloisku esimerkkinä jota tilanne on myöskin synnyttänyt kysyisin ministeri orpolta mitenkä näette ja kuinka suurena ongelmana sen että meillä ei olla ehkä vieläkään riittävästi sekä arvojohtamisen keinoin että tarvittaessa viranomaistoimin kyetty puuttumaan tällaiseen vastakkaisuuksia

arvoisa rouva puhemies on niin että yksin viranomaistoimin näitä ongelmia joita nyt on nähty näitä käsittämättömiä tuomittavia väkivallantekoja eri suuntiin niitä voidaan voidaan ennalta ehkäistä niitä voidaan vähentää mutta ne eivät luo sitä kestävää ratkaisua kestävä ratkaisu löytyy siitä että me käymme arvokeskustelua suomessa avoimesti tosiasioihin perustuen siitä mistä on kyse miten miten me tämän asian kohtaamme miten me hoidamme tätä kansalaisyhteiskuntana meidän pitää käydä hyvää keskustelua ja ymmärtää se että tämä muutos jonka me olemme kohdanneet ei ole ohimenevä ilmiö vaan me olemme ilmiön edessä joka tulee jatkumaan volyymista ja lukumääristä en osaa sanoa mutta on selvää että paine maahanmuuttoon eurooppaan ja myös suomeen tulee jatkumaan siksi meidän täytyy pystyä keskustelemaan tämä asia eikä yrittää vain unohtaa tätä tätä olemassa olevaa olotilaa

edustaja tuomioja on täysin oikeassa siinä että tähän turvapaikkakysymykseen on vain ja ainoastaan yhteiseurooppalaisia ratkaisuja itse uskon vahvasti siihen että tässä tulee käymään niin että turvapaikkapolitiikassa ulkorajavalvonnassa oikeus ja sisäasioissa ylipäätään tulemme tiivistämään yhteistyötä euroopan unionin sisällä se on se ainoa ratkaisu koska me näemme sen mihinkä hallitustenvälisyys voi pahimmillaan näissä kysymyksissä johtaa toinen asia jonka edustaja tuomioja nosti esille

puhemies alkuperäinen kysymys koski kotouttamistoimenpiteitä ja olen iloinen että ministeri grahn laasonen nostitte esiin vapaaehtoistyön esteet toivon että se keskustelu jota myös viime vuosina on käyty eduskunnassa nostaisi esiin myöskin vaikkapa sen suomalaisen työttömän mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistyöhön kunnat ovat hyvin merkittävässä asemassa tämän turvapaikkaprosessin osana ja vaikka valtio aluksi näistä kustannuksista huolehtiikin niin kyllähän tämä pitkä prosessi päätyy loppujen lopuksi kuntiin ja niin kuin tässäkin on todettu tämä ilmiö ei ole ohimenevä haluaisin kysyä kuntaministeriltä miten te näette nyt kuntien roolin ja resurssit nimenomaan ne resurssit kun halutaan nopeasti toimenpiteitä ja kuitenkin tiedetään rajalliset resurssit

osaltahan on tilanne se että se vaatii hetimmiten kunnilta resursseja ja ja kuten täällä nyt ja aiemminkin ministeri grahn laasonen on kertonut siihen ollaan pystytty varautumaan mutta sitten on oikea kysymys miten jatkossa nyt kun arvioidaan että tänä vuonna vähintään kymmenentuhatta turvapaikanhakijaa saa myönteisen päätöksen pystytään kunnissa toimimaan meidän pitää tietysti arvioida tätä taloudellista puolta joka kulkee itse asiassa kotouttamisen osalta ely keskuksien kautta varmasti myös tuolla kehysriihen paikkeilla paikkeilla ja kuten kysyjä tietää niin onhan niin että jokainen myönteisen päätöksen saanut saa itse valita myös sen mihinkä kuntaan

tehnyt ehdotuksen kotouttavan työtoimintajärjestelmän luomisesta turvapaikanhakijoille mikä mahdollistaisi sen että ennen kuin turvapaikanhakijalla on tämä työlupa eli ennen sitä karenssiajan päättymistä hänelle tulisi oikeus ja jopa velvollisuus vastaanottorahaa vastaan osallistua kotouttavaan työtoimintaan joko vastaanottokeskuksessa järjestöissä kunnissa tai sitten myös yrityksissä silloin hänellä olisi mahdollisuus myös tutustua työelämään ja kenties saada saada vaikka jonkinlainen työtodistus niin että sitten jos hän saa myönteisen luvan niin hän pääsisi nopeammin työhön kiinni tällä vältettäisiin myös se niihin ehdotuksiin joissa joissa on ehdotettu tämän karenssiajan lyhentämistä liittyvä vetotekijä jos ikään kuin sekoitetaan nämä kaksi järjestelmää

arvoisa

me nyt pystymme aktivoimaan turvapaikanhakijoita maahanmuuttajia auttamaan heidät nopeasti työelämään ja integroitumaan yhteiskuntaan otetaan nyt avoimesti vastaan ja käydään läpi tämä teidänkin esityksenne lupaan sen siis avainsanoja ovat nämä nopeasti aktiivitoimenpiteisiin työelämään ja integroitumaan yhteiskuntaan sama pätee siis tietenkin myöskin suomalaisiin työttömiin me tarvitsemme näitä samoja keinoja myöskin heille mutta näihin karensseihin meillähän on nyt käytäntö että kolmen kuukauden jälkeen pääsee työelämään ja käytännössä meillä menee nyt pidempään näiden papereiden selvittämisessä ja turvapaikkapäätösten tekemisessä koska tulijoita on ollut niin paljon jatkossa tämä aika tulee lyhenemään kun kun tämä mylly alkaa jauhaa ja saadaan nopeammassa tahdissa näitä päätöksiä tehtyä meidän täytyy käydä läpi kaikki ehdotukset mitä tähän tulee ja saada nopeasti käytäntöjä meillä ei ole paljon aikaa odottaa koska nämä ihmiset ovat jo

seuraava kysymys edustaja sarkkinen
arvoisa puhemies tammikuussa monet ihmiset saivat järkyttävän kirjeen jossa kerrottiin sähkönsiirtohintojen jopa yli kolmenkymmenen prosentin korotuksista taustalla on vuonna kaksituhattakolmetoista toteutettu valtionyhtiö fortumin sähköverkkojen myyminen pääosin ulkomaisessa omistuksessa olevalle carunalle vasemmisto vastusti fortumin sähköverkkojen myymistä ainoana hallituspuolueena sähkön hinta koskettaa kaikkia talvipakkasilla sähköä kuluu paljon ja mihin valuvat suomalaisten rahat ulkomaisen yhtiön taskuihin vasemmistoliitto on tehnyt toimenpidealoitteen jossa ehdotamme useita toimenpiteitä joilla siirtohintojen kohtuuttomaan nousuun voitaisiin puuttua esitämme esimerkiksi katon asettamista sähkönsiirtomaksujen sallituille kertakorotuksille yhtiöille sallitun tuoton alentamista ja energiaviraston valvontaoikeuden muuttamista reaaliaikaiseksi ja joustavammaksi

edustaja sarkkinen totesi nämä carunan isot hinnankorotukset keskimäärin kaksikymmentäseitsemän prosenttia eräällä laskutavalla iskevät hyvin kipeästi isoon joukkoon suomalaisia näin suurta kertakorotusta kuluttajien kannalta aivan kohtuuttomana tulen esittämään lakimuutosta jotta tällaiset kohtuuttomat korotukset kyetään jatkossa välttämään olen ollut yhteydessä myös kuluttajaviranomaisiin tämän akuutin ongelman takia kuluttaja asiamies päivi hentunen tapaa huomenna carunan johtoa ja suositellee neuvotteluteitse näiden kohtuuttomien hinnankorotusten kohtuullistamista ja kuluttaja asiamies harkitsee tarvittaessa myöskin ryhmävalituksen tekemistä hallitus käyttää siis

arvoisa puhemies kiitoksia ministerille vastauksesta ja olen ilahtunut siitä että toimiin aiotaan ryhtyä julkisuudessa olleiden tietojen perusteella carunaa voi perustellusti epäillä aggressiivisen verosuunnittelun avulla harjoitetusta veronkierrosta eli kohtuuttomien hinnankorotusten lisäksi yhtiö ei myöskään maksa asiallisesti veroja suomeen valvovat viranomaiset vaikuttavat olevan hampaattomia carunan toiminnan edessä laki ei anna viranomaisille riittäviä keinoja puuttua toimintaan suomalainen maksaa ja voitot valuvat ulkomaille haluaisinkin lisäksi kysyä mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä jotta nimenomaan viranomaisilla olisi paremmat mahdollisuudet jatkossa puuttua sähkönsiirtoyhtiöiden harjoittamaan veronkiertoon ja tähän kansalaisten kuppaamiseen

joka vastustaa veronkiertoa se on valtiovarainministeri mitä enemmän verotuloja sen parempi oecdssä g kaksikymmentä maat itse asiassa vuonna

liikkeelle aloitteen kanssa jossa pyrittiin rakentamaan järjestelmä joka estää veropohjan rapautumisen puuttuu kansainvälisten yritysten aggressiiviseen tai muuhun verotoimintaan sen seurauksena on tällä hetkellä menossa kaksi kokonaisuutta joita suomi tukee vahvasti ensimmäinen on oecdn piirissä viidentoista niin sanottua beps toimenpidettä ja toinen on viime viikolla julkaistu komission corporate tax package

puhemies perusinfrastruktuuri pitää pitää kotimaisissa käsissä erityisesti monopoliasemassa oleva infrastruktuuri mieluiten julkisessa omistuksessa nämä olivat perusteet minkä vuoksi vasemmistoliitto minä ministerinä

on kaupattu digitassa tehtiin samanlainen puhallus ranskalaiset käyttävät monopoliasemaa hyväksi muutenkin tulee mieleen kauppoja vaikkapa kemiran yara kaupat tai monet kaupat joissa työpaikkoja alueellisesti luovia teollisuusyhtiöitä on myyty ulkomaalaisille omistajille tämä ei ole suomalaisten työntekijöiden etu tämä ei ole suomen kansalaisten etu eikä suomen valtion etu kysynkin arvoisa rouva puhemies valtiovarainministeri stubbilta

arvoisa rouva puhemies ehkä kysymyksen tulokulma on sen verran vaikea että siihen ei voi antaa ihan suoraa vastausta tähän yksittäiseen tapaukseen jos en ihan itse ollut silloin talouspoliittisen valiokunnan jäsen niin tässähän puhuttiin strategisesta omistuksesta ja päädyttiin siihen että voi myydä ja sen lopullisen kaupan tästä teki fortum se riippuu tietysti täysin siitä millä tavalla määritellään strateginen omistus itse täytyy myöntää että en kuulu julkisten tai yksityisten monopolien ystävien joukkoon teistä edustaja arhinmäki

arvoisa rouva puhemies kyllähän tässä asiassa koko edellisellä hallituksella on peiliin katsomisen paikka tässä tapahtui hämmästyttäviä virhearviointeja esimerkiksi silloinen elinkeinoministeri vapaavuori totesi joulukuussa kaksituhattakolmetoista fortum kauppa ei nosta sähkön hintaa mutta arvoisa puhemies nyt tähän täytyy tarttua ja annan tuen niille toimille joita elinkeinoministeri rehn täällä sanoi toivomme lakiesityksiä ja toivomme että tähän voi puuttua arvoisa puhemies valtiovarainministeri stubb haluan muistuttaa että te olette itse ajaneet hallitus on on ajanut sellaista maksupolitiikkaa joka iskee paljon kipeämmin ja paljon useampaan suomalaiseen kuin nämä korotukset jotka nyt on nähty olette sanoneet että nämä carunan korotukset ovat kohtuuttomia voisitteko kertoa nyt selkosuomeksi suomen kansalle että jos nämä korotukset ovat kohtuuttomia niin minkä takia ajamanne terveys ja päivähoitomaksujen kaksikymmentä ja kolmenkymmenen prosentin korotukset

kyllä oikein enää tähän varsinaiseen aiheeseen liity otetaan seuraava kysymys edustaja turunen
arvoisa puhemies kun tässä on nyt tunnustettu että virheitä on tehty edellisellä vaalikaudella ja jopa syytelty toisia niin todetaan se tosiasia kuitenkin näistä virheistä vapaat ovat ainoastaan kaksi puoluetta jotka tiesivät että hinnat tulevat nousemaan ja nämä kaksi puoluetta ovat perussuomalaiset ja keskusta tämä on täysin täysin selkeä asia mutta nythän ovat kysymyksessä siirtohintojen korotuksien lisäksi myös perusmaksun korotukset ja yritykselle erittäin merkityksellinen asia ovat nämä tehosiirtomaksujen korotukset kyllä jos tästä jonkun viestin voi carunalle lähettää niin caruna voisi nyt mahdollisimman nopeasti peruuttaa oma aloitteisesti nämä nämä rajut hinnankorotukset elinkeinoministeri rehniltä kysyn on aivan hienoa että olette tarttunut tähän asiaan mutta minkälaisen ajan nyt ottaa tämä lakimuutos meneekö tässä kuukausia vai pystytäänkö tämä käsittelemään eduskunnassa hyvinkin nopeasti

arvoisa rouva puhemies kiitoksia ensinnäkin tuesta näille toimenpiteille mitä tulee tähän tapahtuneet edellisen hallituksen aikana enkä siihen puutu on tärkeää katsoa nyt eteenpäin se kuinka nopeasti ne lakiesitykset kyetään käsittelemään eduskunnassa on sitten ennen kaikkea eduskunnan asia ja talousvaliokunnan asia luotan siihen että teemme tässäkin asiassa sujuvaa ja ja asiallista yhteistyötä me tulemme käynnistämään tämän lainmuutoksen valmistelun välittömästi olen antanut tästä ohjeet työ työ ja elinkeinoministeriön energiaosastolle ja tulemme tekemään sen hyvin pian jotta varmistamme sen että kykenemme jatkossa välttämään tällaiset täysin kohtuuttomat perusteettomat

tässä kun tämä keskustelu käydään niin täytyy nähdä se kokonaisuus missä mennään ensinnäkin silloin kaksituhattayksitoista tavoite oli se että kaikille suomalaisille turvataan se että sähkö tulee kotiin halutaan tehdä verkot turvallisiksi tässä suhteessa ja se tavoite meidän täytyy yrittää pitää edelleenkin toinen näkökulma on sitten että haluttiin todellakin energiaviraston että hinnat eivät nouse liian korkeiksi nyt sellainen suuri kysymys on minkälaisia tarkennettuja ohjeita sinne energiaviraston suuntaan tulee suuri kysymys ei varmaan ole se kuinka paljon on ulkomaista tai kotimaista omistusta vaan miten tämä homma käytännössä

kysyn ministeri rehn minkälaisia käytännön ohjeita nyt olette jo antanut energiaviraston puolelle ilman että tarvitsee tehdä minkäänlaisia lakimuutoksia

edustaja jaskari on aivan oikealla asialla kun hän korostaa että on välttämätöntä että siirtoverkot saadaan turvallisiksi sehän on tämän lain alkuperäinen tarkoitus kun kyse on monopolista niin sanotusta luonnollisesta monopolista on aivan perusteltua ja suorastaan välttämätöntä että sitä säännellään yhteiskunnan kokonaisedun nimissä pyysin energiavirastolta selvityksen ja tulemme käynnistämään tämän lakimuutoksen tämän selvityksen pohjalta valvonnan kehittämiseksi energiavirasto esittää erityisesti kahta toimenpidettä ensinnäkin sitä että määritetään katto näille sähkön siirtohinnan korotuksille siis niiden korotusten kertamuutoksille kertakorotuksille samoin kuin toistumisvälille samoin kuin toistumisvälille ja tämän rinnalla mikä on edustaja jaskarin kysymyksessä taustalla näiden verkkopalvelumaksuina perittävien tulojen riittävä kohdentaminen investointeihin ja muuhun verkkotoiminnan kehittämiseen on varmistettava

arvoisa rouva puhemies on pakko edelleen kiitellä ministeriä tästä nopeasta reagoinnista jonka olette ottanut tahdikkaasti esille haluaisin kuitenkin vielä kysellä tässä vähän samaan tapaan kuin edustaja jaskari mitkä ne konkreettiset toimet ovat hieman jäi ikävä maku siitä kun tämä lainsäädäntö viime kaudella tehtiin ja talousvaliokunta mietinnössään kirjasi sinne pidemmän siirtymäajan kuin mikä hallituksen esityksessä oli olimme ilmeisesti vähän lapsenuskossa siinä että viisitoista vuotta olisi sellainen jakso jolla nämä korotukset ja verkon turvaamisasiat voidaan tehdä ilman sitä mitä mietinnössä erityisesti korostettiin kohtuuttomuutta tavallaan haluan nyt kysyä ministeriltä oletteko arvioinut sitä mietinnön viestiä kohtuullisuudesta ja viittätoista vuotta ja millä tavoin käsittelette sitä onko energiamarkkinavirasto tässä itse asiassa toiminut sen kirjauksen vastaisesti antamalla tämmöisen mahdollisuuden yhtiöille

viittasitte edustaja myllykoski näihin pidempiin siirtymäaikoihin tämä on yksi kysymys jota on arvioitu mutta arviointi on kesken ja tähän palaamme tämän lainvalmistelun yhteydessä ennen kaikkea tulemme keskittymään siihen että tulemme estämään kohtuuttomat kertakorotukset ja luomaan siihen tietysti myöskin myöskin

toistumisvälin jotta tästä tulee asiallista lainsäädäntöä tämän lisäksi on tärkeää että samaan aikaan tarkastellaan myös sähkön siirtoverkkojen toimitusvarmuutta joka on tärkeä kysymys kaikille kuluttajille ja kansalaisille tämän ympyrän neliöimisestä tässä tämän lainsäädännön korjaustyössä tulee olemaan kyse ja tässä teemme varmasti hyvää yhteistyötä talousvaliokunnan kanssa

arvoisa herra puhemies minulla on edessäni tänään saamani lehdistötiedote jossa etyjin puheenjohtajamaan ulkoministeri suomenkin ulkopolitiikan hyvin tunteva saksan ulkoministeri steinmeier hyvin vahvasti ja voimaperäisesti vetoaa siihen kuinka ukrainassa tulee välittömästi lopettaa jälleen kerran liekkeihin leimahtanut tulitus tuo pitää kokonaisuudessaan lopettaa välittömästi kaikilla rintamilla puhun tästä sen vuoksi että me olemme vähän turtuneet kuvitelmissamme uutisvirran vertailussa syyrian lähi idän tapahtumiin ja jättäneet vähemmälle huomiolle sen että itse asiassa

matka helsingistä ukrainan rajalle on lyhyempi kuin matka helsingistä suomen pohjoisrajalle se on lähellä ja se tuntuu monin eri tavoin meidän turvallisuusympäristössämme me tiedämme että ukrainan kriisi ei suinkaan ole vain ukrainan kriisi vaan se luonnollisesti kertoo siitä että euroopassa turvallisuusintressit konfrontoivat toisiaan tavalla joka vakavasti luo uuden turvallisuushaasteen myöskin meidän omassa turvallisuusympäristössämme etyj on järjestö joka kaikkein välittömimmin pyrkii liennyttämään ukrainan kriisiä sekä hallitusten välisellä tasolla että parlamenttien välisessä yhteistoiminnassa tämä kriisi on hyvin hyvin moniulotteinen ja etyjillä on varsin laaja työkalupakki käytettävänään tämän ukrainan kriisin liennyttämiseen liennyttämiseen ja se sitä todellakin käyttää

lähestulkoon tuhat ihmistä tänä päivänä erityyppisissä tehtävissä ukrainan kriisin hoitamiseksi

tehdyistä tulitaukosopimuksista huolimatta kriisi saa koko ajan erittäin valitettavia ilmiasuja ja niin kuin sanottu aivan viime hetkinä jälleen uudestaan paitsi että aseleposopimusta tulitaukosopimusta rikotaan ukrainassa juuri parhaillaan ukrainassa on myöskin sisäisesti valitettavasti nähtävissä ilmiöitä joista juuri tänä päivänä myöskin kansainvälinen lehdistö raportoi varsin monet ukrainassa toimivat suurlähettiläät esittivät julkisen kommenttinsa tänään siitä että he pahoittelevat syvästi sitä että ukrainan sisäisiä kysymyksiä koskien ukrainan talousministeri jätti juuri nyt tehtävänsä kokiessaan edessään olevat asiat liian suuriksi ja vaikeiksi mahdottomiksi viedä talousuudistuksina läpi ukrainassa hänet kuitenkin tunnetaan ja tiedetään henkilöksi joka pyrki varsin voimakkaasti korruptionvastaisessa toiminnassa perustuslakiuudistuksessa ja muissa välittömissä välittömissä ukrainan uudistusta edustavissa hankkeissa viemään eteenpäin asioita päättäväisesti ja tavalla jolla on myös kansainvälisen yhteisön tuki ja ymmärtämys takanaan

syvästi pettyneen käsityksensä tämä kaikki kertoo siitä että työtä on tehtävä ja se myös kertoo tietysti siitä että suomen kannattaa kaikista syistä paitsi yleisistä turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen liittyvistä myöskin omasta turvallisuuspolitiikastaan juontuvista seikoista johtuen tehdä kaikkensa rauhanvälityksen ja sovun poliittisen dialogin ja diplomatian hyväksi sen vuoksi on selvää että etyjin tulisi edustaa myöskin sellaisia kantoja jotka mahdollistavat tehokkaan ja toimivan dialogin toteutumisen kaikilla niillä tasoilla voidaan edesauttaa tätä diplomaattista ratkaisua näissä asioissa etyjin periaatteiden pitää olla selviä meille kaikille ja kaikissa yhteyksissä pitää myöskin suomen aktiivista rauhanvälitystoimintaa pyrkiä edesauttamaan euroopan unioni uudistaa tällä hetkellä ulkopoliittista strategiaansa toivon todella että euroopan unionissa myöskin tuon strategian uudistamisen yhteydessä hyvin tarkoin minkälaisia myönteisiä ja minkälaisia kielteisiä vaikutuksia on taloudellisella sanktiopolitiikalla sanktioita ei tänä päivänä käytetä ensimmäistä kertaa niistä on kohtuullisen laaja kokemus olemassa ja on perusteltua pyytää olettaa ja odottaa että euroopan unioni arvioi sanktiopolitiikkansa tehokkuutta ulkopoliittisen keinovalikoiman joukossa niin joutuu tekemään myöskin euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö sillä ei ole luonnollisesti taloudellisia sanktioita käytettävissään mutta sillä on käytettävissään diplomatia ja näitä diplomatian kaikkia mahdollisuuksia pitää tällä hetkellä maksimaalisesti pyrkiä hyödyntämään

tässä on käytetty erinomaisia puheenvuoroja joista edellinen oli erinomainen tietenkin ilkka kanerva tuntee asiat todella hyvin monista haasteista huolimatta meidän pitää muistaa koko ajan että vaikka toiminta ei ole helppoa tässä jännitteisessä yhä jännitteisemmässä maailmassa niin se on kuitenkin erittäin tärkeä kehys edelleen euroopan vakauden ja turvallisuuden vahvistamiseen tähtäävälle toiminnalle se on se lähtökohta ja tämä ei tietenkään poista sitä että että kuten keskusteltu on myös etyjin toiminta vaatii vahvaa kehittämistä sekin on välttämätöntä mielestäni ja olen ehdottomasti samaa mieltä tuosta vuoropuhelun ja dialogin syventämisen tarpeesta sitä on syvennettävä myös venäjän kanssa ja pakotepolitiikalle on löydettävä jonkinlainen exit ohjelma se on ihan oikeasti tärkeätä ja siitä pitää keskustella eussa todella vakavasti kävin vastikään ukrainassa ja tiedän että tilanne itä ukrainassa on yhä vaikeampi jos ajatellaan sitä humanitaarista puolta siellä rajalla niillä alueilla

se apu ei saavuta läheskään kaikkia sen ihan selkeästi kuulin ja haastattelin siellä ihmisiä ruokaa vettä lämpöä kaikkea tätä tietysti puuttuu suojaa talvi on armoton ja ketkä kaikkein eniten kärsivät tietenkin tästä valtavan hankalasta tilanteesta tietenkin haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset eli esimerkiksi lapset ja vanhukset meidän on pakko saada ratkaisu tähän ukrainan tilanteeseen ja vaikka se kuulostaa nyt kuinka naiivilta niin niin kaikki keinot on otettava käyttöön

euroopan turvallisuus ja yhteistyökokous runsas neljäkymmentä vuotta sitten oli suomen ulkopolitiikan suuria saavutuksia ja on myös tänään sitä samoin kuin etyj järjestön perustaminen siellä hyväksytyt periaatteet kansainvälinen sopimus etyjistä ja sen periaatteet ovat erittäin pienelle maalle jos kenelle on tärkeätä että hyväksyttyjä sopimuksia noudatetaan ja kaikki niihin sitoutuvat se on meidän ulkopoliittisen asemamme ja meidän perinteemme pitkä linja vuosikymmenten ajalta

tämä koskee yhtä hyvin etyjiä kuin muitakin tärkeitä kansainvälisiä sopimuksia on lupa vaatia niiden toteuttamista muilta mutta täytyy myös edellyttää sitä että itse toimii tämän mukaisesti viime vuonna oli etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen juhlakokous täällä helsingissä se oli tärkeä kokous ja se tähtäsi nimenomaan vuoropuhelun aikaansaamiseen olosuhteissa jännitteet ovat lisääntyneet olisi väärin myös historiankirjoituksen kannalta jos tässä ei mainittaisi että se kokous ei aivan mennyt maaliin eikä aivan tuottanut niitä tuloksia mitä siihen asetimme ei vähiten sen takia että yhtä tärkeätä osapuolta tuossa kokouksessa venäjän valtuuskuntaa ei kokouksessa nähty minusta olisi tarve samalla kun esitämme vaatimuksia muille pohtia myös omaa toimintaamme ja siksi kysynkin onko etyjin suomalaisessa delegaatiossa miten käyty lävitse tämä venäjän duuman puhemiehen suomeen tuloviisumin epääminen ymmärsin että sitä perusteltiin ulkoministeriössä nimenomaan laillisuusnäkökohdilla että on pilkuntarkasti noudatettava näitä näitä eun pakotesäännöksiä asia josta tosin eurooppalaisten kumppaniemme keskuudessa oli toisia mielipiteitä muun muassa saksassa että olisi tullut myöntää lupa onko käyty lävitse voimmeko tästä oppia jotakin jatkoa ajatellen onko ulkoasiainvaliokunta käynyt tätä puolta lävitse voimmeko itse tehdä jotain enemmän ja paremmin jotta tämä dialogi jota täällä peräänkuulutetaan tulisi mahdolliseksi
valiokunnan puheenjohtaja kaikkonen

puheenjohtaja tämä tapaus mihin edustaja heinäluoma viimeksi viittasi on kyllä valiokunnassa käyty aika huolella lävitse sehän sinänsä oli vuoden kaksituhattaviisitoista tapahtumia niin että se ei sinänsä näissä kertomuksissa vielä kirjattuna ole se on sitten tulevien kertomusten aihe ehkä enemmänkin mutta eihän se nyt ihan niin kuin strömsössä mennyt omastakaan mielestäni mitä tulee pakotekysymykseen minkä edustaja heinonen otti täällä esille henkilökohtaisesti tuen tietenkin hallituksen ja suomen yhteistä linjaa ja yksituumaista linjaa tässä asiassa on tietysti hyvä muistaa että pakotteet eivät tulleet aivan syyttä niille oli tietty syynsä ja niiden tulevaisuus on sidottu etenemiseen minskin sopimuksen toteuttamisessa siinähän on jonkinlaista edistystä tulitauko on kohtuullisesti pitänyt mutta henkeä pidätellen pitää päivittäin seurata edelleenkin tilanteen kehittymistä mutta kaikkien etu olisi että tässä asiassa päästään myönteisellä tavalla eteenpäin se on tietysti suomen näkövinkkelistä nämä pakotteet ja vastapakotteet kohtelevat eri eu maita eri tavalla me täällä suomessa itse kärsimme niistä enemmän kuin portugalissa tai jossain vähän kaukaisemmassa eu maassa ne täällä hyvin kouriintuntuvalla tavalla tuntuvat senkin takia pidän tärkeänä että diplomatian ja vuoropuhelun keinoin työskennellään kovasti kohti poliittista ja rauhanomaista ja kestävää ratkaisua ukrainan kriisin ja muiden eurooppalaisten jännitteiden

puheenjohtaja edustaja heinäluoma yhtyi siihen kaikkien suomalaisen ulkopolitiikan tukijoiden kehittäjien yksimieliseen rintamaan jonka mukaan pienelle maalle on äärettömän tärkeää noudattaa kansainvälisiä sopimuksia mutta myös tukea kansainvälisten järjestöjen tekemiä päätöksiä niiden asemaa ja vaikutusvaltaa jonka kaltainen luonnollisesti etyj mitä suurimmalla mitalla on en ole nähnyt pitkiin pitkiin aikoihin että kukaan vakavasti otettava ulkopoliitikko olisi tästä perusasennoitumisesta eri mieltä siinä mielessä oli hyvä kuulla että myöskin myöskin edustaja heinäluoma on tästä vankasti vankasti samassa rintamassa suomen valtuuskunta on tätä asiaa arvioinut mihin hän kysymyksensä kohdisti sen lisäksi olen henkilökohtaisesti yleiskokouksen johdon merkeissä kääntynyt eun ulkoasiain komissaarin korkean edustajan mogherinin puoleen kirjallisesti kysyäkseni onko eulla tämän viime kesänä toteutuneen asetelman johdosta jotakin korjattavaa omissa säädöksissään jotta kansainvälinen diplomatia parlamenttien välillä voisi toimia eikä oltaisi mykkäkoulua käyvässä asetelmassa niin kuin viime kesänä oli asianlaita tähän korkea edustaja vastasi että tämä on kaikkien eu jäsenvaltioiden omassa harkinnassa ja päätettävissä kuinka tämän asian osalta menetellään tämä mielestäni viitoittaa kyllä tulevaisuudessa ratkaisuja siihen suuntaan joka jo nähtiin esimerkiksi siinä että venäjän parlamentin puhemies vieraili juuri ennen vuodenvaihdetta romaniassa monikansallisen parlamentaarisen kokouksen merkeissä

on erityisen tärkeää että sopimuksia noudatetaan ja erityisen tärkeätä nimenomaan että pienet maat noudattavat sopimuksia tämä on suomelle mitä lähintä historiaa jo ihan tuolta venäjän vallan loppuvuosilta jolloin suomen talous kulttuuri ja identiteetti perustuivat lakiin sopimuksiin niiden noudattamiseen ja ehdottomaan kunnioittamiseen hyppään tästä parisentuhatta vuotta taaksepäin roomalaiset sanoivat pacta sunt servanda sopimukset on pidettävä

rooman valtio rooman imperiumi tuhoutui kansainvaellukseen talouden taantumiseen keskushallinnon romahtamiseen eurooppa on monelta osin samassa tilanteessa kuin rooman valtakunta tuhatviisisataa vuotta sitten

kiitän edustaja kaikkonen ja edustaja kanerva vastauksista on myös hyvin eun korkean edustajan vastaus joka tavallaan antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden tämän dialogin ylläpitämiseen näissä käytännön tilanteissa otan kuitenkin sitten esille toisen tärkeän asian joka on eduskunnan asema ulkopolitiikan päätöksenteossa koskee se sitten etyjin toimintaa tai eun pakotteita viime joulukuussa nähtiin erittäin valitettava terroristi isku ranskassa ranskahan tuon iskun jälkeen hyvin nopeasti voi sanoa että muutamassa tunnissa päätti vedota euroopan unioniin ja unionin jäsenmaihin nimenomaisesti avun saamiseksi tilanteessa jossa ranska ilmoitti että se kokee tulleensa kokee tulleensa hyökkäyksen kohteeksi

ranska ei siis vedonnut etyjiin ei myöskään natoon vaan juuri euroopan unioniin ja suomen hallitus on ilmoittanut että suomi tulee antamaan apua ranskalle joka siis kokee olevansa sodassa nyt olen hivenen huolestunut siitä että että vaikka puhutaan näin merkittävästä asiasta että yksi unionin maa sanoo olevansa hyökkäyksen kohteena kokee olevansa hyökkäyksen kohteena pyytää apua ja suomi ilmoittaa auttavansa niin tästä asiasta ei tässä salissa puhuta ollenkaan eikä hallitus ole kertonut mitä se aikoo tehdä koko eduskunnalle kun puhutaan näin järeistä asioista jotka ovat myös meidän miten tätä unionin perussopimuksen artiklaa tulkitaan niin olettaisin että koko eduskunnan intressi olisi saada tieto mitä hallitus on tekemässä mihin suomea näillä nyt tehtävillä päätöksillä konkreettisesti sidotaan kuinka pitkälle tässä tuessa ollaan valmiit menemään ja myös arvio siitä mitä se tarkoittaa jatkossa vastaavissa tilanteissa siksi kysynkin erityisesti ulkoasiainvaliokunnan johdolta onko ulkoasiainvaliokunnassa ollut esillä että tämä asia on niin iso ja periaatteellinen että suomen eduskunnan vanhan perinteen ja myös valtiosäännön perusperiaatteiden kannalta olisi luontevaa saada koko eduskunnalle informaatio hallituksen linjasta miten suomi aikoo tukea

arvoisa herra puhemies tässä keskustelussa on pakotteista puhuttu ja myös tuotu esille jälleen exit politiikkatarvetta pakotteille onneksi valiokunnan puheenjohtaja edustaja kaikkonen kertoi tien pois näistä pakotteista se on minskin sopimuksen noudattaminen ja ja paluu niihin yhteisiin sopimuksiin ja ja itsenäisten valtioiden kunnioittamiseen mitä venäjä on nyt rikkonut esimerkiksi krimin osalta eli avaimet pakotteiden purkamiseen on venäjän käsissä oikeastaan yksi mitä pitäisi pohtia ja mistä varmasti ollaan aika lailla yhtä mieltä on se että nämä pakotteet kohtelevat hyvin eri tavalla eri maita eussa ja nyt kun tilanne on pitkittynyt ja se saattaa pitkittyä vielä vielä reilustikin niin onko eun sisällä käyty ja pitäisikö minusta pitäisi käydä keskustelua näistä taakanjaoista myös tässä kysymyksessä jotta euroopan maat kantaisivat tasaisemmin taakkaa näiden pakotteiden vaikutuksista nyt ne kohdistuvat suomeen poikkeuksellisen rajusti siitä varmasti olemme yhtä mieltä toivon että meidän maan ulkopolitiikan johto ja ja eu politiikan johto käyvät myös tätä keskustelua ja avaavat sitä siihen että taakkaa jaettaisiin tasapuolisemmin myös tässä kysymyksessä meillä on toinen iso kysymys ollut pöydällä ja siinä on haluttu että koko eu jakaa taakan niin että kyllä yhtä lailla tässä pakotekysymyksessä taakanjakoon voisi puuttua

mielestäni etyjin merkitys riippumattomana toimijana ja ja välittäjänä on kasvanut viime vuosina ja edustaja kanervan ja koko suomen valtuuskunnan toiminta on ollut hyvin edistyksellistä ja erittäin hyvää on totta että syyrian takia tämä ukrainan tilanne on jäänyt hieman taka alalle nämä pakotteet venäjälle haluaisinkin tiedustella miten ne ovat vaikuttaneet tämänhetkiseen ukrainan tilanteeseen nämä pakotteet jotka venäjälle on asetettu suomelle ne ovat myös hyvin raskaat ja kuten edustaja heinonen tässä totesi niin onko ajateltu että tätä taakanjakoa suoritettaisiin eun välillä koska suomen kohdalla ne ovat erittäin raskaat myös taloudellisesti

herra puhemies haluan varmuuden vuoksi vielä kerrata lyhyesti sen että aivan viime päivinä tänään eilen ja edellispäivänä tulitukset ovat voimakkaasti lisääntyneet itä ukrainassa juuri tähän perustuen ulkoministeri steinmeier tuli tänään julkisuuteen vedoten tulitaukosopimukseen ja se on erittäin keskeinen periaate minskin sopimus on ainoa tie ulos ukrainan kriisistä se tulee vaatimaan pitkän ajan ja paljon diplomaattisia toimenpiteitä ja myöskin toivon voimakkaasti suomen omaa panosta jatkossakin ranskan terrori isku on asia jonka seurausvaikutuksista edustaja heinäluoma täällä perustellusti puhui tiedämme hyvin että on olemassa lakivalmistelu hallituksen suunnassa siitä millä tavalla esimerkiksi suomen voimankäyttösäädöksiä pitää harkita uudestaan lissabonin sopimuksen valossa lissabonin sopimuksen soveltaminen uudessa tilanteessa on kyseessä ja luonnollisesti lissabonin sopimuksen paragrafeja on tarkoitus täysimittaisesti noudattaa nyt suomi jo omasta lainsäädännön suppeudestaan vajavaisuudestaan johtuen ei näin voi tehdä tämä valmistelutyö on hallituksessa meneillään ja ja lainsäädäntö asiaa koskien tulee tämän eduskunnan käsiteltäväksi tämän kevään kevään myötä mitä tulee tähän vastaukseen ranskalle niin ulkoasiainvaliokunta on tullut varmasti puheenjohtaja tulee tarkemmin sen kertomaan ulkoasiainvaliokunta on asiasta tietoinen ja olen täysin varma että tavalla tai toisella myöskin iso sali saa tämän asian lähiaikoina tiedokseen

arvoisa puhemies edustaja heinonen kysyi tästä pakotteiden taakanjaosta no se ei välttämättä nyt päällimmäisiä ulkoasiainvaliokunnan asioita ole mutta toki kiinnostaa myös ulkoasiainvaliokuntaa mikä näitten tilanne ja tulevaisuus on itse asiassa kun valiokunta oli viime viikolla kaksi päivää brysselissä toisena päivänä eu instituutioitten edustajia otimme tämän epäreilun taakanjaon kyllä esille useammassakin otteessa mutta ensisijaisesti tämän asian hoitaminen on kyllä maan hallituksen asia tämä edustaja heinäluoman esille ottama ranskan avunpyyntö sehän on merkittävä asia suomessakin käytiin vuosia keskustelua siitä mitä nämä eun niin sanotut turvatakuut ovat vai onko niitä ollenkaan onko se pelkkää paperia no nyt nähtiin että ovat olemassa ja niillä on merkitystä ei mennyt kahtakymmentäneljää tuntia kun ranska pyysi apua ja kaikki eu maat olivat vastanneet tuohon avunpyyntöön niillä on merkitystä se on nyt nähty suomen osalta olen itse siinä käsityksessä että ne aivan lopulliset ja tarkat päätökset siitä mikä se suomen kontribuutio on ovat vielä tekemättä mutta uav on kyllä saanut viime vuoden lopussa selvityksen sinänsä niistä aikeista mitä hallituksella tässä oli auttaa ranskaa eri tavoin ulkoministeri soini on ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa ensi viikon perjantaina niin että voimme ottaa tämän asian siinä hänen kanssaan keskusteluissa esille mikä on tilanne ja onko hallituksella aikeita tuoda se suuren salin keskusteluun tietysti jos valiokunnassa ja eduskunnassa laajempaa halua siihen on valiokunnallakin taitaa olla kyllä keinoja tuoda asia sitten keskusteluun jos semmoinen tarve yleisemmin koetaan

hyvin myönteisenä sekä edustaja kanervan esiintuomaa käsittelytapaa

ranskan avunpyynnön tuomisessa tänne saliin

kaikkosen ilmoitusta kun puhutaan näin järeistä asioista joista sanotaan että ne ovat sodan ja rauhan kysymyksiä niin on tärkeätä että eduskunta pitää huolta siitä että suomen kansanvallan korkein elin on mukana arvioimassa sitä mitä hallitus tekee kysymys ei ole kaikista yksityiskohdista vaan kysymys on tästä isosta linjasta ja on tärkeätä nähdä onko koko eduskunta sitoutunut siihen mitä hallitus on tähän mennessä ilmoittanut ajatellen myös sitä että tämä ei ole ainutkertainen tapaus on hyvin mahdollista että näitä tulee tämänkin jälkeen eteen ja silloin sillä että eduskunta tietää mitä tehdään ja myös hyväksyy ne ratkaisut mitkä on hallituksessa viitoitettu yhteistoiminnassa presidentin kanssa on iso merkitys siksi rohkenenkin rohkenenkin esittää kainon toiveen valiokunnan puheenjohtajalle että kyllä mielestäni oikea tapa olisi se että hallitus tulisi oma aloitteisesti näin isossa asiassa eduskuntaan eikä niin että valiokunta joutuu siirtämään jonkun asian käsittelyn tänne se ei olisi näin jykevän asian arvovallan mukaista rohkenenkin siis toivoa että valiokunnan puheenjohtaja voisi harkita tällaisen selkeän toiveen esittämistä hallituksen oma aloitteisesta toiminnasta

osaltani ottaa osaa tähän ranskan tapausta koskevaan keskusteluun koska se on sellainen asia joka tulee ihan jokaiselle meistä edustajista kun kuljemme tuolla maakunnissa keskustelemassa ihmisten kanssa sitä kysytään mikä suomen linja on tässä ja mitä tällä on tarkoitettu mikä on kyseessä siksi mielestäni on äärimmäisen tärkeää se että edustaja heinäluoma otti esille nimenomaan koko eduskunnan mahdollisuuden saada tietoa suomen linjasta ja käydä sitten sitä keskustelua sen pohjalta ja kun tässä edustaja kaikkonen jo kyseli että josko tarvetta on niin haluan omalta osaltani myös vahvistaa että kyllä tarvetta on pitäisin hyvin tärkeänä ja merkittävänä nimenomaisesti sitä että hallitus oma aloitteisesti pikaisesti eduskunnalle toisi tästä tietoa se on minusta hyvin tärkeää ja nyt kun sitten teillä siellä valiokunnassa puheenjohtajan mukaan ministeri soini vierailee perjantaina niin toivon että tämä toive tulee vahvasti esiin siellä

edustaja heinoselle haluan nyt selventää että totta kai kansainvälistä oikeutta pitää kunnioittaa totta kai avaimet pakotepolitiikan lopettamiselle venäjällä ovat ovat venäjän käsissä mutta kyllä minä nyt kuitenkin uskallan tässä keskustelussa sanoa että että jotakin on kuitenkin pahasti pielessä jos ei minkäänlaista luottamusta eikä semmoista selkeää syvää vuoropuhelua pystytä synnyttämään esimerkiksi eun ja venäjän välillä silloin ne avaimet pysyvät venäläisten taskussa ja he eivät aio noudattaa minskin sopimusta sitä minä vain tarkoitin nyt tällä puheenvuorollani äsken että meidän pitää nyt tarkastella sitä venäjän asennoitumistakin tähän ja sitä mistä se johtuu ja niin edelleen meidän pitää käydä syvempää ja monipuolisempaa dialogia

edustaja heinonen aivan oikein nosti esille eun solidaarisuuden ja tasapuolisuudenkin velvoitteen ja yksi iso elementti tässä on myös yhteinen kauppapolitiikka me hyvin tiedämme että eun pakotteet ovat yhteiset mutta kuitenkin esimerkiksi me talousvaliokunnan jäsenet viime vuoden puolella saksan matkalla huomasimme että monet eu maat tästä huolimatta käyvät kauppaa venäjän kanssa itse asiassa euraasian tulliliiton avulla tämä tulliliittohan käsittää kolme maata venäjän valko venäjän ja kazakstanin näistä syistä valko venäjästä muun muassa on tullut yksi maailman johtavista maitotuotteiden viejistä näin ollen kysynkin teiltä arvoisat ulkoasiainvaliokunnan johtohenkilöt onko teillä ollut tämä kysymys esillä brysselin matkallanne ja jos ei niin aiotteko keskustella eu maiden kollegoidenne kanssa tästä kauppapoliittisesti varsin mielenkiintoisesta ilmiöstä

arvoisa arvoisa puhemies euroopan unionihan on koko historiansa ajan kehittynyt kriisien kautta ja historiankirjoitukseen jää nähtäväksi kuinka iso kulmapiste nämä pariisin tapahtumat olivat euroopan unionille ja sen turvallisuuspoliittiselle ulottuvuudelle kyllähän tämä ranskan avunpyyntö oli sillä tavalla erittäin merkittävä että että he nimenomaan vetosivat artiklaan neljäkymmentäkaksi piste seitsemän eli avunantoon eivätkä tähän yhteisvastuulausekkeeseen tätä ei ole koskaan aikaisemmin aktivoitu tässä suhteessa arvoisa puhemies kannatan kyllä edustaja heinäluoman ajatusta ja tuen voimakkaasti edustaja kaikkosta ja pidän hyvänä että edustajat kaikkonen ja kanerva ottivat tästä ajatuksesta kopin kun meillä suomessa pienen maan vahvuus on ollut se että me olemme pyrkineet laajaan yhteisymmärrykseen keskeisistä ulko ja turvallisuuspoliittisista linjauksista niin uskallan nyt tässä sanoa ja mennä vähän pitemmälle että pitäisin kyllä hyvänä että paitsi tietoa hallitus hakisi eduskunnasta tavalla tai toisella myös tuen linjaukselleen mitä tulee tämän

aktivoimiseen

arvoisa herra puhemies hiihdän nyt samaa latua kuin mitä edustaja skinnari otti esille ja tavallaan kysymys tässä ulkoasiainvaliokunnan johtohahmoille niin kuin täällä tituleerattiin olemmeko me suomessa laskeneet välillisten vaikutusten arviota me helposti tässä kauppapolitiikassa katsomme sitä mitä pakotteet ovat tehneet ja ja niin kuin edustaja skinnari totesi valko venäjästä on tullut yksi suurimmista maidontuottajista ja varsinkin vienti venäjälle imee minä olen huolissani siitä että meidän arjessa ei osata arvioida sitä mitä se tarkoittaa esimerkiksi wärtsilälle tässä maassa kun koreassa tehdään alus mitkä ovat ne yhdysvaltain sanktiot pankkisektorille jotka vaikuttavat eurooppaan ja vaikuttavat erittäin keskeisesti suomalaiseen telakkateollisuuteen kun se korealainen laiva on kuitenkin neljäkymmentä prosenttia made in finland mitä ne pankkien ja rahoituksen osalta olevat vaikutukset suomelle ja suomen kansantaloudelle ja meidän teollisuudelle merkitsevät pitäisi tavallaan kysyä sitä ja tuoda tähän keskusteluun laajentaa tätä katsantokantaa niin että onko etyjillä esimerkiksi mahdollisuus avata tätä keskustelua mitkä ovat ne välilliset vaikutukset eri maittain mitä se tarkoittaa suomelle me olemme kuitenkin se arktisen osaamisen keskittymä joka vie moottoreita myös niihin korealaisiin aluksiin joita tarvitaan monet projektit ovat tällä hetkellä niin sanotusti jäissä venäjän puolella kun pankit eivät siellä saa rahoitusta eikä ole mahdollisuutta toteuttaa näitä hankkeita

puhemies talouspakotteita on käytetty tietysti läpi historian toistuvasti euroopan lähihistoriassa muistamme niitä on käytetty lähi idässä niitä on käytetty balkanilla nyt ukrainassa missä milloinkin nyt kun eu on asettanut pakotteet on luonnollisesti selvää että niitten pakotteitten filosofiasta pidetään kiinni mutta samalla kun eu myöskin miettii omaa ulkopoliittista strategiaansa globaalistrategiaansa kyllä kannattaa miettiä että käydään läpi ei tähän ukrainan tilanteeseen liittyen vaan yleisesti se mitkä ovat tällaisten pakotteitten myönteiset ja kielteiset vaikutukset mitkä vaikutukset niillä on taloudessa ja mitkä vaikutukset niillä on turvallisuudessa ja ja ulkopolitiikassa sen vuoksi tänään viimeksi on keskusteltu siitä suomen viisasta niin kuin on ottaa tämä kysymys käsiteltäväksi euroopan unionin puitteissa kun kun nyt käydään eun sisällä ulkopolitiikan strategian uudistamista tarkoittavaa keskustelua tässä suhteessa

ukrainasta juontuvat talouspakotteet ja eun strategian uudistaminen ovat hyvin kaukaista sukua toisilleen ainoa tapa suomelle toimia ja ainoa tapa eulle toimia on luonnollisesti mennä pakotteiden kanssa eteenpäin ja sitä myöten niitä purkaen kun mins kin sopimusta toteutetaan

puhemies kauppapolitiikka on toki ollut valiokunnan asialistalla mutta otetaan vielä vastaan evästykset mitä tuli edustaja skinnarin ja edustaja myllykosken puheissa että tämmöistä perusteellisempaa ja yksityiskohtaista arviota näistä ei sinänsä ei sinänsä ole ole ollut elikkä varmasti tätä on syytä työstää siitäkin vinkkelistä taitaa kyllä kuulua vähän muittenkin valiokuntien toimialaan tämmöinen tämmöinen arvio vielä mitä tulee tähän ranskan pyyntöön niin ulkoasiainvaliokunta on siihen sen verran reagoinut että kun silloin syksyllä tämä avunpyyntö tuli ja hallitus toi siitä ripeästi tiedon valiokuntaan että tämmöinen on tullut ja ja hallitus kertoi aikovansa suhtautua tähän myönteisesti ja ja kertovansa näistä tarkemmista toimenpiteistä myöhemmin niin valiokunnalla ei ollut huomauttamista tähän tähän toimintalinjaan ja tämä oli sinänsä valiokunnan yksituumainen kanta että luvattiin talkoissa mukana olla mutta sen jälkeenhän tämä asia on vielä vielä elänyt mutta kuten sanoin tähän tähän voidaan kyllä palata tähän tematiikkaan liittyy vielä tämä kysymys sotilaallisen avun antamisen mahdollistamisesta varmastikin joillakin aika tiukoilla kriteereillä ja harkinnalla sellaisen tiedon olen hallituksen suunnasta saanut että tuo lakiesitys voisi tulla eduskunnan käsittelyyn huhtikuussa näillä

ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja kaikkonen kertoi että tämä pakotepolitiikka kuuluu monen valiokunnan työn piiriin on sovittu aikanaan ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan kesken että pakotepolitiikka sinänsä kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimialaan esimerkiksi vuosi sitten kesällä järjestettiin suuren valiokunnan ulkoasiainvaliokunnan ja talousvaliokunnan kanssa yhteinen kuulemistilaisuus jossa hyvin seikkaperäisesti silloisen tilanteen tuomana keskusteltiin tämän pakotepolitiikan vaikutuksista ja toimintamahdollisuuksista ja varmaan tämäntyyppinen keskustelu olisi nytkin paikallaan

arvoisa puhemies tämä on ollut erinomaisen hyvä ja hyödyllinen keskustelu alkaen täältä ukrainan tilanteesta etyjin roolista ja ja myös minskin sopimuksen noudattamisen tärkeydestä suomellahan on voi sanoa vuosisatainen aika legalistinen perinne asioiden hoitamisessa me olemme tunnettuja maailmalla siitä että kun me sitoudumme johonkin sopimukseen me noudatamme sitä ja edellytämme myös muilta että sitä noudatetaan se on osa meidän identiteettiämme ja jokainen ulkomaanpäättäjä ja meidän kanssamme asioiva tietää sen olevan suomen politiikan tärkeä osa minskin sopimus on tästä hyvä esimerkki johonkin on sitouduttu niin on lupa kaikilta odottaa että he he toimivat sen mukaisesti se on valtioiden välisten keskinäissuhteiden perusta jos rikotaan jätetään toteuttamatta niin muilla on oikeus puuttua siihen ja sehän on oikeastaan myös etyjin etyjin keskeinen filosofia palaan vielä tähän ranskan kysymykseen joka viime joulukuun jälkeen on herättänyt oikeastaan hämmästyttävän vähän keskustelua mutta kun katsoo mihin ranska vetoaa eun perussopimuksessa niin kyllä tämä on arvoisat kollegat todella järeätä tekstiä tämä tämä keskinäisen avunannon lausekkeeksi lausekkeeksi sanottu artikla jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevin keinoin ykn peruskirjan artiklan mukaisesti se on todella järeä kannanotto jolla on erittäin suuri vaikutus myös suomeen ja myös meidän etuihimme siihen mitä itse voimme odottaa jos vastaavanlainen tilanne tulisi siksikin se että tämä käsitellään asianmukaisesti oikealla tavalla ja että koko eduskunta on mukana kun tämäntyyppisen artiklan mukaisesta toiminnasta päätetään on aivan välttämätöntä ja minusta on tärkeää että eduskunta itse pitää huolta omasta asemastaan valtiosäännössä ja ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan hoitamisessa

arvoisa puhemies tämä edustaja heinäluoman viimeinenkin peruste oli tärkeä tähän liittyy aika paljon pohdittavia asioita koska tätä lauseketta todella käytetään ja testataan nyt ensimmäistä kertaa ja nyt voi syntyä tiettyjä menettelytapoja sitten kenties pidemmällekin tulevaisuuteen toivottavasti tietysti tämmöisiin lausekkeisiin ei kovin usein tarvitse palata tai puuttua mutta eipä sitä voi tässä maailmassa poiskaan tietenkään valitettavasti sulkea esimerkiksi se on keskustelun arvoinen asia millä mekaniikalla siitä avunannosta sitten sovitaan nythän ranska on aika pitkälle itse koordinoinut kahdenvälisin keskusteluin eri eu maitten kanssa mitä se minkäkin maan apu on ja tämä apu sitten näyttää muotoutuvan aika erilaiseksi eri maitten kohdalla ja eun koordinaatio on tässä itse asiassa vähäisempää ranskan rooli on tässä kyseenä olevassa tapauksessa aika suuri mutta puheenjohtaja minä haistan että keskustelu alkaa olla ehtoopuolella tältä osin haluan vielä tuoda esiin henkilökohtaisen ilahtuneisuuteni siitä että nämä kertomukset virittävät hyvän ulkopoliittisen keskustelun tässä salissa useanakin vuonna olen ollut näissä kertomuskeskusteluissa mukana ja ja tämä tämän päivän keskustelu sekä määrän että laadun suhteen nousi kyllä muutaman vuoden kärkipäähän

silläkin riskillä että yleisarvosana laskee nousen ylös puhuakseni samasta asiasta kylläkin ja todetakseni että itse asiassa euroopan unionilla ei ole toimivaltuutta tässä kysymyksessä paragrafi neljänkymmenenkahden piste seitsemän lissabonin sopimuksessa edellyttää nimenomaan kahden maan keskinäisellä neuvottelutiellä tulevaa vaikutusta mihin siinä neuvottelussa päädytään se on se jota jota siinä tullaan soveltamaan bryssel ei ole tässä se taho joka joka näitä neuvotteluja vetää tai edes tai omaa päätösvaltaa tässä asiassa minä yhdyn edustaja kaikkosen näkemykseen myös siinä että on suomen edun mukaista katsoa hyvin huolellisesti hyvin perusteellisesti ja ajan kanssa se mitkä mitkä tulevat olemaan ne raamit joissa suomi tähän tulee ottamaan nyt osaa se on iso poliittinen kysymys ilman muuta ja ja ei saa yhden tapauksen perusteella tehdä lopullista ratkaisua tässä tässä asiassa sillä tämä soveltaa käytännössä sitä että suomella on mahdollisuus ottaa apua vastaan ja antaa sitä apua tasapainossa muiden euroopan jäsenmaiden kanssa otetaanko kapea tulkinta vai lavea malli itse ottaisin lukuun tämän meidän saamamme avun huomioon ottaen että meidän intressimme ei ole kulkea kovin kapealla

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö yksi

arvoisa puhemies vuonna kaksituhattaneljätoista euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen käsittelemien aiheiden kirjo oli erittäin laaja ja samalla myös haastava äsken paljon puhuttu venäjän suorittama krimin valtaus asetti myös euroopan neuvoston vakavan tilanteen eteen vastalauseena krimin valtaukselle yleiskokous päätti poistaa venäjän edustajilta äänioikeuden yleiskokouksessa vuoden kaksituhattaneljätoista loppuun asti äänioikeuden pidättämistä on jatkettu ja ukrainan tilanne oli esillä vuonna kaksituhattaneljätoista jokaisessa yleiskokouksen istunnossa itse kuuluin vuonna kaksituhattaneljätoista euroopan neuvoston suomen valtuuskuntaan varajäsenenä mutta sitten varsinaisena jäsenenä kulttuuri tiede koulutus ja mediakomiteaan jossa erityisen paljon puhuttivat vapaa media ilmaisun vapaus ja internet valmistelin tuona aikana raportin joka hyväksyttiin huhtikuussa kaksituhattaneljätoista ja raportti käsitteli kaikkien oikeutta internetin saatavuuteen muutama sana tässä tuohon raporttiin liittyen pääsy internetiin on perusoikeus kansainväliset asiantuntijat ovat todenneet sen kuuluvan sananvapauteen mutta kun puhutaan palveluista voidaan tulkita kuuluvan myös muihin oikeuksiin kuten oikeuteen yksityiselämään nettiin pääsyllä on tärkeä rooli myös opetuksellisena työkaluna internetviestintä kasvaa huomattavaa vauhtia ja muuttaa yhä edelleen yhteiskuntiamme mikäli haluamme vahvistaa demokratiaa lisäämällä sähköisiä vaikuttamismuotoja on varmistettava että kansalaisilla on oikeasti myös mahdollisuus hyödyntää ja käyttää näitä palveluja raportissani muistutetaankin muun muassa siitä että samalla kun julkishallinto siirtää palvelujaan nettiin sen tulee myös varmistaa netin saatavuus kaikille muuten tasa arvo ei toteudu ja eriarvoistuminen vain lisääntyy rajoittamalla netin saatavuutta rajoitetaan ihmisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan siksi valtioilla ja yksityisillä palveluntarjoajilla on velvollisuus välttää nettisisällön rajoittamista ellei sisältö ole lainvastaista

kyseinen raportti siis hyväksyttiin euroopan neuvoston istunnossa keväällä kaksituhattaneljätoista

vuosikymmeniä tehnyt erinomaisen arvokasta ja tärkeätä työtä se on ollut elin joka on sitonut eurooppalaiset valtiot ja myös kansat toisiinsa yhteisen arvoperustan kautta tähän arvoperustaan kuuluu kansalaisoikeusasioita ja kansalaisoikeuksien kunnioitusta kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia vaalien tarkkailua ja myös vapaata tiedonvälitystä kaikissa näissä asioissa meidän pitää olla avoimia ja valmiit kertomaan mitä itse teemme ja samalla että tämä sitoutuminen näihin eurooppalaisiin arvoihin ja euroopan neuvoston asiakirjoihin tai julistuksiin on aidosti voimassa euroopan neuvoston samassa tilanteessa tämän dialogin vaikeuden kanssa kuin etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puolella kun me olemme eri mieltä joita tilanteita tulee jatkossakin olemaan toivottavasti ei niin vakavia kuin ne mitkä liittyvät tähän ukrainan ja krimin tapaukseen niin sitten kysymys kuuluu miten vuoropuhelu mahdollistetaan jotta voitaisiin hakea ratkaisua tiedämme tämän etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen ratkaisun suomen osalta että suomi päätyi siihen että duuman ei annettu viisumia saapua tänne sitten tiedämme että euroopan neuvostossa on äänestyksen jälkeen päädytty epäämään venäjän duuman valtuuskunnan valtakirjat sekä yleiskokouksen että komiteatyön osalta kun tässä edellä edustaja pelkonen pelkonen viittasi näihin päätöksen syihin niin kysyn valtuuskunnan suomalaisilta läsnä olevilta jäseniltä miten on ajateltu kulkea tästä eteenpäin onko niin että voidaan palauttaa venäjän valtuuskunnan valtakirjat heidän oikeutensa ennalleen sen jälkeen kun krim on palannut ukrainalle vai onko tässä joitain muita edellytyksiä joita joita vaaditaan jotta tämä normaali tilanne ja ja valtuuskuntien kohtaaminen euroopan neuvoston puitteissa voisi tapahtua on tärkeätä että suomalaisilla myös niillä edustavat koko suomen eduskuntaa hehän eivät ole siellä yksityishenkilöinä vaan vähän laveammalti edustamassa omia poliittisia ryhmiään eduskunnan antamalla valtakirjalla on joku näköala miten sitten kun ongelma on syntynyt sitä asiaa hoidetaan tähän mennessä en ole nähnyt vastausta siihen miten tämä aiotaan ratkaista ja jään odottamaan tästä

arvoisa puhemies toivoisin että tähän voitaisiin palata ja että meidän euroopan neuvoston valtuuskunta omalta osaltaan kehittelisi vähän ajatuksia miten tässä kuljetaan eteenpäin ilmeisesti on niin että venäjä on nyt tehnyt päätöksen että se ei tule enää maksamaan täyttä euroopan neuvoston jäsenmaksua mikä tulee aiheuttamaan huomattavan loven euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen budjettiin ja sitä kautta käytännön toimintoihin siinä voi tietysti olla niin että jos heillä ei ole äänioikeutta eikä sitä kautta vaikutusmahdollisuuksia niin voi olla vaikea laittaa vaatimuksia että pitää täydet jäsenmaksut maksaa mutta niin tai näin täällä alkaa tulemaan käytännön vaikutuksia eteenpäin ja silloin sen miettimisessä miten näitä ongelmia ratkaistaan meillä perinteisesti on ollut niin etyjissä kuin euroopan neuvostossa kuin ykssakin ajatuksia tarjottavana ehkä niitä ajatuksia nyt pitäisi sitten lähteä

puhemies tässä ollaan kyllä aika ytimessä näiden parlamentaaristen elinten kohdalla ja jokaisessa on hieman oma kulttuurinsa olen kyllä huomannut että euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa hyvin tärkeää roolia ei hyvin keskeistä roolia näyttelevät kuitenkin poliittisten ryhmien asennoituminen siellä tehtävät järjestelyt siellä tapahtuvat linjaukset sen osalta miten suhtaudutaan muun muassa tässä nyt käsillä keskustelussa olleeseen venäjän valtakirjakysymykseen tietysti on niin että mitä vahvempi on näiden poliittisten ryhmien aktiviteetti mitä intensiivisempää se työskentely on sitä vähemmän luonnollisesti jää happea kansallisten valtuuskuntien omille omille linjauksille ja kääntäen mutta minun on pakko sanoa että en ole hyvistä yrityksistä huolimatta ihan perillä minäkään siitä minkälaisia kantoja suomen valtuuskunnalla tässä asiassa on koska mikäli suomi haluaa korkeaa profiilia tai merkittävää otetta vaikutusvaltaa näissä kysymyksissä niin sehän voi olla myöskin niin että jos suomella on hyvin tehty kotiläksyt ja ja niihin on valmistauduttu poliittisesti kunnolla niin suomalaiset voivat varmasti niin epp ryhmässä kuin sosialistiryhmässäkin ja aldessa yhtä lailla vaikuttaa omalla tavallaan siihen minkälaisiin kannanottoihin niissä poliittisissa ryhmissä puolestaan päädytään

arvoisa puhemies tuolla euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa

itsekin istuneena pidän kyllä sitä suuressa arvossa ylipäätänsä näitten eurooppalaisten kriisien ehkäisyssä ja hoidossa ja ratkaisuissa on tärkeää että on parlamentaarisia keskusteluyhteyksiä ja euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on kyllä niistä mielestäni ihan tärkeimpien joukossa on toivottavaa että tämä keskusteluyhteys tulevaisuudessa palautuu se voi olla yksi väylä ratkoa näitä euroopan tulehtuneita tilanteita tilanteita ei siitä ainakaan haittaa käsittääkseni ole sen sijaan jos venäjän irtautuminen euroopan neuvostosta jatkuu niin sillä voi sitten hyvinkin olla vaikutuksia myöskin venäjän ihmisoikeustilanteeseen eikä välttämättä parempaan suuntaan tämäkin näkymä on syytä huomioida

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

arvoisa herra puhemies pohjoismaisen yhteistyön historia on pitkä ja tuloksena tästä yhteistyöstä on saavutettu paljon erilaisia hyötyjä yhteistyö pohjoismaisten naapurien kanssa on viime vuosina saanut paljon huomiota ymmärrystä ja kannatusta ja pohjoismaisessa yhteistyössä edelleen tapahtuu paljon näinä päivinä tämän vuoden tammikuussa alkoi pohjoismaiden ministerineuvoston suomen puheenjohtajuus ja vuoden päästä tammikuussa alkaa pohjoismaiden neuvoston suomen puheenjohtajuus pääsemme toden teolla vahvasti muokkaamaan ja luomaan yhteistä pohjoismaista agendaa suomi isännöi pohjoismaiden neuvoston puolueryhmäpuheenjohtajiston ja valiokuntien kokoukset täällä eduskunnassa viime viikolla vuosi kaksituhattakuusitoista on merkittävä sen johdosta tammikuussa tuli kuluneeksi tasan kuusikymmentä vuotta siitä kun suomi ihan ensimmäistä kertaa osallistui pohjoismaiden neuvoston toimintaan vuonna tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäkuusi suomen valtuuskunta osallistui siis ensimmäiseen neuvoston istuntoonsa tämän takia viime viikolla järjestettiin siis eduskunnassa erillinen yhteiskokous tavoitteena huomioida tämä tärkeä etappi maamme historiassa pohjoismaiden neuvosto työskentelee aktiivisesti monien ajankohtaisten teemojen parissa kuten ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä todetaan pohjoismaisen yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden merkitys on suomelle ja suomen turvallisuudelle tärkeä suomen pohjoismainen identiteetti on edelleenkin suomen kansainvälisen aseman korvaamaton kulmakivi sen turvallisuuspoliittinen merkitys on kirkastunut viimeaikaisten tapahtumien kuten ukrainan kriisin valossa pohjoismaiden neuvosto pyrkii aktiivisesti vahvistamaan ulko ja puolustuspolitiikan pohjoismaista näkökulmaa neuvosto keskustelee aiheesta pohjoismaiden ulkoministerien kanssa epävirallisissa kokouksissa joita pidetään neuvoston istuntojen yhteydessä pohjoismaiden neuvosto järjestää vuosittain pyöreän pöydän keskustelut pohjoismaisesta puolustuspoliittisesta yhteistyöstä parlamentaarikkojen osallistuminen pohjoismaisen ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikan tiivistämiseen on tärkeää ja olisi syytä entisestäänkin vahvistaa toinen tärkeä asia on kansallisten parlamenttien ja pohjoismaiden neuvoston työn synkronointi siis pohjoismaiden neuvostossa tehtävän työn hyödyntäminen näissä kansallisissa parlamenteissa ja se miten saadaan esimerkiksi eduskunnassa tehtävä työ tukemaan pohjoismaiden neuvostossa tehtävää työtä valtuuskunta on herätellyt keskustelua siitä että esimerkiksi pohjoismaiden neuvoston suositukset tulisi käsitellä ja ottaa tiedoksi valiokunnissa samoin tiedonvaihtoa eri valiokuntien erityisesti juuri ulkoasiainvaliokunnan ja pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan välillä muulloinkin kuin tämän toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä tulisi kehittää kaikille edustajille ja kaikille valiokunnille on nyt lähetetty neuvoston viime vuoden suositukset valtuuskunta toivoo että valiokunnat ottavat nämä suositukset käsittelyyn pohjoismaiden neuvostolla on aktiivista kansainvälistä toimintaa suomen valtuuskunnalla on laajaa ja aktiivista kansainvälistä yhteistyötä venäjään baltian maihin sekä valko venäjään liittyvää yhteistyötä pohjoismaiden neuvostolla on uudet päivitetyt venäjä linjaukset reilun vuoden reilun vuoden sisällä valtuuskunta on järjestänyt venäjän ja pohjoismaiden nuorille poliitikoille suunnatun konferenssin oulussa ja viime vuoden helmikuussa valtuuskunta isännöi pohjoismaiden neuvoston ja venäjän välisen opintomatkan valtuuskunta yhdessä arktisen valtuuskunnan kanssa isännöi barentsin parlamentaarisen konferenssin eduskunnassa viime syyskuussa tärkeää on voida jatkaa tätä yhteistyötä myös jatkossa ja tosiaan vaikka venäjä ei edelleenkään eikä jatkossakaan pohjoismaiden neuvostoon kuulu tällä tasolla olemme tätä yhteistyötä ja yhteistä keskustelua pystyneet pitämään yllä vaikka euroopan neuvostossa se on ollutkin vähän hankalampaa arvoisa puhemies aivan kuten mietinnössä todetaan pohjoismaat muodostavat yhteisön jolla on paljon yhteistä muun muassa arvot toimintatavat historia perinne ja ristitkin lipuissaan pohjoismaita sitoo toisiinsa yhteisöllisyyden tunne keskinäinen luottamus ja pitkälle yhteneväiset intressit vahvaa yhteistyötä tulemme pohjoismaiden neuvostossa aktiivisesti rakentamaan eteenpäin myös tulevaisuudessa pohjoismaisella tasolla keskustellaan ja yritetään ratkaista monia ajankohtaisia haasteita

arvoisa puhemies palataan vielä hieman siihen vuoteen kaksituhattaneljätoista pohjoismaiden neuvoston raportin vuoteen kuten kahdessa edellisessäkin valtuuskuntien keskustelussa venäjä nousee myös täällä pohjoismaiden neuvoston vuodessa kaksituhattaneljätoista vahvasti esille perinteisestihän pohjoismaiden neuvostossa ei niinkään turvallisuus ja ulkopolitiikkaa käsitelty vasta tämän vuosikymmenen alustahan se on lähtenyt enemmänkin käyntiin varsinkin kun suomen aloitteesta kaksituhattakolmetoista nämä pyöreän pöydän keskustelut alkoivat meidän silloisen puolustusministerimme carl haglundin toimesta

vuonna kaksituhattaneljätoista todellakin krim vallattiin ja silloin pohjoismaiden neuvosto teki yhdessä huhtikuun teemaistunnossa tästä heti heti ärhäkän lausunnon venäjän suuntaan ja sen tuomitsi saman tien ehkä sitten tästä tai muusta syystä venäjä vastasi tähän asiaan siten että he katsoivat että pietarissa ja kaliningradissa olevat pohjoismaiden toimistot ovat ovat vakoilutoimistoja ja ja he osaltaan sitten sulkivat niitten toiminnan ja pohjoismaiden neuvosto myös näitten toiminnan lopullisesti sitten joutui lopettamaankin pohjoismaiden neuvostollahan on ollut baltian maiden itsenäisyydessä oma roolinsa silloin yhdeksänkymmentä luvun alussa ja ja sitä kautta meillä on toimistot myös baltian maissa kuten virossa latviassa ja liettuassa oli myös kaliningradissa ja sitten pietarissakin eli näiden toimistojen tehtävä baltian osalta oli tukea heidän omaa demokratiakehitystään ja itsenäisyyttään silloin yhdeksänkymmentä luvun alussa ja sitä on tehty näihin päiviin asti nyt on kuitenkin vähän pohdittu näitten toimistojen roolia ja sitä onko meillä tarvetta tarvetta pitää niin montaa toimistoa siellä päin ja myös vahvistaa niitten niitten toimistojen olemassaoloa yhtä lailla keskustelua on suhteessa euhun pohjoismailla tulisi olla myös toimisto eun suuntaan ja tulisi hakea vahvempaa yhteistyötä tämä

pohjoismaiden eu yhteistyö korostui myös vuonna kaksituhattaneljätoista eli se millä tavalla me implementoimme eli toimeenpanemme eu lainsäädäntöä ja toiseksi kuinka pohjoismaat yhdessä voisivat proaktiivisemmin ottaa kantaa esimerkiksi komissiolta esimerkiksi maatalouden puitteissa energia metsätaloudessa ympäristönsuojelussa ja monessa asiassa me pohjoismaat olemme hyvin yhtenäisiä ja katsomme myös elinkeinon näkökulmasta kuten metsäpolitiikassa tämä nousi vahvasti esille ja tätä kautta ehkä haetaan sitten tälle tulevallekin eu toimistolle mahdollisuuksia taisi olla kameli ja kahvi vertaus kaksituhattakolmetoista tai kuvasi sitä että aika moni asia vie aika pitkän aikaa pohjoismaiden neuvostossa ennen kuin ne valmistuvat tai niistä saadaan sanotaan ministerineuvostoon esitys ja ja sitä kautta lähtivät sitten uudistukset käyntiin vuonna kaksituhattaneljätoista oli merkittävä käynnistys näihin uudistuksiin tehtiin ja oikeastaan tämän vuoden kaksituhattakuusitoista alussa kun se juhlaistunto pidettiin täällä meillä oli tämä pienempi määrä valiokuntia ja myös nämä asioiden esittelytavat olivat olivat jo sitten ehkä sutjakampia ja dialogi on parempi minä olin keskiryhmien puheenjohtajana vuoden kaksituhattaneljätoista ja puoleenväliin kaksituhattaviisitoista siellä pohdittiin juuri mikä on pnn rooli onko se dialogin käynti vai onko se päätöksentekokoneisto ja se on niitä molempia meillä on eri poliittisilla järjestöillä pohjoismaissa hyvinkin samannäköisiä ajatuksia ja tärkeää on niitten esille nostaminen ja myös sitten tiiviimmän pohjoismaisen yhteistyön perheen perheen kehittäminen yhdyn tähän

ulkoasiainvaliokunnan esitykseen siitä millä tavalla me kävisimme vahvempaa dialogia kuten nykyinen valtuuskunnan puheenjohtaja juho eerola tuossa toi sen esille se millä tavalla me toisimme sieltä pohjoismaisista valiokunnista ne asiat tänne meidänkin eduskunnan valiokuntiin ja saisimme niihin jonkinlaista pitopintaa tai tai keskusteluyhteyttä on erittäin tärkeää varsinkin ainakin katson kun edustan talousvaliokuntaa elinkeinoasioita myös pohjoismaiden neuvostossa tällä hetkellä se dialogin käynti olisi erittäin tärkeää yhtenä esimerkkinä tästä pohjoismaiden neuvoston osalta oli elinkeinovaliokunnassa esimerkiksi rikkidirektiivin käsittely ja se oli kaikille pohjoismaille erittäin tärkeä tärkeä kohta siinä suomen edustajat muun muassa eero suutari olivat erittäin kovassa roolissa kun tehtiin näitä näitä raportteja mutta kuten todettiin meillä oli hyvä istunto suomi kuusikymmentä vuotta pohjoismaiden neuvostossa pari viikkoa sitten kyllä pohjoismaiden neuvoston toiminta kehittyy näen näen että siinä on parantamisen varaakin mutta me tarvitsemme tätä

arvoisa puhemies edustaja eerola pohjoismaiden neuvoston valtuuskunnan puheenjohtaja toi aivan oikein esille tämän valiokuntien yhteistyön ja kansallisen yhteistyön tiivistämisen vaikka nyt puhummekin vuodesta kaksituhattaneljätoista niin vuosi kaksituhattaviisitoista jolloin itse aloitin pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan jäsenenä oli monella tapaa hyvinkin poikkeuksellinen paljon tapahtui asioita maailmalla paljon sellaista mitä emme voineet aavistakaan tämän takia näen itse tällä hetkellä pohjoismaisen yhteistyön hyvinkin isona asiana suomelle se ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys pohjoismaista yhteistyötä pitää tehdä itse asiassa koko ajan joka päivä meillä on paljon myös isoja strategisia yhteisiä asioita ja yhtenä nostaisin esille pohjoiset asiat eli arktisen ulottuvuuden tämän lisäksi muun muassa energiapolitiikka kuten viime päivinä olemme nähneet ei ole vain suomen rajojen sisäistä vaan siihen kuuluu se mitä ruotsissa norjassa ja tanskassakin tapahtuu myös venäjällä uudet valiokuntajaot ovat myös tuoneet paljon mahdollisuuksia kasvu ja kehitysvaliokunta voi halutessaan vaikuttaa paljon toivottavasti myös kansallisella tasolla kaiken kaikkiaan meidän pitää löytää pohjoismaiden neuvoston kautta tiiviimpi kansallinen ja yhteinen näkemys mitä todella haluamme tehdä tämä koskee elinkeinopolitiikan lisäksi myös ympäristöasioita ja myös ulko ja turvallisuuspolitiikkaa

herra puhemies näitten herrojen puheenvuoroja kuunneltuani jäin tässä pohdiskelemaan eilisen iltapäivän tuntoja tasavallan presidentti esitti eilen omana näkemyksenään kuinka tulisi toimia suhteessa maahanmuuttokysymyksiin minun on todella vaikea löytää mistään päin eurooppaa maaryhmää jonka olisi keskenään helpompi löytää yhteisiä menettelytapoja maahanmuuton osalta kuitenkin tilanteessa jossa välillä tanska menee norjan selän taakse ruotsi norjan selän taakse jokainen pohjoismaa vuoron perään vähän toimii tavalla joka ei tunnu kovin järkevältä koordinoidulta ja kokonaisvaltaiselta jos pohjoismaiden neuvosto haluaa toimia niin kuin edustaja eerola täällä totesi edustaja skinnari perusteellisesti puhui ja ja monet muutkin täällä että pnn pitää toimia nopeasti tehokkaasti ja arjessa niin pannaanpa testi edustaja eerola

kokeillaan ottakaa suomen valtuuskunta koolle vaikka huomenna katsokaa yhdessä että suomen valtuuskunta tekee nopeasti aloitteen siitä että että pohjoismaat keskenään toteuttavat nopeasti yhteiset käytänteet maahanmuuttopolitiikassa

aivan oikein mitä edustaja kanerva tässä puhui viime vuoden aikana ja tämän vuoden aikana kaikkein eniten pohjoismaiden neuvostossa käsitelty aihe epävirallisesti sekä virallisesti istunnoissa on tämä maahanmuutto ja kaikissa puheenvuoroissa likipitäen kaikissa puheenvuoroissa on esille nimenomaan se tarve että maahanmuuttopolitiikan pitää olla yhtenäistä kaikissa pohjoismaissa ei voida luoda sellaista tilannetta että jossain pohjoismaassa on löysemmät ja helpommat käytänteet kuin jossain toisessa vaan kaikissa pohjoismaissa pitää olla yhtä kireää ja tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa jotta mistään pohjoismaasta ei muodostu helpompaa maata saada oleskelulupia kuin jostain toisesta mikä johtaa sitten tämänkaltaiseen tilanteeseen kuin mikä valitettavasti viime syksynä nähtiin kun tanskan ja ruotsin läpi kulki väkeä tänne mutta tästäkin siellä islannin istunnossa reykjavikissa kun oltiin puhuttiin ja keskusteltiin näiden ministereiden kanssa ja siihen se

täytyy sanoa että edustaja kanerva osui kyllä aivan naulan kantaan siis ehdottomasti kaikkien näiden vaikeuksien keskellä jos joidenkin niin pohjoismaiden pitäisi hakea tässä yhteisiä kantoja hyvin samanlaisia yhteiskuntia hyvin samanlaiset työmarkkinat hyvin samanlaiset ihmisoikeusnormit ja käsitykset edustaja lindtman jossain puheenvuorossaan aikaisemmin tämän salin ulkopuolella eduskunnan ei ollessa kokoontuneena viittasi tähän tähän samaan että pitäisi luoda yhteinen pohjoismainen turvapaikkakäytäntö jostain kumman syystä hallitukset eivät nyt näytä olevan kykeneviä ottamaan tätä asiaa työlistalle siihen tarkoitukseen nyt tarvittaisiin selvästi kyllä parlamentaarikkoja eli yhdyn edustaja kanervan toiveeseen että pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunta ottaisi tässä aloitteen ja lähtisi rakentamaan keskustelua muiden pohjoismaiden parlamenttien suuntaan jotta tämä otettaisiin pohjoismaiden neuvoston työlistalle

listan mukaan näyttää siltä että edustaja savola olisi pyytänyt varsinaista puheenvuoroa minulle jäi vähän epäselväksi kumpaa hän tarkoitti varsinaista vai vai

tähän edustaja kanervan ehdotukseen voi kyllä yhtyä aivan täysin me olemme olleet erittäin suurien ongelmien ongelmien siivittäminä ja ja olemme edelleenkin tässä maahanmuuttokysymyksessä missä me nyt suomena esimerkiksi olemme joutuneet olemaan tanskan ja ruotsin varjossa varjossa hieman ehkä armoilla siinä kuinka heillä omat käytännöt toimivat se on tuonut meille tai ei ole tuonut turvapaikanhakijoita tarvitaan aivan ehdottomasti keskusteluita ja kannustan kyllä pohjoismaiden neuvoston valtuuskuntaa ja edustaja eerolaa tarttumaan tähän tähän edustaja kanervan esitykseen ja viemään sitä voimakkaasti eteenpäin uskon että näitä keskusteluita tarvitaan enenevässä määrin kun kevät lähestyy ja on oletettavissa että mikäli me emme euroopan laajuisesti saa muutosta aikaan niin turvapaikanhakijoita on tulemassa tulemassa vielä enemmän kuten myös itärajan suhteen myös siinä tarvitaan yhteispohjoismaisia keskusteluita ja ponnisteluita

edustaja myllykoski ja sitten

arvoisa puhemies tämä on erittäin tärkeä esitys edustaja kanervalta ja kahdessa erillisessä kokouksessa tätä asiaa on monella tasolla käsitelty eli eli pohjoismaiden neuvoston omissa puolueryhmissä ja on tehty esityksiä aloitteita kirjallisia kysymyksiä mutta se mihinkä viittasi oikeastaan edustaja heinäluoma on se millä tavalla ministerineuvosto sitten lähtee asiaa myös viemään eteenpäin saammeko me pohjoismaiden neuvoston kautta riittävän paineen ministerineuvostolle että hallitukset ottavat nämä asiat sitten omalle agendalleen ja lähtevät oikein oikein tosissaan viemään näitä eteenpäin mutta uskon että sielläkin ainakin hyvä henki on ollut näitten yhteistyöministereitten kesken viedä

arvoisa herra puhemies jotta ei nyt ihan kanerva pyörry näihin kehuihin niin täytyy sanoa että erittäin hyvin oivallettu ja hyvin haastettu tässä pohjoismaiden neuvoston nokkamies eerolaa minun mielestäni tämä keskustelu on nyt juuri sillä tasolla millä sen tässä pitää ollakin me olemme vähän niin kuin yksittäisten poliitikkojen tai sitten presidentin puheitten varassa keskustelemassa tästä asiasta tämä oli erittäin hyvä rakentava ehdotus joka joka pitää ehdottomasti viedä eteenpäin sillä

se aktiivinen osapuoli haastamassa myös muiden pohjoismaiden parlamentteja

on se oikea tie jota voidaan kulkea

arvoisa herra puhemies pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan puheenjohtajana otan erittäin suurella kiitollisuudella vastaan nämä evästykset joita olen tässä saanut ne jotka ovat työtäni pohjoismaiden neuvostossa seuranneet ovat ehkä huomanneetkin että olen olen siellä pyrkinyt ajamaan yhteistä tiukkaa tiukkaa turvapaikkapolitiikkaa ettei mikään mikään maa poikkeaisi joukosta vaan että käytännöt olisivat kaikilla samanlaiset ja nyt tuntuu erinomaisen hyvältä että suomen eduskunnasta tulee näin laaja tuki tälle ja lupaan viedä tätä asiaa eteenpäin kiitän

arvoisa herra puhemies en toivo että valtuuskunnan puheenjohtaja ottaa tätä tulkintaa sillä tavoin kuin juuri äsken toitte esille lähdetään rakentamaan yhteistä politiikkaa ei niin että valtuuskunnan puheenjohtaja määrittelee täällä eduskunnan sanoneen niin että meidän pitää pohjoismaissa vetää jotakin jotakin tiettyä linjaa vaan nyt pitää löytyä rakentaja ei että määritellään mitä meillä pitää pohjoismaissa olla vaan nyt pitää olla pelinavaaja ja ottaa se rakentajan rooli eikä tuoda omaa poliittista agendaansa niin että vain sitä koetetaan viedä eteenpäin ja tehdä sitä suomen eduskunnan nimissä

millä tavalla sitä yhteistä politiikkaa tehdään meillä on ihmisoikeussopimukset meillä on pakolaissopimukset meillä on euroopan unionin periaatteet ja näin poispäin kyllä sieltä varmasti löytyy sellainen politiikan linja joka sopii kaikille pohjoismaille ja jota on sitten hyvä noudattaa

puhemies edustaja eerolalle toteaisin näin sosialidemokraattisen ryhmän jäsenenä pohjoismaiden neuvostossa että kyllä ilman muuta pitää hakea sitä yhteistä näkemystä mutta kuten todettu emme me voi etukäteen sitä määritellä millainen se tulee olemaan suomi on vain yksi jäsen pohjoismaiden neuvostossa meillä on siellä ruotsi

pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan puheenjohtaja kansanedustaja eerola on erittäin rakentava ja uskon siihen että hän pystyy vetämään tätä tosi hienosti eteenpäin ja tätä eri maiden yhteistyötä tässä maahanmuuttopolitiikassa viemään edistyksellisesti eteenpäin

täällä arvostellaan ja laitetaan ehdolle että mahtaako hän siihen pystyä mutta toivottavasti nämä puheet jäävät sivuun ja rakentavasti jatkamme tätä keskustelua ja viemme tätä asiaa eteenpäin eerola ottaa tämän harkintaan
siirrymme puheenvuorolistaan

arvoisa puhemies on hyvä että pohjoismaiden neuvostossa otettiin esille ruotsin harjoittama turvapaikanhakijoiden läpipäästäminen suomeen viime kesänä ja siltäkin osin saatiin käyntiin toimenpiteet joilla tornion raja saatiin hallintaan tästä kiitos edustaja eerolalle ja muille asian suhteen aikanaan aktiivisille jatkuvana tällainen ilmiö olisi varmaan ollut omiaan heikentämään luottamusta maidemme välillä siinä tilanteessa yhteistyö olisi ollut vaarassa muutenkin ellei tätä olisi saatu hallintaan tärkeää on havaita että muissakin pohjoismaissa on herännyt tietoisuus turvapaikkakriisistä siellä on lähdetty toimiin käytäntöjen kiristämiseksi soisin mieluummin että olisimme tässä asiassa edellä tällä hetkellä olemme itse asiassa jäämässä jopa jälkeen tanskan reippaista otteista arvoisa puhemies kannustan hallitusta tuomaan pöytään esityksiä eduskunnan päätettäväksi näistä asioista suomi päättää itse omista turvapaikkasäädöksistään ei tanska eikä pohjoismaiden neuvosto

parlamenttienvälisessä keskustelussa ja pitää sanoa että kyllä viime kauden loppupuolella ja silloin kun tälle kaudelle tultiin myös valiokuntien välinen yhteistyö on parantunut itse puhun nyt erityisesti tuosta puolustusvaliokunnan näkökulmasta tietysti nyt ollaan keskusteltu puolustusyhteistyön syventämisestä syventämisestä muutoinkin on puhuttu yhteisistä materiaalihankinnoista yhteisestä harjoittelusta kustannussäästöjen osittaisesta löytämisestä mutta myös yhteisen vahvan maanpuolustuksen löytämisestä toinen toisensa auttamisesta niin ikään ja tilannekuvan jakamisesta sen yhteisen kokonaisuuden löytämisestä tähän itämeren alueelle kahden kahden sotilaallisesti liittoutumattoman maan välille

poikinut myös sen että kun muun muassa edustaja kanervan ja edustaja heinäluoman kanssa olemme tuossa naton parlamentaarisessa valtuuskunnassa niin on ollut helppo yhdessä keskustella ja tilannekuvaa jakaa siitä missä mennään nato keskustelussa ja nyt kun tätä nato selvitystä tehdään niin meillä suomessa kuin ruotsissa niin toivoisin että semmoinen yhteisymmärrys yhteisymmärrys taikka lähinnä tilannekuvan jakaminen myös siitä löytyisi että me menisimme samaan suuntaan tässäkin asiassa maiden

arvoisa puhemies säännöllisin välein on käyty tämä pohjoismaisen yhteistyön tilannekeskustelu ja ja nimenomaisesti täällä eduskunnassa tämän valtuuskunnan raportin yhteydessä ja se on usein päätynyt siihen että ikään kuin tähän tarvitaan jotain uutta tai lisää tai että se vähän polkee paikallaan kaksi uutta aluetta joilla aidosti pohjoismaiden kesken voidaan tehdä paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä tehdään on täällä jo mainittu toinen niistä koskee puolustus ja ja toinen koskee näitä maahanmuuttoasioita puolustus ja turvallisuuspolitiikka asiassa meni vuosia siinä että se keskustelun kautta saatiin eteenpäin vuosi kaksituhattaseitsemän alkuvuosi oli ratkaiseva jolloin pohjoismaiden ulko ja puolustusministerit päätyivät täällä suomessa pidetyssä kokouksessa siihen että lähdetään kehittämään yhteispohjoismaista ajattelua puolustus ja turvallisuuspolitiikan alueella tietysti historiallisesti katsoen tuo aika tähän päivään ei ole kovin pitkä kahdeksan vuotta mutta mutta totta kai meidän kannaltamme tuntuu että kestää kauan tällä hetkellä olemme tilanteessa että se näyttää merkitsevän erityisen paljon suomen ja ruotsin kannalta mutta uskon että se yhteistyö ja keskustelut mitä on käyty pohjoismaiden neuvoston piirissä ovat olleet tärkeä osa poliittisen tuen syntymistä tälle hankkeelle viime kaudella kaikki parlamentit pohjoismaiden parlamenttien puhemiesten yhteisen kannanoton seurauksena käsittelivät nimenomaisesti ulko ja turvallisuuspolitiikan asioita parlamentti istunnossaan pohjoismaisen yhteistyön kannalta se oli osa legitimiteetin luomista kansallisen hyväksynnän luomista tällä tiivistyvälle pohjoismaiselle nyt todellakin olisi aivan eriskummallista jos pohjoismaat eivät tarttuisi tähän tähän pakolaisuuden ja maahanmuuton haasteeseen luomalla yhteisiä käytäntöjä se olisi kaikkien jäsenmaiden etu se olisi myös kansalaisten odotusarvo tähän päivään päivittyvälle pohjoismaiselle yhteistyölle

suomalainen ruuantuotanto on todella tärkeää niin kansalaiselle kuin huoltovarmuuden kannalta suomessa viljelijä on tällä hetkellä aika vaikeuksissa aika suurissakin vaikeuksissa ja myös byrokratia edelleenkin on todella suurta viidakkoa viime aikoina on ollut tänä aamuna oli viimeksi uutisissa kotimaisen tomaatin tuottamisesta ja nyt kun maatalousministeri on paikalla niin haluaisinkin kysyä tällaista asiaa kun etelästä esimerkiksi espanjasta tuodaan suomeen espanjalaista tomaattia ja sitä verrataan kotimaiseen tomaattiin täällä tuotettuun käytetäänkö kasvinsuojeluun niin sanottuja myrkkyjä suoja aineita espanjalaisissa tomaateissa enemmän kuin kotimaisissa mitä eroa tässä on ja onko eroa me tiedämme että suomalainen ruoka on puhdasta ja usein puhtaampaa kuin monessa muussa maassa tuotettu ja hyvin turvallista syödä mutta ennen kaikkea haluaisin tähän vastauksen jos ministeri on tietoinen

herra puhemies edustaja elomaa otti sinänsä tärkeän asian esiin me eussa tuotamme ruokaa ja olemme samoilla markkinoilla mutta tuotamme ruokaa eri pelisäännöillä joissain maissa voi eläinten kohdalla antibiootteja käyttää huomattavasti enemmän myös eläinsuojelulainsäädäntö on aivan eri tasolla kuin millä se meillä suomessa on silti nämä eri tuotantokustannuksilla tuotetut tuotteet ovat tuolla kaupan hyllyllä vierekkäin ja hintakaan ei voi silloin

ja yhdysvaltain välillä ttip neuvotteluja vapaakauppaneuvotteluja ruuantuotannon alkuperävaatimusten ruuantuotantotapojen suhteen jotta elintarvikkeet myös siinä paljon suuremmassa mittakaavassa pystyisivät edes jollain tasolla olemaan samoilla lähtökohdilla ja samoilla tuotantotavoilla tehtyjä ja sitä kautta myös samalla kustannusrakenteella tehtyjä jotta suomalainenkin tuottaja pystyy kilpailemaan näillä globaaleilla markkinoilla

arvoisa puhemies kiitos edustajille kysymyksistä ajattelin tuossa seuraavassa päiväjärjestyksen kohdassa käyttää pienen johdantopuheenvuoron ja voidaan sitten jatkaa keskustelua edustaja elomaalle lyhyesti vaikka meillä on samankaltainen eu lainsäädäntö ja kohtuullisen harmonisoitua esimerkiksi tämä kasvinsuojeluaineitten käyttö niin toki viljelykäytännöt vaihtelevat erittäin paljon en nyt lähde arvioimaan muitten maitten tuottajien menetelmiä mutta suomalaisessa kasvihuonetuotannossa torjunta aineitten käyttö on äärimmäisen vähäistä esimerkiksi tuholaistorjuntaa pyritään hoitamaan biologisin menetelmin mitä tulee edustaja savolan laveampaan kysymykseen miten erilaisten tuotantostandardien keskinäiset suhteet sitten kehittyvät jos kilpailua vapautetaan niin eussa on kyllä vahva tahto säilyttää mahdollisuus että koko euroopan unionin alueella pystytään erilaisista sopimuksista huolimatta ruuantuotanto turvaamaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

arvoisa puhemies vaikka ilta on ja keskustelu on jatkunut niin katson kuitenkin aiheelliseksi tästä asiasta asiasta muutaman sanan sanoa eduskunnalle kyseessä on siis hallituksen esitys laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelyistä suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa sitä että kun eduskunta on monissa keskusteluissa kantanut suurta huolta viljelijöitten toimeentulosta ja tuotannon kannattavuudesta niin tämä markkinoihin vaikuttaminen harvoja keinoja mitä lainsäätäjien käsillä on on sitä että vahvistetaan tuottajien mahdollisuutta toimia yhdessä jotta se markkina asema sitä kautta vahvistuisi ja tässä esityksessä tuodaan mahdollisuus nyt eu lainsäädännön hyväksymien naudanliha ja peltokasvisektoreiden tuottajaorganisaatioille jotka saavat ikään kuin tämmöisen poikkeuksen että yrittäjät voivat toimia yhdessä sitä ei katsota kilpailun rajoittamiseksi eikä kartellisäädöksistä johtuen kielletyksi vaan suorastaan kannustetaan tuottajia toimimaan näissä tuottajaorganisaatioissa ja koordinoimaan tuotantoa tehostamaan tuotantoa ja toimimaan markkinoilla yhdessä niin että tuo kannattavuus voisi sitä kautta parantua kaiken kaikkiaan nämä ovat tervetulleita lakimuutoksia ja kun nämä eduskunnan läpäisevät niin toivon toki että tuottajakenttä arvioi näitä lain tarjoamia mahdollisuuksia ja täytyy sanoa tässä kohtaa että kysyntää myös muitten tuotantosuuntien markkinaorganisaatioille on meillähän jo tälläkin hetkellä on esimerkiksi hedelmien vihannesten ja maidon kohdalla mahdollisuus näitä markkinaorganisaatioita perustaa mutta tätä tullaan myös jatkossa laajentamaan

arvoisa rouva puhemies haluaisin kysyä ministerin näkemystä siihen että kun tämä mahdollisuus tulee niin mitkä sen vaikutukset ovat kuluttajaa kohtaan olisiko mahdollista ajatella niin että tällä uudella muutoksella voitaisiin lähentää markkinoita niin että meillä jää joku porras välistä pois jolloin tuottaja saa paremman hinnan tuotteelleen ja kuluttaja voi saada halvemmalla sen tuotteen jos tämmöinen mahdollistetaan onko ministerin näkemyksen mukaan mahdollista että tämä voisi parantaa kuluttajan asemaa ja että se samalla voisi alkutuotannon osalta tuoda siihen kannattavuutta enemmän mikä on ministerin näkemys siihen voiko tällä olla vaikkapa lähiruokabisnekseen tavallaan paremmat mahdollisuudet kun luodaan isompia organisaatioita tämmöinen verkossa tapahtuva markkinointi voi kehittyä niin että asiakas saa paremmin laajemman tuotantovalikon ja mitä tämä mahdollistaa esimerkiksi hankintalakiin nähden tuleeko vaikkapa alueellisesta organisaatiosta mahdollisesti parempi ja kyvykkäämpi vastaamaan myös hankintaan ja sitä kautta ehkä ulkolaisen tuotteiston kanssa kilpailuedellytykset voisivat parantua vaikkapa nyt suomalaisessa kouluruokailussa sairaaloiden hankinnoissa ja niin edelleen me haluamme tässä yhteiskunnassa tietää mitä meidän lapsemme syövät

arvoisa puhemies ministeri otti tärkeän asian esille

toimia yhdessä tulevaisuudessa kun kotimaista ruokaa markkinoidaan tärkeä asia edustaja myllykoski nosti tuossa hankintalain itsekin kiinnittäisin siihen huomiota miten ministeri näkee onko hankintalaki tällä hetkellä mahdollisesti esteenä esimerkiksi kun tuottajat myyvät omaa tuottamaansa ruokaa suoraan esimerkiksi kouluille yhteiskunnalle taikka sitten suoraan kuluttajille onko osuustoiminnassa mahdollisuutta tämmöiseen voisiko osuustoiminnallisten yritysten tai tämmöisten perustaminen olla tänä päivänä helpompaa tuottajat keskenään muodostaisivat osuustoiminnan millä markkinoida miten ministeri näkee tämmöisten asioitten mahdollisuuden
arvoisa puhemies tuossa edellä oli lyhyt keskustelu kasvinterveydestä ja ja puhuttiin siitä että suomella on tässä monia etuja puolellaan itse ajattelisin sitä että että meidän täytyisi myös parantaa meidän ruoanvientiponnisteluja miten ministeri näkee sen että että tällaisen yhteistyön kautta voitaisiin löytää joitakin tuoteryhmiä joilla kun otetaan siihen mukaan ne hyvät mielikuvat mitkä esimerkiksi liittyvät puhtaaseen maahan jossa se se ruoka tuotetaan myöskin niihin ilmasto olosuhteisiin mitkä meillä on ajatellen vaikka yötöntä yötä ja ja valon määrää mitä mitä jotkut kasvit saavat

brändi että että me myymme muutakin kuin pelkkää suuhunpantavaa me myymme laatua me myymme erityistuotteita itse näkisin että tämäntyyppinen yhteistyö tuottajien kanssa ja siihen liitettynä myöskin jalostus ja markkinointiorganisaatio voisivat ainakin joillakin alueilla lisätä paitsi tuotannon volyymia ja työpaikkoja myöskin ihan tällaista alueiden tunnettuutta ajatellaanpa vaikka maailmalta erilaisia paikkoja jotka jotka myyvät alueena jo sellaisenaan elintarvikkeita

arvoisa rouva puhemies tämä on erittäin tervetullut uudistus suomalainen tuottaja on kyllä hyvin voimakkaassa puristuksessa ollut jo pidemmän aikaa ei pelkästään kansainvälisen tilanteen ja tukipolitiikan vuoksi

sitten sen jälkeen tulevat tuottajat nämä väliportaat kaikki ennen kuin pellolta se ruoka siirtyy kaupan hyllylle ja sieltä ihmisten lautasille vievät kaikkein suurimman osan eikä sille sen suurimman työn tekee tuottajalle jää sitä oikeutettua osuutta on tehty monia tutkimuksia joiden mukaan se tuottajan osuus on kyllä häviävän pieni se on liian pieni ja tähän on saatava muutosta kysyisinkin nyt ministeri tiilikaiselta olette tietysti ministeriössä arvioineet vaikutuksia muun muassa tämän lakiesityksen osalta mitä ne tulisivat olemaan minkälaista viestiä viljelijöille antaisitte tämän lain voimaantulon osalta miten näette vaikutukset mahdollisesti myös tuottajahintoihin ja tuottajan asemaan tulevaisuudessa kun tämä ja näitä monia muita hyviä lakiesityksiä joita tämä hallitus tuo saadaan

arvoisa rouva puhemies tämän esityksen kiittäjiin on helppo liittyä mukaan tässä on ehkä hieman laajemminkin keskusteltu suomalaisesta ruoasta tietysti yksi tärkeä asia on se että tieto siitä mistä ruoka tulee olisi mahdollisimman hyvin hyvin ihmisillä ja siinä tietysti ruoan alkuperämerkinnät ovat tärkeä osa myös hankintalaista on puhuttu jos itse olen oikein ymmärtänyt niin kyllä meidän hankintalaki antaa aika hyvät mahdollisuudet

kilpailutuksessa pelkästään rahanäkökulmasta itse tulen sellaisesta kunnasta jossa juuri laajassa kilpailutusrenkaassa tehtiin kilpailutus jäin kovin yksin siinä puolustamaan niitä kriteereitä jotka olisivat tuoneet mahdollisuuden lähiruoan tarjoamiseen jatkossakin maito tuodaan satojen kilometrien päästä toivottavasti ei sentään ulkomailta mutta mutta joka tapauksessa satojen kilometrien päästä päästä eikä sieltä mihin tämän alueen maidot menevät kyllä siinä tietysti ympäristö kiittäisi sillä olisi työllisyysvaikutuksia ja paljon paljon muuta että nämä nämä kilpailutukset ja hankinnat voitaisiin niin tehdä olen vakuuttunut että vähän kuljetettu vähän pakattu vähän säilötty ruoka on kyllä varmasti maukkaampaa meidän koululaisille ja ikäihmisillekin erilaisissa palveluasunnoissa toivoisinkin että ministeriössä voitaisiin vaikkapa etsiä sellaiset kunnat

arvoisa rouva puhemies kun tämä keskustelu vähän riistäytyy sivuraiteille mutta erittäin hyville sivuraiteille niin vielä lähiruokakerhon puheenjohtajana haluan kommentoida että on erittäin tärkeää että näitä julkisia ruokahankintoja nostetaan esiin ja muistattehan kaikki täällä läsnä olevat että että meillä on valmis valtuustoaloitepohja siihen että että julkiset ruokahankinnat voidaan kilpailuttaa kestävästi se on siis valtuustotason perälautapäätös joka tarvitaan että sitten nämä hankkijat voivat saada selkänojaa ja sitten on kyllä konstit miten miten tämä ilman markkinaoikeuteen joutumista tehdään kun vain tahtotila on ja sillehän on hyvät perustelut sillä raha kiertää lähellä tuo työtä ja saadaan kulttuurimaisemat säilymään saadaan ruokaa joka on tuttua ja turvallista ja tiedetään miten se on tehty ja siinä on jäljitettävyys kunnossa ja vaikka mitä muuta

mietitty niin että että se heikoin lenkki siellä elintarvikeketjussa pystyisi tekemään yhteistyötä no kun nyt sitten pelto ja lihapuolella tätä yhteistyötä voidaan ruveta tekemään niin oikeastaan haluaisin ministerin arviot siitä missä nämä rajat liikkuvat yhteistyötä toki on pystynyt tekemään ilman kartellilainsäädäntöä esimerkiksi lihapuolella jo on tehty sen tyyppistä että on ollut yhteiset keräyslaatikot mikä on on aivan järkevää mutta missä se raja menee arvoisa

arvoisa puhemies suomessa tuotetaan puhdasta hyvää ruokaa ja vientituotteena suomalainen elintarvike voisi olla vielä paremmalla hollilla nyt tulee tänä vuonna jo varmaan uusi eläinsuojelulaki suomessa eläimiä kohdellaan tuottajien taholta suhteellisen hyvin ja tämä voisi olla yksi mahdollisuus että tämä tieto menisi paremmin kuluttajille ja myös ulkolaisille ostajille se edistäisi ruoan tuottamista jos tiedettäisiin että eläimet

joista tämä ruoka tehdään voivat hyvin ja eläinten hyvinvointia edistetään suomessa entisestään eläinsuojelulailta toivonkin tämän suhteen hyviä hyviä hyviä parannuksiakin vielä mutta varsinkin tätä viestiä että suomessa tuottajat kohtelevat tuotantoeläimiä hyvin enemmän eteenpäin

arvoisa rouva puhemies kun tämä eläinsuojelu tuli nyt esille niin minä kyllä haluan esittää nyt huoleni siitä että eläinsuojeluvaltuutetun virkaa ei jatkettu toivon todella ministeri teiltä että te ottaisitte tästä koppia ja jatkaisitte tätä tärkeää tehtävää se oli iso edistysaskel kun saimme sen viime kaudella aikaan se oli sdpn vaatimus hallitusneuvotteluissa ja hallitusohjelmaan päätyi ja tämä tämä uusi virka perustettiin se on hyvin tärkeä sitä arvostetaan ja kyllähän kansalaisjärjestöt ovat kantaneet kovaa huolta siitä että jos tämäkin nyt romutetaan niin suomi on ajautumassa eläinsuojelun takapajulaksi toinen asia mitä haluan tässä kiirehtiä on edustaja elomaan esille ottama eläinlainsäädännön uudistus on hyvin tärkeää että siitä tehdään tiukka ja eettisesti oikeanlainen laki ja toivon todella nopeaa etenemistä tässä

rouva puhemies yhdyn kyllä edustaja elomaan ajatukseen siitä että meillä kohdellaan tuotantoeläimiä hyvin ja me haluamme parhaalla parhaalla mahdollisella tavalla töitä tehdä sen eteen että meillä eettistä puhdasta kotimaista ruokaa saadaan tuotettua jokainen viljelijä tekee kovan paineen alla haastavassa taloudellisessa tilanteessa kyllä sen eteen parhaansa ja pitää sanoa että jos euroopassakin muut toisivat eläinsuojelulainsäädäntönsä sille tasolle kuin se meillä jo tällä hetkellä on niin kyllä saataisiin muuten huomattavasti reilumpia pelisääntöjä tänne ja saataisiin myös näitä meidän tuotteitamme samoille markkinoille meillä esimerkiksi ei siansaparoita typistetä kuten tehdään monessa muussa euroopan maassa ja kaikki nämä ovat sellaisia asioita jotka kyllä vaikuttavat vaikuttavat tuottajan asemaan näin ei pidäkään tehdä yhtenä esimerkkinä sen nyt vain otin mutta haluan vain korostaa sitä että eläinsuojelulainsäädäntö meillä on hyvällä mallilla edustaja heinoselle tästä hankintalakiin liittyvästä asiasta se on erittäin tärkeä asia joka joka meidän täytyy pystyä huomioimaan tuolla kuntapäättäjinä paremmin me olemme menneet isoihin hankintarenkaisiin useilla alueilla ja liian harva nyt katsoo sitä mikä on se kotimaisuusaste tai laatutekijöitä siinä kun ruokatuotteita kuntiin hankitaan katsotaan vain sitä hintalappua siellä perässä ja se on väärä tie nykyisen hankintalain puitteissa me pystymme tekemään erittäin paljon me muun muassa etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirissä nostimme tämän asian vahvasti pöydälle ja olemme tuoneet sinne sellaisia kriteereitä että pystymme jäljitettävyydellä laadulla tuoreudella saamaan lähellä tuotettuja tuotteita paremmin sinne meidän julkisten palveluitten koulujen vanhainkotien sairaaloiden ruokapöytiin

arvoisa rouva puhemies menee nyt vähän kertaamiseksi mutta kun ei kerran kykene olemaan hiljaa niin on pakko puhua todellakin tähän liittyen kuitenkin kun valiokunta tätä käsittelee niin onko ministerillä ymmärrystä jos halutaan valiokunnassa vähän viisata siihen suuntaan että

sitten kun tuottajat näitä kompuksia tekevät menisi viestiä että otettaisiin semmoinen markkinaetunoja näihin asioihin ja tuotaisiin nämä kaikki edellä käytettyjen puheenvuorojen asiat esille että kannustettaisiin myös alkutuotantoa tekemään niitä markkinaponnisteluja ministeri otti hyvin kantaa siinä vaiheessa kun televisio ohjelmassa tuotiin tiettyjä puutteita ja oli myötämielinen siihen suuntaan kun evira lähti esittelemään sitä että tulee tämmöistä vapaaehtoista omaa valvontaa minä kannustaisin että ministeri edelleen tämänkin lain valmistelun yhteydessä toisi esille sen että omilla toimillaan suomalainen alkutuotanto pystyy kaikkein parhaiten kilpailemaan myös euroopan tasolla

että meillä korkealaatuinen tuotanto voi pärjätä paremmin kansainvälisillä markkinoilla oli murheellista että sikalan yrittäjä puhemies otti sellaisen kannan tässä mot ohjelman kohussa että jos ei tämä kelpaa niin sitten on otettava tuontiliha käyttöön mielestäni

arvoisa puhemies tuottaja ja toimialaorganisaatiot ovat tuttua kauraa monista maista ja ja itse asiassa ihmettelen oikeastaan sitä että kun luen tätä hallituksen esitystä niin täällä on useita viittauksia tähän

hinnasta sopimisen kieltämiseen ja kuitenkin tämä on niin kuin vanha perinne että joillain sektoreilla tätä hinnasta sopimistakin on on tehty mutta tuotantomääriin vaikuttaminen ja tämäntyyppinen ei voi ei voi olla kiellettyä ja ja sekinhän tietenkin vähentää esimerkiksi pilaantuvissa elintarvikkeissa kasviksissa ja ja tämäntyyppisissä tuottajien saamaa tai kokemaa riskiä mutta kysyisin tätä rajapintaa todellakin ja selvennystä tähän asiaan sitten siitä mitä edustaja myllykoski tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan jo otti esille miten näette markkinoiden muuttumisen uskoisin että että verkkomarkkinat saattaisivat olla yksi tulevaisuuden markkinamuoto yhdistettynä siihen että kuluttaja ehkä jossain vaiheessa saa kokemuksen alkutuotannosta ja pääsee käymään siellä tilalla itse asiassa esimerkiksi ahvenanmaan koko sadonkorjuutienooseen perustuvat maakunnalliset

muista oikein mikä se nimi tarkasti on perustuvat siihen että sitten sieltä tilalta kun on se suhde saatu myydään tavaraa tavaraa myöhemminkin ja tätähän nyt sitten voisi isomminkin organisoida näettekö kasvavia mahdollisuuksia tämäntyyppisessä toiminnassa joka mielestäni voisi ulottua ulkomaille asti

puhemies kommentti suomesta eläinsuojelun takapajulana ei todellakaan pidä paikkaansa meillä on muuta euta tarkempaakin sääntelyä näissä asioissa tämän siansaparoesimerkin lisäksi voitaneen mainita se että saksassa sioilla on käytettävissä vähemmän tilaa kuin suomessa ja silti samoilla markkinoilla pitää kilpailla lihantuotannon suhteen miten kilpailet jos saksalainen tuottaa halvemmalla ei voi kilpailla siinä tilanteessa eettisyydellä jollei eettisyydestä saa myöskin rahaa ulos tämä on markkinaehtoista toimintaa noin yleisesti ottaen suomalaisia pitäisi kannustaa käyttämään kotimaassa tuotettuja puhtaita ja eettisiä elintarvikkeita sen sijaan että lennätettäisiin lihaa vaikka brasiliasta ei sitä siellä varmasti sen eettisemmin tuoteta kuin meillä

arvoisa puhemies kyllä se huoli muun muassa eläinsuojelujärjestöillä tämän hallituksen linjauksia kohtaan oli todellinen ja nimenomaan tämän hallituksen linjauksia kohtaan kansalaisjärjestöt ottivat tämän kannanoton missä he sanoivat että suomi on ajautumassa eläinsuojelun takapajulaksi ja kaksi syytä tähän oli toinen oli se että että tämä eläinsuojelulainsäädännön valmistelu takkuaa ja huoli oli siitä tuleeko siitä kylliksi tiukka ja eettisesti oikeanlainen ja toinen oli tämä eläinsuojeluvaltuutetun virka joka nyt sitten kylmästi lakkautettiin tämä ei voi olla oikein yhteiskunnan sivistyneisyys mitataan myös sillä miten se pitää huolta heikoimmista ja niistä jotka eivät osaa puhua tai pysty puhumaan puolestaan ja silloin täytyy eduskunnassa tehdä näitä linjavalintoja minä olen aina sanonut että se on myös suomalaisen maatalouden etu että eläimiä kohdellaan hyvin ja eettisesti koska ihmiset arvostavat entistä enemmän sitä että eläimiä kohdellaan hyvin tämä on hyvin tärkeä asia mutta tämä takapajula liittyy juuri tämän hallituksen linjaukseen ja toivon että ministeri ottaa nyt kantaa näihin asioihin

puhemies luulen että tärkeintä eläimen kannalta on sen henkilön hyvinvointi joka hoitaa sitä eläintä vaikka meillä olisi minkälainen virkamiesarmeija niin se ei auta eläinten hyvinvoinnissa niin paljon kuin se että se

eläimet saavat huomattavasti enemmän tilaa kuin muualla euroopassa meillä ei käytetä antibioottisia kasvunedisteitä meillä hormonien käyttö on kiellettyä voisin jatkaa tätä luetteloa pitkään pitkään meillä eläinten ja ihmisten hyvinvointi on aika hyvin otettu huomioon

arvoisa puhemies tästä eläinsuojelutilanteesta minun on on pakko ottaa kiinni miten yhtä työntekijäväestöä voi loukata näin törkeästi siis semmoinen asia että kyllä meillä maanviljelijät pitävät eläimistä todella hyvää huolta niissä yksittäisissä tapauksissa jotka ovat tulleet julkisuuteen on on ollut kyse siitä että isäntä tai emäntä on täydellisesti väsynyt elikkä siinä pitäisi olla huolestunut maanviljelijästä juuri niin kuin edustaja kalmari sanoi autetaan näitä viljelijöitä eikä syytetä heitä enempää pikkuisen kauniimpaa keskustelua ja ja puhumista meidän arvokkaasta työväestöstämme

arvoisa puhemies täytyy nyt kyllä todeta alkuun että ehkä se eläinsuojeluvaltuutetun määräaikaisen viran lakkauttaminen oli kuitenkin lillukanvarsia säästötoimenpiteissä olisihan se sikäli voinut toki säilyäkin mutta itse kyllä näen eläinsuojelun kannalta paljon huomattavampana heikennystoimenpiteenä tämän hallituksen tekemät muutokset lomitusoikeuden rajaamiseen eli juuri tuottajien jaksamisen ja hyvinvoinnin ylläpitoon kyllä minä ainakin tiedän ja ja tunnustan ja haluan puolustaa sitä kantaa että hyvinvoiva suomalainen emäntä ja isäntä viljelijä ruoantuottaja pitää huolen eläimistään mutta heikosti voiva ja loppuun uupunut ei kyllä jaksa huolehtia edes itsestään meillä on suomessa laadukkaasti pääosin todella eettisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa emmekä saa antaa sen maineen heikentyä vähääkään en kyllä sanoisi että nyt se olisi tässä juuri heikkenemässä

arvoisa rouva puhemies ei kai siitä tässä salissa ole epäselvyyttä että totta kai meidän täytyy kantaa huolta siitä että viljelijä ja ja eläintenpitäjä voi hyvin se on hyvin tärkeä asia ja tiedän ja allekirjoitan täysin sen että eläinten hyvinvointi on myös tästä kiinni eiväthän nämä asiat ole vastakkaisia kyllä tässä sellaista väärinymmärryksen taidetta oli nyt näissä puheenvuoroissa mitä hallituspuolueilta tuli ja minä olen vähän huolestunut puhemies tästä valmistelun hengestä jos se menee sellaiseksi että kun joku nostaa ääntä eläinten hyvinvoinnin puolesta niin heti tulkitaan että ollaan jollain tavalla viljelijää vastaan kun päinvastoin sanoin että että hyvää eläintenpitoa arvostetaan mutta puhemies huoli minkä toin oli se että kansalaisjärjestöt eläinsuojelusta muun muassa ovat sanoneet että tämän kehityksen myötä mitä hallitus nyt tekee suomi on ajautumassa eläinsuojelun takapajulaksi siksi koska eläinsuojeluvaltuutetun virka lakkautetaan lainsäädännön valmistelutyö takkuaa ja tästä on kysymys ja täytyypä sanoa sekin että taidettiin muistaa mainita tässä kyseisessä tiedotteessa muun muassa se että tämän hallituksen ohjelmasta puuttuvat tyystin eläinsuojelukirjaukset aivan toisin kuin edeltäjiensä

rouva puhemies tämä hallituksen esitys maataloustuotteiden annetun lain muutoksesta on on erinomainen se on osa sitä työtä jolla me varmistamme kotimaisten elintarvikkeiden saannin myöskin tulevaisuudessa mitä me yhteiskuntana saamme sillä että meillä on oma ruoantuotanto kotimainen ruoka me saamme sillä parempaa kansanterveyttä me saamme sillä huoltovarmuutta me saamme sillä talouteen kohentumista työpaikkoja kauppa ja vaihtotaseen kohentamista ja me saamme sillä parempaa eläinten hyvinvointia ja ympäristön huomioonottamista kuin tuontiruoalla sitä kaikki tämä kotimainen ruoka meille tuo tullessaan täällä on jo moneen kertaan käyty lävitse se mistä nämä johtuvat meillä lääkejäämiä torjunta ainejäämiä antibioottien käyttöä hormoneja ole yhdessä ruotsin kanssa meillä on maailman ylivoimaisesti tarkimmin säädelty ruoantuotanto tiukimmat ruoantuotannon kriteerit mutta se ongelma joka meillä on on se että meillä on yhteiset markkinat mutta eri pelisäännöt eli meillä on sulassa sovussa myös julkisessa ruokailussa siis kuntien ja valtion ruokailussa elintarvikkeiden raaka aineita joita ei ole tuotettu näiden tiukkojen kriteereiden mukaisella tavalla vaan aivan toisenlaisilla kriteereillä mikä myöskin tuo tullessaan sen että ne kriteerit tuovat paljon paljon halvemman tuotantoedellytyksen kuin suomalaiset ja se ei ole muuten reilua jos meillä ja kun meillä on säännöt tiukat niiden pitää olla tiukat myös markkinoilla niin että se markkinoiden toiminta on oikeudenmukaista siitä vasta muodostuu se reilu reilu kilpailukyky ja kaikki se mitä täällä edustaja viitanen ja kumppanit sanoivat eläinten hyvinvoinnista on ihan totta eläimistä pitää pitää hyvää huolta kaikkien se on ihan päivänselvä asia samoin on se että vientiin pitää meidän satsata lisää jos ei tällä laadulla pystytä viemään enemmän niin me olemme muuten aika huonoja siinä edustaja kalmari ja sen jälkeen ministeri arvoisa rouva puhemies vielä hieman tuohon eläinten hyvinvointiin olen valmis milloin tahansa keskustelemaan erilaisten eläinsuojelujärjestöjen kanssa eläinten hyvinvoinnista ja sen kehittämisestä ja uskon että kaikki ne tahot jotka vastuullista tuotantoa haluavat haluavat viedä näitä asioita eteenpäin mutta pitää myös muistaa että monella järjestöllä on tavoitteena suomalaisen kotieläintuotannon lopettaminen ja silloin pitää ymmärtää että ei ole äärtä ei rajaa vaatimuksissa jos tavoitteena on lopettaa koko kotieläintuotanto

kiitos arvoisa puhemies ja kiitoksia edustajille laveasta keskustelusta joka hieman meni tämän lakiesityksen ohi mutta se on hienoa että suomalaisesta ruoasta ja sen tuotannosta tuottajista viljelijöistä puhutaan vastaan joihinkin kysymyksiin mitkä koskevat nyt nimenomaan tätä kyseistä lainsäädäntöä mikä merkitys kuluttajille mikä merkitys markkinoille useat teistä kysyivät tätä tämä antaa mahdollisuuden tietysti siihen että tuottajaorganisaation sisällä yhdessä tuottajat voivat myös siihen hintapuoleen vaikuttaa mutta se ei tarkoita suinkaan sitä että se hinta kuluttajille nousisi vaan tämä tuottajaorganisaatio voi sillä keskinäisellä yhteistyöllään myös taata tasaisen tarjonnan paremman ja edullisemman toimitusketjun asiakkaalle jolloin sen elintarvikeketjun kustannuksia kaiken kaikkiaan pystymään saamaan alas kasvattamalla volyymiä ja lisäämällä tarjonnan tasaisuutta ja jos vielä tuottajaorganisaation jäsenet sopivat yhteisesti tietyistä laatutavoitteista ja näin niin sillä voidaan saada sitten lisäarvoa markkinoille suomessa on paljon viljelijöitten yhteistyörenkaita jotka ovat näin toimineet eri aloilla vaikka eivät olisi tätä virallista markkinaorganisaatiostatusta hakeneetkaan itsellänikin on joitain kokemuksia aiheesta no sitten tämä suhde

toki tietysti yhteenliittymillä on parempi mahdollisuus tarjota tuotteitaan mutta oikeastaan se tärkein juttu täällä hankintalaissa on se minkä useat edustajat kuvasivat että kun meillä kuitenkin on tämä kriteeristö ja standardi erityisesti kotieläintuotannossa monella tapaa korkeampi kuin euroopassa se ei tarkoita sitä etteikö sitä pitäisi edelleen kehittää mutta se on joka tapauksessa jo nyt korkeampi niin näitten suomalaisten tai pohjoismaisten kriteerien mukaan pitäisi myös pystyä silloin ne kilpailutukset hoitamaan jotta varmistettaisiin se että se ruoka mitä suomessa lapsille ja nuorille kouluissa ja päiväkodeissa syötetään tai mistä tehdään ateriat sairaaloissa ja vanhainkodeissa ihmisille täyttäisi ne korkeat vaatimukset mitä koko eduskunta täällä peräänkuuluttaa silloinhan vasta tämä homma toimii kun meillä tuotanto ja kulutus pelaavat samoilla säännöillä ja siinä välittäjänä on tämä hankintalain oikea käyttö täällä monet edustajat muun muassa heinonen ja kalmari jo että konsteja on mutta sitä osaamista ja tahtoa ehkä puuttuu tätä täytyy edelleen rummuttaa mielenkiintoisia olivat nämä ehdotukset esimerkiksi tästä verkkomarkkinoinnista tai uusista markkinakanavista tiedätte että esimerkiksi kananmunia markkinoidaan hyvinkin paljon nykyään perinteisistä reiteistä poiketen ehkä myös tämä tuottajaorganisaatiopuoli voi ajatellaan nyt vaikka lihaa lihajalosteita sillä suuremmalla yhteisellä tuotannolla saavuttaa uusia markkinakanavia ja uusia tuottajia ehkä yksittäisen tuottajan on on aika vaikea lähteä kovin laajasti esimerkiksi verkkomarkkinointia käyttämään ja kyllä tällä tietysti on merkitystä myös jos ajatellaan vaikka sitten viljan osalta jos meillä on viljantuottajaorganisaatio joka pystyy itse myös ulkomailta

hakemaan asiakkaita ja saamaan tarjouksia huomattavalle viljaerälle niin kyllä sillä on ilman muuta vaikutusta siihen kotimaan viljan hintatasoon ei odoteta tältä ihmeitä mutta tämä on askel oikeaan suuntaan että tuottajat pystyvät paremmin markkinoilla toimimaan ja usein se voi olla myös kuluttajan etu niin laadun kuin saatavuuden näkökulmasta

jos minä vapaasti nyt tulkitsen ministerin sanomaa niin tarkoititte varmasti sitä että tämä antaa mahdollisuuden kuluttajille saada edullisimpia elintarvikkeita kun tehdään tämmöisiä yhteenliittymiä jotka mahdollistavat joko verkkomarkkinoinnin kautta tai muulla tavoin sen että ne väliportaat jäävät sieltä pois riippuen tietysti tuotteesta kuinka se voidaan markkinoille saattaa mutta vielä ihan pieni tivaus siitä onko tulkintani liian rohkea vai olisiko mahdollista niin että tästä voi hyötyä alkutuotanto mutta erityisesti myös kuluttajat

arvoisa rouva puhemies oletin että ministeri olisi tässä puheenvuorossaan ottanut kantaa myös tähän eläinsuojeluasiaan joka täällä on kuitenkin aika vahvasti esiin noussut esimerkiksi edustaja elomaan hallituspuolue perussuomalaiset otti esiin tämän tämän eläinsuojelun tason ja olemme olleet yhdessä muun muassa eläinsuojelujärjestöjen tilaisuudessa missä kaikki eri puolueiden edustajat lupasivat että teemme paljon työtä sen eteen että virka säilyy nyt kun näin ei ole ja jos ei hallitus halua tätä kohauttaa niin minä nyt vetoan teihin arvoisat hallituspuolueiden eduskunnassa olevat jäsenet että olkaa niin ystävällisiä ja puhukaa teidän hallitusministereillenne tässä asiassa vakavasti koska tämä on takapakkia tämä valtuutetun viran lopettaminen kaiken kaikkiaan ja haluan nyt tosissani myös ministerille sanoa että olisi mielestäni hyvä kun täällä tämä asia nousi esiin niin selkeästi että ottaisitte kantaa myös tähän eläinsuojelulain valmisteluun eläinsuojeluvaltuutetun virkaan ja tietenkin se mikä järjestöjä on huolestuttanut myös on nämä normitalkoot että niiden nimissäkö käy sitten niin että kaikkia näitä kuinka paljon tilaa eläimellä pitää olla aletaankin nipistämään eikä suinkaan parantamaan mikä se päinvastainen ajatus on alun perin ollut

arvoisa puhemies se valitettavasti on totta että maassa on järjestöjä jotka haluavat lopettaa erilaisia asioita täällä kerättiinhän viime kaudella kokonainen kansalaisaloite elinkeinon turkistarhauksen lopettamiseksi eli ilmeisesti halutaan lopettaa erilaisia asioita kysyisin edustaja viitaselta miten nämä asiat on on mahdettu hoitaa meidän kilpailijamaissamme onko saksassa onko tanskassa onko brasiliassa vastaavia virkamiehiä joita sdp tässäkin tarjoaa ratkaisuksi jokaiseen asiaan

arvoisa puhemies kiitän ministerin selkeätä puheenvuoroa hetki sitten tämä ajatus että on samanlaiset olosuhteet ja vaatimukset myös sille ruoalle joka tulee suomeen on tavattoman tärkeä ja sitä pitää edistää tulen tästä joka on tärkeä tässä yhteydessä sanoa ja se on se että samalla tavalla me tarvitsemme kansainvälisen työjärjestön normien kunnioittamista niissä maissa jotka tuovat tuotteita kaikenlaisia tuotteita vapaakauppaan täytyy olla tietyt perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet voimassa kun vapaakaupassa toimitaan ja näihin oikeuksiin liittyy muun muassa lapsityövoiman käytön kielto vankityövoiman käytön kielto ja perustavaa laatua olevat työntekijöiden oikeudet aivan sama asia on laveammalti maailmankaupassa kuin minkä erinomaisesti ministeri tiilikainen kuvasi ruoantuotannossa ja ruoan vapaakaupassa

arvoisa rouva puhemies en malta olla kommentoimatta puheenvuorolla tähän verkkomarkkinointia koskevaan asiaan meillähän on sikäli hyvä tilanne suomessa että meillä on jo verkkomarkkinointi aivan täydessä touhussa myös yksittäisten ruoantuottajien kohdalla ja ja haluan nostaa tässä esimerkin vain reilu kaksi vuotta sitten tuolta pohjanmaalta mistä itsekin tulen alkoi reko rinkien perustaminen joissa vuosi sitten maaliskuussa oli kaksikymmentäseitsemäntuhatta suomalaista sosiaalisen median kautta suoraan tuottajiin yhteydessä tarkistin että

arvoisa puhemies en ennättänyt pyytämään vastauspuheenvuoroa tuossa aiemmin kun minulle kysymyksiä esiteltiin minähän nimenomaisesti puheenvuoroissani sanoin että suomalaisen maatalouden etu on se että eläimiä kohdellaan hyvin meillä on paljon paljon osaamista ja se että meillä on puhdas ruoka joka on eettisesti tuotettu on meidän kaikkien etu ja kilpailuvalttimme vähän niin kuin edustaja leppä täällä myös totesi puhuessaan eläinsuojeluasiasta siksi on mielestäni tärkeää että hallitus kaikin keinoin edistää esimerkiksi luomutuotantoa sekä lähiruoan käyttämistä ja kaikkia näitä koska minä näen sen enemmänkin niin että juuri siksi kun meillä on ollut edistyksellisiä toimia kuten eläinsuojeluvaltuutettu se parantaa meidän asemaamme ja on myös meidän maataloudellemme kilpailuvaltti siksi en ymmärrä oikein sitä puhemies miksi täällä tällainen kummallinen vastakkainasettelu on nyt noussut onko tämä nyt se kun presidentti

arvoisa rouva puhemies otin puheenvuoron nimenomaan sen vuoksi että halusin kehua edustaja heinäluoman hyvää puheenvuoroa nyt kun ruoantuotannosta on kyse niin nimenomaan ruoantuotannossakin voidaan sanoa että että kannattaa kiinnittää huomiota siihen millaisia elintarvikkeita muualta tuodaan oikeastaan tiivistettynä voisi sanoa että aina jos ruoka on liian halpaa on poljettu joko eläimen ympäristön tai ihmisten oikeuksia

pääsemme keskustelun loppuhuipentumaksi hyvään yhteisymmärrykseen tässä asiassa mikäpä sen parempi kuin kotimaista ruokaa suosia me jokainen voimme siihen vaikuttaa omalla panoksellamme sillä että ostamme kotimaista taitaa olla niin että jos kymmenellä eurolla enemmän kotimaista ostaisi jokainen niin sillä jo useita tuhansia työpaikkoja suomalaiseen elintarvikeketjuun saataisiin tehtyä lisää on hyvä että tämä

tuottajaorganisaatiolaki nyt sitten saadaan voimaan vielä nopeutusta tietysti tarvittaisiin siihen että ruoan alkuperää merkintöihin paneuduttaisiin täällä täällä oikein toden teolla niin että kun jokainen meistä tuolta kaupan hyllyltä valitsee sen elintarvikkeen niin siellä on selkeästi merkittynä se missä tuote on tuotettu tai kun ravintolassa ostamme pihvin tai annoksen niin siellä kerrotaan selkeästi missä maassa ruoka on tuotettu tuotettu se parantaa kaikkien kuluttajien asemaa ja ennen kaikkea se parantaa meidän mahdollisuuttamme tehdä valintoja suomalaisen laadukkaan ruoan puolesta
edustaja elomaa ja sen jälkeen ministeri
arvoisa puhemies tämä reko rinki systeemi on erittäin hyvä veljeni ja ja veljen vaimo ovat verkon kautta myyneet sieltä tavaraa ja ja he sanovat että se se toimii hyvin ja ja sitä pitää kehittää ja vielä me pystymme itse vaikuttamaan myös eläinten hyvinvointiin juuri ostamalla niitä kotimaisia tuotteita ja niitä eettisesti tuotettuja ruoka aineita elikkä kun ostamme niitä niin vaikutamme myös eläinten hyvinvointiin mikä on tietysti tärkeää meille kaikille

rouva puhemies muutama kommentti edustaja heinäluoman puheenvuoro oli hyvä ja kalmari vielä summasi sen yhteen että yleensä jos halpaa ruokaa on tarjolla silloin poljetaan joko eläinten ihmisten tai ympäristön oikeuksia ja useimmiten aika useasti kaikkia näistä yhtä aikaa sen takia on hyvä että meillä suomessa nämä standardit ovat korkeita ja ne täytyy korkeina pitää ja toivottavasti pystytään tässä kilpailussa todellakin vaatimaan entistä paremmin suomalaisten standardien mukaista ruokaa edustaja viitanen kun nyt tämä asia nousi esille niin vastaan mielihyvin kysymykseenne yhtään eläinsuojelustandardia ei ole tämän hallituksen toimesta heikennetty eläinsuojelulain valmistelu on käynnissä vuoropuhelu eläinsuojelujärjestöjen kanssa omalta osaltani toimii hyvin ei ongelmia edustaja myllykoski esitti rohkean toiveen että voisiko toivoa että tämä vaikka näkyisi sitten moni edustaja halmeenpää ja elomaa puhui muun muassa näistä reko ringeistä ja verkkomarkkinoinnista juuri silloin jos pystytään saamaan kuluttaja ja tuottaja kohtaamaan toisensa ilman turhia välikäsiä molemmat useimmiten hyötyvät mutta se on myös tavattoman työlästä koska silloin puhutaan pienistä toimituseristä helposti vaikeasta jakelusta kuka hakee mistä ja mitä ja silloin tarvitaan ehkä tätä tuottajien yhteistoimintaa jotta pystytään järkevällä tavalla pysyvään tuotantojärjestelmään ja jakeluun ja parhaassa tapauksessa molemmat hyötyvät silloin kun se kuluttaja on suoraan tuottajan kanssa tekemisissä niin se voi mennä vaikka sinne tilalle katsomaan missä oloissa eläimet siellä ovat ja tämä on hyvä mutta valtaosa suomalaisesta maataloudesta tietenkin se volyymi toimii nyt tällä hetkellä muuta kautta ja myös tänne isojen ketjujen kautta tapahtuviin virtoihin toivottavasti tämä mahdollisuus tuottajaorganisaatioitten perustamisesta tuo sitten sitä neuvotteluvoimaa tai niitä vaihtoehtoisia vientimarkkinoita mitä esimerkiksi edustaja myller peräänkuulutti eli parhaimmillaan yhteistoiminta mahdollistaa suoramyynnin ja verkkomarkkinoinnin järkevän hoitamisen tai tuotantoketjun tehostumisen tai sitten markkinoilta saatavan hinnan paranemisen sen yhteistoiminnan myötä kiitän tästä keskustelusta ja mielihyvin odotan jo että pääsen esittelemään seuraavia hyviä lakiesityksiä

arvoisa rouva puhemies koetan olla tiivis tässä luonnonsuojelulain muuttamisessa hallituksen yksi kärkihanke on poistaa turhaa byrokratiaa ja tehostaa julkisen sektorin toimintaa

maastossa kepittää kansallispuistot luonnonpuistot edelleenkin merkitään plus alueet joilla on esimerkiksi maihinnousukielto lintujen pesimäalueen takia metsähallituksen arvion mukaan tästä tulee lähivuosina useamman miljoonan euron säästöt kun luovutaan siitä että kaikkien suojelualueiden pitäisi olla maastoon merkattuna ne ovat kartalla niistä on paikkatieto olemassa gps kertoo vaikkapa motokuskille ettei vahingossa lipsahda väärälle puolelle

levähdyspaikkoja koskeva rajauspäätösmenettely poistuu jälleen kerran edelleen liito oravan lisääntymis ja levähdyspaikat on yhtä hyvin suojeltu kuin aiemminkin mutta nyt ely keskuksilta ei enää edellytetä että hallintopäätös tehdään jokaisesta esiintymispaikasta ely keskukset edelleen tarjoavat metsäammattilaisille ja metsänomistajille

arvoisa puhemies tämä liito oravan lisääntymis ja levähdyspaikkaa koskevan rajoitusmenettelyn poistaminen on hyvä asia vaikkei varmasti moni kansalainen ole sellaisesta menettelystä ollut kyllä tietoinenkaan se kuitenkin tiedetään että liito orava on suomalaisille kovinkin kallis luontokappale eräs kummallisimmista asioista joihin joihin törmäsin aloittaessani poliittista uraani kotikaupunkini teknisessä lautakunnassa oli liito oravan järjettömän suurelta tuntuva painoarvo kaavoituksessa tuntui että laki suojeli melkein enemmän liito oravaa kuin ihmistä siltäkin pohjalta tuen kaikkia esityksiä tämän eu lähtöisen järjettömyyden karsimisesta luonnonsuojelualueiden maastomerkintää koskevalla muutoksella vähennetään viranomaistehtäviä kun luovutaan maastomerkinnöistä kaiken kaikkiaan se tarkoittaa jopa noin kuuden miljoonan euron säästöä sillä kolmestakymmenestätuhannesta kilometristä kuuteentuhanteen kilometriin vähenevällä merkinnällä kun jokaisen kilometrin hinta on noin kaksisataaviisikymmentä euroa arvoisa puhemies tuntuu hienolta ja osin uskomattomalta että pelkästään maastomerkintää tehostamalla voidaan saada melkein kuuden miljoonan euron säästöt melkoista tuhlausta on on ollut aiemmin hallituksen esitys on molemmilta osiltaan kannatettavaa normienpurkua entisen purun jatkoksi

arvoisa puhemies byrokratian purkupuolella on ympäristöhallinto meidän koko tässä systeemissä edistynyt kaikkein parhaalla tavalla elikkä me olemme saaneet todella monta esitystä jo aikaiseksi ne ovat konkreettisia asioita mutta mikään näistä esityksistä ei ole yhtään heikentänyt suojelun tasoa vaan järkeistänyt näitä toimintoja ja on saatu sillä tavalla rahat

että olennainen merkintä säilyy yhä ja ne merkinnät mitkä siellä luonnossa tällä hetkellä ovat ovat siellä ja pysyvät ja nyt sitten vain tiettyjä suojelualueita ei tulla merkitsemään se ei heikennä todellakaan suojelun tasoa vaan se tarkoittaa sitä että meillä on valtava määrä erilaisilla säädöksillä suojeltuja alueita tämä myöskin parantaa meidän ihmisten näkemystä sitä kohtaan että kaikki luontomme on arvokasta ja sen lisäksi mitä meillä on säädöksillä säädeltyjä suojelualueita myös me me maanomistajat olemme omalta osaltamme suojelleet aika paljon erilaisia alueita joita ei ole missään laissa virallisesti merkitty eikä

puhemies näistä säästökohteista tämä että kaikkia luonnonsuojelualueita ei merkitä enää maastoon on digikarttojen aikakaudella ihan järkevä kohde edellyttäen että sitten näissä digikartoissa tämä informaatio on mutta hallituksen esitystä liito oravarajausten poistamisesta pidän ongelmallisena myöskin hakkuita tekevien tahojen oikeusturvan kannalta liito orava on sellainen poliittinen eläin joka herättää paljon tunteita kuten tässäkin jo on on vilahtanut ja myös liito oravien lukumäärästä suomessa on on käyty asiantuntijaväittelyä ymmärtääkseni asiantuntijat ovat kuitenkin kaikki sitä mieltä että liito oravakanta on heikkenemässä ja sehän on se kaikkein olennaisin asia tietää

on mutta sitten käytännön elämässä voi hyvinkin olla tilanteita joissa sitten nämä asiat näyttävät tosielämässä paljon epäselvemmiltä pidän huonona tätä liito oravamuutosta mitä hallitus esittää

arvoisa rouva puhemies edustaja hassilta haluaisin kysyä siitä että kun liito oravakanta uhanalaisten listaan laitettiin niin arvioitiin että niitä on noin kuusikymmentätuhatta kappaletta nyt niitä on kaksisataakahdeksankymmentäkuusituhatta yksilöä ollut jo vuonna kaksituhattakuusi ja varmasti kanta koko ajan vielä on mennyt ylöspäin eli millä perusteella se nyt sitten heikkenee niin paljon mutta niin kauan kuin liito orava on siellä uhanalaisten listalla meidän on siitä huolehdittava ei siinä mitään mutta on ihan järkevää tehdä tämäntyyppisiä toimia mitä mitä nyt käytetä liikaa viranomaisten paukkuja siihen että tehdään hallintopäätöksiä ja ja merkitään erilaisia reviirejä sitten sinne sinne maastoon minun mielestäni se ei todellakaan ole järkevää ja gepsin aikana ylipäätään näitten alueitten merkitseminen maastoon kaikkien luonnonsuojelualueitten ei ei todellakaan ole järkevää tekniikkaa kun on niin käytettäköön sitä

arvoisa rouva puhemies ja hyvä ministeri aluksi myös minä yhdyn näihin kiitoksiin

mitä tämä ehdottomasti sisältää yksi niistä on on juuri

luonnonsuojelualueiden merkitseminen maastoon mikä on tietenkin näin digitalisaation aikaan erittäin positiivinen ja hyvä asia ja se on myös ennen kaikkea säästökohde mikä on mikä on tietenkin hyvä sekin ja sitten lisäksi luonnonsuojelulain poikkeuslupien siirtyminen ely keskuksille on myös järkevää koska siellähän parhaiten tiedetään mitä alueilla tapahtuu mutta myös minä esitän huolenaiheeni liittyen tähän mitä edustaja hassi jo esitti eli eli muutokseen näiden liito oravien osalta edelleenkään en ihan saanut tästä ministerin hyvästä alustuksesta huolimatta selvää siitä millä tavalla ja millä menetelmillä näitä rajauspäätöksiä tultaisiin korvaamaan ja ja minä ottaisin kyllä ihan vakavasti myös näiden luonnonsuojelujärjestöjen huolen siitä että tässä voi pahimmillaan olla kyseessä myöskin heitteillejättö

arvoisa rouva puhemies pitää kyllä ministeri tiilikaista kiittää teidän johdollanne byrokratianpurku on kyllä lähtenyt todella vauhdikkaasti ja hyvällä mallilla käyntiin ja tänne meille nyt satelee näitä esityksiä joita sitten eduskunnassa käsittelemme ja koetamme viedä eteenpäin kyllä nämä ovat sen kaltaisia uudistuksia jotka jo se kuuluisa maalaisjärkikin näin sanoo pitää toteuttaa jos meillä kerran tekniikka kehittyy digiaika mahdollistaa meille paikantamiset luonnonsuojelualueista ynnä muista niin miksi ihmeessä pitäisi esimerkiksi maisemaa rumentavia tekijöitä mennä sinne maastoon sitten vielä laittamaan ja on äärimmäisen tärkeää että saadaan säästöjä aikaan me olemme niin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa suomessa tällä hetkellä että kaikki ne miljoonat mitä me pystymme keräämään pitää ilman muuta saada hyödynnettyä tästä liito orava asiasta olen kyllä hieman eri mieltä edustaja hassin ja razmyarin kanssa kyllä liito orava on melko lailla kalliiksikin tullut tuolla eri rakennushankkeitten yhteydessä jokainen joka luonnossa liikkuu ja on pikkuisenkin sen kanssa tekemisissä näkee että liito oravia on paljon tässä maassa olemassa vaikka se siellä listalla on niin käytännössä ja todellisuudessa se ei uhanalainen eläin ole kyllä siellä on liito oravalla jatkossakin mahdollisuuksia elää ja paljon

arvoisa rouva puhemies pidän myönteisenä sitä että näiden

maastomerkinnöistä luovutaan sillä saavutetaan useamman miljoonan säästö ja näitä rahoja ainakin itse ohjaan mieluummin siihen opasteiden ja ja muiden kehittämiseen esimerkiksi että ihmiset osaavat käyttää näitä alueita hyvällä tavalla ja vastuullisella tavalla tässä keskustelussa on nyt kyllä väärin puhuttu liito oravasta liito orava ei enää ole uhanalaisten lajien listalla itse asiassa olemme saaneet hyvää tulosta aikaan näillä

tärkeää myös pohtia sitä että tässä päätöksessähän nyt vain luovutaan tästä byrokraattisesta hallintopäätöksestä mutta ei vielä höllennetä tätä tilannetta muuten täällä on viitattu siihen että meillä on paljon erilaisia hankkeita jotka ovat jääneet toteutumatta liito oravien suhteen ja kyllä itse toivon että seurataan tarkasti myös sitä missä vaiheessa voidaan tietyissä tapauksissa jopa jo lähteä siitä joustamaan niin että näitä hankkeita voitaisiin eteenpäin viedä eli liito orava poistui siis uhanalaisten lajien listoilta eli tässä on saavutettu hyvää

arvoisa puhemies tästä liito oravasta liito oravan nykyinen tarkkailumenetelmähän on kallis eikä välttämättä edes kovin toimiva eikä tarkoituksenmukainen systeemi elikkä ne varat mitä käytetään tähän liito orava asiaan tällä hetkellä voidaan jatkossa käyttää järkevämmällä tavalla sen takia esitänkin ministeriölle ja toivon että sieltä tuleepi toimenpiteitä siitä miten uudella tavalla aletaan toimimaan tämän liito orava asian kanssa jotta tämä tarkkailu missä niitä on on todellakin ajankohtaista ja päivitettyä koko ajan sillä meillähän on tällä hetkellä se ongelma että lisääntymis ja levähdyspaikan määrittelypäätökset liito oravan osalta myös ovat voineet synnyttää pitkällisiä oikeusprosesseja joiden aikana tämä käräjöinnin kohteena ollut liito orava onkin saattanut muuttaa asuinpaikkansa toiseen paikkaan elikkä olennaista on se että liito oravat myöskin muuttavat paikkaansa koko ajan ja sen mukaan tässä sitten tulee elää

edustaja savolalle toteaisin että mehän olemme kaikki ihan samaa mieltä tästä luonnonsuojelualueiden mutta sen sijaan

liito oravarajausasia on toinen kysymys siinähän ei ole kysymys siitä että maastomerkintä korvattaisiin digitaalisella merkinnällä vaan että näistä rajauksista luovuttaisiin tässä on esitetty hiukan harhaanjohtavaa tietoa liito oravan uhanalaisuusstatuksesta se on uhanalaisten listalla mutta sen luokitus uhanalaisten listalla on muuttunut vaarantuneesta silmällä pidettäväksi minun täytyy sanoa että minä en ihan ymmärrä tätä tätä logiikkaa kun samassa julkaisussa kuitenkin todetaan että sen kanta on pienentynyt kaksikymmentäkaksi pilkku seitsemän prosenttia mutta koska se pieneni vähemmän kuin edellisessä luokituksessa niin sitten

minä olen ymmärtänyt tutkijoiden viestin siten että kaikki ovat yksimielisiä siitä että kanta on pienentynyt eli liito oravan suhteen emme suinkaan voi katsoa että asiat olisivat hyvin

arvoisa rouva puhemies niin tässä esityksessä on todella minunkin mielestäni kaksi hyvää esitystä ja yksi jota ei ole ehkä ihan loppuun asti harkittu sinänsä ymmärrän hyvin sen että tämä rajauspäätös oli nyt mistä eläimestä tai tai luonnonsuojelukohteesta hyvänsä kyse on hieman byrokraattinen ja turhankin raskassoutuinen menetelmä ja sikäli olen aivan samaa mieltä että jokin kevyempi toimenpide tai tai menettely olisi hyvä löytää mutta en kyllä näe että hallituksen esityksessä olisi esitetty esitetty sitä mikä tämmöinen kevyempi toimenpide tai menetelmä olisi niin että se turvaisi juurikin vaikkapa maanomistajan oikeusturvan tiedän tuolta omasta maakunnastani useita esimerkkejä siitä minkälaisiin vaikeuksiin on ajauduttu kun rajauspäätöksiä ei ole tehty ja kun maanomistaja on on yrittänyt puolustautua sitten sillä jos onkin sattunut liito orava omaan metsikköön että ei ole ollut sitä rajauspäätöstä niin kyllä siinä huonosti on taitanut käydä

liito oravan suhteen ei ole suinkaan johtanut rajaamispäätöksen tekemiseen vaan rajaamattajättämispäätökseen eli tässä täytyy vähän näitä mittasuhteitakin muistaa se mikä on sitten lajin kannan koko on semmoinen kiva tietää asia mutta se ei ole oikeastaan ollenkaan ratkaisevaa sen suhteen mikä on lajin uhanalaisuusluokitus ja tämä kyseinen oravanisäkäshän on uhanalainen laji kuten tässä todettiin ei se sieltä listalta ole poistunut luokitus vain on muuttunut

arvoisa rouva puhemies vieläkin haluan teiltä varmentaa koska silloin kun uhanalaisten lajien listalle liito orava laitettiin niitä arvioitiin olevan noin kuusikymmentätuhatta ja nyt joka tapauksessa kaikki arviot varmasti ovat sitä mieltä että että pesiviä naaraita on yli satatuhatta millä perusteella se kanta on voinut heikentyä jos se yksittäisenä vuotena hieman heikentyy niin minä en oikein ymmärrä tätä keskustelua jos se heikentyy vaikka siitä kahdestasadastaneljästäkymmenestätuhannesta niin okei sen myönnän mutta ei se siitä alkuperäisestä kuudestakymmenestätuhannesta aivan varmasti ole heikentynyt jolloin mielestäni pitäisi kustannusnäkökulmasta miettiä tulevaisuudessa että vaikka tämä on tärkeä laji niin ei tehtäisi ihan yhtä järjettömiä päätöksiä kuin oli esimerkiksi turku helsinki moottoritie aikanaan jonne kymmenen miljoonaa laitettiin liito oravien suojelun takia lisää rahaa mittasuhteet täytyy säilyttää näissä suojelupäätöksissä

puhemies minäkin olen suuri kohtuullisuuden kannattaja tässäkin asiassa totean kuitenkin että ei varmaan meidän tässä salissa ole syytä ryhtyä puoskaroimaan ja esiintymään orava asiantuntijoina vaan kuten muussakin hyvän hallintotavan mukaisessa päätöksenteossa luottaa siihen asiantuntijatietoon mitä meillä saatavilla on ja se asiantuntijatieto sanoo tammikuussa kaksituhattakuusitoista kun tämä uusi uhanalaisten nisäkkäiden luettelo julkaistiin sen raportin yhteydessä todetaan myös liito oravasta että uhanalaisuusluokan muuttumista silmällä pidettäviin ei pidä kuitenkaan tulkita niin että liito oravan tilanne olisi paranemassa sehän miksi siellä alun perin on arvioitu kannan kooksi kuusikymmentätuhatta ja nyt on yli satatuhatta johtuu siitä ja se on näistä raporteista raporteista myös luettavissa että kannan koon arviointimenetelmät ovat parantuneet ja lajin tuntemus ja lajin levinneisyyden

arvoisa rouva puhemies minulla on tässä edessäni suomen nisäkkäiden uhanalaisuus kaksituhattaviisitoista asiakirja ja tässä sanotaan aivan yksiselitteisesti uhanalaisia lajeja ovat ripsisiippa pikkulepakko susi naali hilleri ahma ja saimaannorppa tällä listalla ei ole enää

liito oravaa niin kuin te täällä annatte väärin ymmärtää että se olisi tällä listalla sitä ei ole tällä listalla vaan se on listalla silmällä pidettäviä lajeja jolla ovat siis liito orava euroopanmajava kenttämyyrä karhu ilves itämerennorppa ja metsäpeura

nyt pitäisi kyllä kysyä näiltä meidän innokkailta luonnonsuojelijoilta suojelemmeko me sutta nyt niin kauan että meillä ei ole enää metsäpeuraa jota suojella vai olisiko tässä suojeluinnossakin syytä löytää tasapainoa niin että suomalaisessa metsässä voisivat säilyä tulevaisuudessakin hienot metsäpeurat ja niitä susiakin siellä missä ihmisiä

arvoisa rouva puhemies nyt täytyy vähän kyllä todeta kuten tämän iltapäivän salikeskustelussa aikaisemmin edustaja haglund totesi että hän ei kansantaloustieteilijänäkään ymmärtänyt aivan kaikkia finanssipolitiikan kiemuroita minä totean että en luonnontieteilijänä nyt aivan ymmärrä arvoisan edustaja heinosen tulkintaa te edustaja heinonen luettelitte tuossa äsken alkuun kaikki suomen äärimmäisen uhanalaiset lajit ja sitten perään pitkän liudan silmällä pidettäviä ja vähän vähemmän uhanalaisia lajeja mutta te voitte edustaja heinonen ja kaikki muutkin tarkistaa vaikka lukesta tai suomen ympäristökeskuksesta miten tämä uhanalaisuusluokitusjärjestelmä menee ja se menee niin että nämä kaikki luetellut lajit ovat uhanalaisia jotkut enemmän ja jotkut vähemmän

arvoisa puhemies minä luen suoraan mitä tässä sanotaan tässä sanotaan yksiselitteisesti uhanalaisia lajeja on seitsemän mikä on neljä lajia vähemmän kuin aiemmin näin sanovat asiantuntijat minä luotan näihin enempi kuin teihin edustajakollega täällä on lista jonka äsken luettelin uhan alaisia lajeja ovat ne ja ne ja ne ja sen jälkeen kerrotaan että liito orava ei enää niissä ole ei tätä saa nyt arvoisa edustajakollega puhumalla punaiseksi kun enää eläin ei sillä listalla ole
ja sitten mennään puhujalistaan silmällä pitäen täältä
puhemies olen todella kiitollinen siitä mitä heinonen toi esille muun muassa tästä kainuun metsäpeuran tilanteesta elikkä siitä sen mikä meille on tärkeää onko meille tärkeää suden suojelu vai se miten meidän selviää metsäpeurakanta on muuten kuolemassa sukupuuttoon siis täydellisen totaalinen tilanne mutta sitten mennään vielä tähän liito ihan tämmöinen mielenkiintoinen kysymys tuli mieleen että paljonko meidän luontomme voi edes maksimissaan kantaa liito oravia onko liito orava ollut luonnossamme aina myös tämmöinen suurella kannalla oleva eläin meidän pitäisi tällä hetkellä muutenkin pystyä miettimään ja keskustelemaan laajemmin suojeltavien suojeltavien eläinten asioista mitä asioita meidän on oikeasti tarkoituksenmukaista suojella jo pelkkä keskustelu ja tutkimus vievät tällä hetkellä hyvin paljon aikaa ja minä en tiedä onko meillä kokonaisvaltaista suunnitelmaa olemassa miten näiden suojeluasioiden kanssa mennään eteenpäin sitten uhanalaisuuden arvioinnista erityisesti minua kiinnostaa se että meillä on liito oravan lisäksi muitakin eläimiä joitten uhanalaisuudesta keskustella enemmänkin muun muassa merimetso valkoposkihanhi ja tällaisia lajikkeita jos miettii kuuluvatko ne meidän luontoomme ja missä määrin ne kuuluvat luontoon

poukkoillut aika paljon ohi sen mitä tämä lakiesitys varsinaisesti sisältää tässähän ei nyt käsitellä kaavoitusta eikä tässä käsitellä sitä mitä lajeja lainsäädäntö määrää suojelemaan vaan liito oravan osalta käsitellään sitä millä tavalla viranomainen auttaa metsätalouden toimijoita tietämään miten toimia laillisesti tämä asia tässä nyt heikkenee menetelmät joilla on on arvioitu liito oravan kantaa ovat vuosien varrella muuttuneet tarkentuneet ja kehittyneet joka tapauksessa kolmen viimeisen kanta arvion tulos on se että edellisellä arviointivälillä arvioitiin että liito oravan kanta on heikentynyt kolmekymmentä prosenttia ja nyt se on heikentynyt vähemmän eli kaksikymmentäkaksi pilkku seitsemän prosenttia kuitenkin heikentynyt riippumatta siitä metodista millä sitä absoluuttista lukumäärää on arvioitu kannan kehityksen suunnan arvio on tämä ja se on yksi syy siihen että pidän edelleen valitettavana tätä heikennystä mitä hallitus esittää siihen viranomaisinformaatioon mitä liito oravan esiintymisalueista metsätalouden toimijoille annetaan
otetaan vielä edustaja hoskosen puheenvuoro ja ja sen jälkeen ministeri arvoisa
rouva puhemies vain lyhyesti tähän liito oravakeskusteluun haluan omalta omalta osaltani muutaman sanan sanoa kaikki metsäammattilaiset ovat suorittaneet nämä riittävät kurssit tästä tunnistamisesta ja siitä miten menetellään erilaisten uhanalaisten lajien kanssa miten suunnitellaan leimikot ja niin edelleen se ei ole mikään peruste se on aivan sama peruste jos me vaatisimme vaikka nyt sairaanhoitajilta sitä että he osaisivat kaikki lento onnettomuuksien potilaat

asianosaisten itsensä tekemiä elikkä kun nämä erilaisten luonnonsuojelujärjestöjen edustajat ne arviot tekevät ovat toki tiedemiehiä en sitä väheksy mutta kuitenkin ovat jollakin lailla asianosaisia niin en nyt ihan aina luota niihin arvioihin että ne ovat millilleen oikein mutta tärkeää olisi huomata se että me emme rajoita taloustoimintaa liikaa ilomantsissa on liito oravaesiintymä alueella jolla yhdellä puolella on ampumarata toisella puolella on koulu jossa neljäsataa oppilasta käy koulua yhdellä puolella on ampumarata jossa ammutaan yhdellä puolella pyörii jatkuvasti voimalaitos jossa tuntia turbiini pauhaa liito orava pärjää siinä keskellä erinomaisesti me itse olemme tehneet nämä ongelmat ja niitä käytetään poliittisena iskuvälineenä tavallisia ihmisiä vastaan ja heidän omaisuudenhoidossaan tästähän tässä oikeasti on kysymys
ja ministeri tiilikainen kolmisen minuuttia
arvoisa puhemies mielenkiintoista keskustelua kaiken kaikkiaan ja katsotaan mihin kaikkeen ehdin kommentoida aloitan valiokunnan puheenjohtaja hassin huolesta liittyen juuri tähän liito oravien merkitsemiseen hassi on siinä oikeassa että alun perin tämä merkintävelvoite otettiin juuri oikeusturvan kannalta täällä salissa näen useita edustajakollegoita kiviranta leppä

rajataan ja miten toimitaan ja kuten sanottu ei tarvitse enää lähteä joka kohteelle mutta ely keskukset ovat edelleen velvoitettuja sitä neuvontaa antamaan jos halutaan varmistaa että ei tule niitä virheitä mistä edustaja halmeenpää täällä mainitsi niitäkin on toki

toivottavasti myös keskenänne löysitte sen yhteisen sävelen eli uhanalaisuusluokituksessa on vain erilaisia luokkia liito orava on muuttunut vähemmän uhanalaiseksi eli se on enää silmällä pidettävien listalla ja olisi oikeastaan mukavaa että vaikkapa tuo eduskunnan ympäristökerho järjestäisi semmoisen ekologian peruskurssin missä määritettäisiin tätä uhanalaisuutta se nimittäin riippuu siitä kannan koosta populaation levinnäisyysalueen yhtenäisyydestä tai pirstoutuneisuudesta eläimen luontaisesta lisääntymisnopeudesta plus sitten siitä kannan kehityksestä onko se vähenemässä tai kasvamassa nopeasti vai hitaasti eli näitten eri tekijöitten summa on sitten tuo luokitus mikä kertoo karkeasti sen

niitä säästöjä mitä tällä lakiesityksellä saavutetaan muun muassa metsähallitus tuon merkitsemisen vähentämisen osalta varmasti tarvitsee kansalaisille virkistyspalveluja järjestääkseen

arvoisa rouva puhemies en tuhlaa yhteistä aikaamme enää pitempään uhanalaisuusluokituksen pohdintaan mutta jotta nyt eduskunnan pöytäkirjoihin ei jäisi virheellisiä lukuja siitä mitä tuo uhanalaisuus tarkoittaa niin

arvoisa puhemies koetan olla hyvin ripeä tässä on koottu useista eri tarpeista tarpeista lähteviä lakiesityksiä yhteen nippuun kaksi näistä liittyy siihen että meillä on ollut puutteellisesti toimeenpantua eu lainsäädäntöä eli esitykset osallistumisoikeudesta ympäristömeludirektiivin täytäntöönpanon täydentämiseen ja niin edelleen ja sitten aluskierrätysasetuksen täytäntöönpanoon liittyvät ehdotukset nämä ovat vain tämmöistä että hienosäädetään meidän lainsäädäntöä että

liittyy taas sarjaan byrokratian purku eli kun edellisellä hallituskaudella ympäristönsuojelulakia muutettiin sillä tavalla että alle kymmenen hehtaarin turvetuotantoalueet tulivat ympäristöluvituksen piiriin niin valitettavasti siinä tehtiin semmoinen vähän niin kuin taannehtiva juttu että myös ne tuotannossa jo olevat alueet pistettiin hyvin pikaisella aikataululla hakemaan lupa sille olemassa olevalle toiminnalleen

turvetuotantoalueille jos viiden vuoden aikana esimerkiksi se alue on loppuun nostettu ei tarvitse lähteä lupaa hakemaan tai viisi vuotta on aikaa sillä toimijalla miettiä kannattaako tälle pienelle alueelle lupaa ylipäänsä hakea eli tässä on puhtaasti tällaisesta toiminnan järkeistämisestä kyse edelleenkin sitten uudet alueet niin pienet kuin suuremmat tulevat olemaan ympäristöluvituksen piirissä ja sitten taas näitä lupajärjestelmien kehittämisiä pohditaan tulevissa esityksissä mutta tässä vältytään siltä että olemassa oleville alueille ei tarvitse lähteä hakemaan lupaa vaan tulee riittävän pitkä siirtymäaika jotta toiminnan harjoittajat voivat miettiä mitä näille alueille tehdään

tämä ympäristönsuojelulain tarkoitukseni oli kiittää ministeri tiilikaista tästä nimenomaan jo toiminnassa olevien turvetuotantoalueitten luvituksen muutoksesta joka todennäköisesti jopa lopullisesti poistaa tätä turhaa byrokratiaa kun noita alueita ilmeisesti nostamaan loppuun tuohon määräaikaan mennessä on tietysti tarpeetonta vaatia tämmöisille toiminnassa oleville pienille alueille ympäristölupaa se on kustannuskysymys yrittäjälle ja ja tietokin tästä vaatimuksesta ilmeisesti kulkee aika huonosti tuonne yrittäjille nyt tätä määräaikaa pidennetään tuonne syyskuuhun kaksituhattakaksikymmentä ja ja toivottavasti se nyt sitten osoittautuu riittäväksi

että muilta osin kuin turpeen osalta ihan selvästi lainsäädäntöä joka on on hyvinkin teknistä mutta on aika vaikea olla samaa mieltä tästä kohdasta että että kun nyt uuden ympäristönsuojelulain mukaan myös pienten enintään kymmenen hehtaarin turvesoiden tulee hakea toiminnalleen ympäristölupaa niin nyt kun nämä toiminnanharjoittajat eivät ole sitä syystä tai toisesta voineet tehdä sitten pidennetään tätä viiteen vuoteen jos on kysymys jostain käytännön asiasta niin ehkä se ymmärrettäisiin että tuo pidennys olisi vaikka vuosi jolloin tätä voitaisiin hakea ja ei varmasti olisi kovinkaan suuri ongelma jos

esimerkiksi näitä näitä pieniä turpeennostoaloja olisi hyvin harvakseltaan mutta jos niistä muodostuu jollekin alueelle esimerkiksi isoja isoja alueita lähekkäin olevista pienistä turpeennostoalueista niin miten miten tähän tähän sitten suhtaudutaan kysymys on kuitenkin aikamoisesta vesiensuojeluasiasta tiedetään tässä tässä turpeennostossa sitten tässä on tietysti vielä sellainenkin puoli että että ministeri on luvannut tämän näille näille yrittäjille ja se on sitten otettu tähän lainsäädäntöön ilman että minkäänlaista asiantuntijakuulemista tässä olisi olisi toteutettu eli kysyn

rouva puhemies edustaja myllerillä nähtävästi on tällainen alue tiedossa kun sitä noin vahvana esimerkkinä näyttää tämä uudistus on erittäin hyvä ja tarpeellinen nimenomaan liittyen näiden pienten turvetuotantoalueiden luvitukseen onhan se nyt käsittämätön kun on tuotannossa oleva alue niin tavallaan takautuvasti siihen tulisi tuhansien eurojen ylimääräinen maksu mihin yrittäjä ei itse ole pystynyt varautumaan aloittaessaan sitä toimintaa sitähän tällä nyt halutaan korjata sitä ehkäpä jopa sanoisin tarkoituksenhakuista asiaa joka edellisen hallituksen aikana tuonne lainsäädäntöön oli lipsautettu mukaan tuo summa oli kahdeksantuhattaneljäkymmentä euroa ja tuommoisella alle kymmenen hehtaarin nevalla se on käytännössä koko vuoden tuotannon määrä eli se olisi lopettanut tämän tuotannon hyvin monelta alueelta kokonaan se viesti on kyllä vahvasti tuolta yrittäjäpiiristä tullut mitä tulee ympäristönsuojeluun niin kyllä suojelun täytyy näissä silti olla kunnossa jos menneillä vuosikymmenillä on tehty virheitä niin niitä samoja virheitä ei pidä toistaa ja sen takia siinä kun tuotantoalueiden vesiä käsitellään sen lopputuloksen tulee ratkaista että niiden tulee olla olla puhtaassa kunnossa näinhän nykyään myös toimitaan

puhemies jatkan kehumista ympäristöhallinnon osalta tästä turhan byrokratian purkamisesta sillä tätähän tämä esitys todellakin on nyt sitten tässä omassa puheenvuorossani kiinnitän huomiota erityisesti tähän turveasiaan josta nyt muutenkin on jo keskusteltu ympäristönsuojelulain siirtymäsäännöstä muutettaisiin pienten turvetuotantoalueitten osalta esityksen mukaan viidellä vuodella pidennettäisiin määräaikaa jonka kuluessa eräiden enintään kymmenen hehtaarin turvetuotantoalueiden tulee hakea toiminnalleen ympäristölupaa esitys osoittaa maalaisjärkeä pienten turvesoiden tuotantoa kohtaan lupien hakeminen aiemmin säädetyssä määräajassa ole toiminut toivotulla tavalla ja tieto luvanhakuvelvoitteesta ei ole kulkenut riittävän tehokkaasti osa turpeenottajista on aikeissa lopettaa toimintansa muutaman vuoden sisällä sitten turpeesta muuten turve on kotimainen hitaasti uusiutuva energianlähde se ei minun näkemykseni ja monien tutkijoidenkaan mukaan ole todellakaan fossiilinen polttoaine kuten se on tietyissä paikoissa määritelty mutta kuitenkin se tulee olemaan osa suomalaista energiantuotantoa luultavasti vielä pitkän aikaa tässä tapauksessa siirtymäajan pidentäminen pienten turveyksiköiden osalta on kohtuullinen ratkaisu ja sitten vielä täsmennän sen asian että vaikka lupaa ei näille pienille alueille ole tarvittu niin todellakaan ei luontoa eikä vesistöä saa missään

kuin osa puhujista jo edellä on todennut muut muutokset tässä hallituksen esityksessä ovat ihan kannatettavia mutta pienten turvetuotantoalueiden muutosta itse en en pidä hyvänä enkä pidä hyvänä myöskään sitä että niin kuin tässä keskustelussa on käynyt esille sekä ministerin puheenvuorossa että nyt sitten joidenkin tätä muutosta kannattavien edustajien puheenvuoroissa itse asiassa taka ajatus olisikin se että käytännössä vapautetaan lupavelvoitteista ne toimijat jotka jo ennestään ovat kaivaneet turvetta alle kymmenen hehtaarin soilta ymmärtäisin vuoden pidennyksen tähän lupamääräaikaan se ei sinänsä ole mitenkään tavatonta että tieto ei toimijoita ole tavoittanut

olisi kohtuullista olettaa että nyt se tieto on nämä toimijat tavoittanut jolloin vuoden lisäaika olisi sopiva sopiva kädenojennus heille että he pystyvät lain velvoitteet toteuttamaan edellisen hallituksen aikanahan tuli turpeennoston vesistövaikutuksista hätkähdyttävää uutta tietoa kun paljastui että mittaukset joiden nojalla esimerkiksi vapo ilmoitti mitkä nämä vesistöpäästöt ovat on tehty kaikkina muina aikoina paitsi silloin kun niitä päästöjä eniten tulee eli kevättulvien aikana tulee eniten näitä orgaanisen aineen päästöjä vesistöihin mutta nämä jaksot puuttuivat näistä vapon mittauksista mikä oli myös vapon tiedossa

ja luvituksiin pitää suhtautua vakavasti

arvoisa rouva puhemies juuri näin niin kuin edustaja kalmari sanoi että metsäteollisuus aikanaan omassa historiassaan aiheutti valtavia vesistöpäästöjä puunjalostusprosessin takia ja ja se on sitten pantu nyt kuntoon uudella tekniikalla jopa niin hyvin että esimerkiksi uimaharjun uimaharjun sellutehdas ottaa pielisjoesta vettä jonka se käyttää prosessiin ja puhdistaa sen jälkeen tietenkin nykyaikaisilla menetelmillä ja päästää veden takaisin vesistöön puhtaampana kuin sen on sieltä ottanut esimerkki siitä miten järkevästi toimintaan tänä päivänä turvesoilta pystytään vedet kanssa samalla keinoin puhdistamaan se on totta että tiettyjä ongelmia on on siellä niin kuin edustaja hassi sanoi

kaikkensa tehty erilaisilla ympäristösäännöillä on totta että siellä on ympäristöongelmiakin ollut ei sitä sovi kieltää mutta nekin asiat on pantu parempaan kuntoon ja yhä parempaan kuntoon ne tulevat ja toistasataa työpaikkaa on mennyt australiasta ajetaan maahan kivihiiltä ja me velkaannumme hurjalla vauhdilla

todella kovalla kädellä mutta siihenhän tarvitaan ajattelutavan muutosta kysymys ei ole mistään tekniikasta tai osaamisesta kysymys on siitä haluammeko me tämän maan pitää kunnossa asuttuna meillä on ainoastaan suunnitelma että seitsemänsataatuhatta ihmistä pitää saada suuriin kasvukeskuksiin asumaan maaseutu pitää saada tyhjäksi ja yhä enemmän on niitä ihmisiä jotka täällä asuvat ja maksavat valtavan kallista hintaa asunnosta tai hirvittävää vuokraa johon johon heillä ei ole varaa

arvoisa puhemies minä kyllä uskon siihen että meidän parhaita valttejamme suomessa on se että me teemme hyviä laadukkaita ja sellaisia tuotteita jotka ovat ympäristön kannalta hyviä ja joilla viemme eteenpäin kestävää kehitystä ja sen pitää kyllä kestää se että että me huolehdimme huolehdimme erilaisilla lupakäytännöillä ja muilla siitä että se tuotanto joka suomessa tuotetaan ei pilaa vesiä ei pilaa ilmaa eikä pilaa maaperää kyllä me tarvitsemme tähän myös lainsäädäntöä me tarvitsemme normeja me tarvitsemme lupakäytäntöjä ja silloin kun asia hoituu hyvin niin oikein hyvä asia

puhemies haluan nyt korostaa sitä että kun tässä puhutaan nyt näistä turvenevojen lupamaksuista niin puhutaan maksuista jotka olisivat tulleet takautuvasti ei se poista velvoitetta siitä etteikö ympäristönsuojelun pidä olla kunnossa vaan tässä puhutaan aivan kohtuuttomasta maksusta pienelle turvenevalle lähinnä omaan käyttöön maatilalla kuiviketurpeeksi tai tai energiaturpeeksi taikka sille lähialueelle

maksuista sen ajan pidentämisestä nyt puhutaan tämä on vähintään kohtuullista että sitä viidellä vuodella pidennetään ja tietysti jatkossakin sen jälkeen tulee katsoa hyvin huolella mikä on kohtuullista ja mikä ei tällaisten maksujen suhteen
ja puhujalistaan

puhemies kuten tässä edellä puhuneet ovat jo maininneet myös tässä arvoisa ministeri on on paljon hyvää ja ja tietenkin meille kaikille on tärkeää että byrokratiaa karsitaan ja sitä kautta saadaan asioita myös sujuvammaksi mutta olen hyvin samaa mieltä edustaja hassin ja myllerin kanssa

ensinnäkin toivoisin ministeriltä vastausta siihen minkä takia se vuosi tosiaankaan ei riitä ja toivon myös vastausta siihen minkälaisella lausuntokierroksella tämä on käynyt ennen tätä ja sitten oikeastaan näistä kokemuksista joita siirtymäajoista on aikaisemmin ollut kokemusten joukossa on myös hyvin kielteisiä kielteisiä kokemuksia koska monet saattavat tehdä hakemukset aivan viime tingassa jotta se johtaa näihin uusiin lisäaikavaatimuksiin voiko ministeri tässä vielä täydentää että näin ei tule käymään vaan tässä sitten on tosiaankin kyse tällaisesta kohtuullisuudesta

arvoisa puhemies täällä on käyty kriittistä keskustelua turvetuotannosta itse näen turvetuotannon hyvin kotimaisena ja työllistävänä teollisuudenalana myös

ihmettelenkin että täällä tätä vuoden aikaa pidettäisiin kohtuullisena tällaiseen muutoshakuun ja lupien käsittelyyn vähän kun tuntee sitä teollisuutta paremmin tai niitä yrittäjiä jotka sillä alalla toimivat niin kyllä viisi vuotta on varsin kohtuullinen aika sille että pystytään arvioimaan omia investointeja ja ja tällä lailla varautumaan tulevaisuuteen tulevaisuuteen tässä turvetuotannossa on hyvä että nämä pienet alueet ja toiminnassa olevat luvat saavat nyt tämän jatkoajan minusta tämä esitys on hyvin asiantuntemuksella valmisteltu siitä kiitos ministerille että on tämmöinen esitys ja myös tällä esityksellä joustavoitetaan ja byrokratiaa puretaan

hyvin täällä on noussut esille myös tämä kohtuullistaminen näiden lupamaksujen suuruudessa myös minä mielelläni kuulisin onko niihin lupamaksuihin tulossa mitään porrastusta tai tällaista että luvan suuruus ratkaisisi sen asian miten se asia menee tässä eteenpäin

arvoisa rouva puhemies byrokratian purkuhan tässä on tietysti se kaiken lähtökohta se että kevennetään säännöstelyä ja kohtuuttomia lupamaksuja kevennetään semmoisia mitkä ovat järjenvastaisia

joihinka yrittäjä ei ole tavallaan voinut voinut varautua

haetaan kohtuullisuutta ja ja mikä ei ole ole kohtuus se ei voi olla lakikaan se on jo vanha sanonta olen edustaja hoskosen kanssa aivan täysin samaa mieltä siitä että että tuolla maaseudulla pitää pystyä elämään siellä pitää pystyä yrittämään elinvoiman mahdollisuuksia pitää olla meidän pitää pystyä turvamaan kotimaista energiantuotantoa meidän pitää pystyä turvaamaan kotimaista työllisyyttä ja yrittäjyyttä tuolla maakunnissa ja

hyväksi sitten kun mennään vielä tähän itse turvetuotantoon ja ja niihin kustannuksiin niin kun pienikin neva avataan turvetuotannolle siinä on erinäisiä kustannuksia mitä tulee ojituksesta ympäristönsuojelusta kun tehdään läjitysallasta tehdään suodatinkenttää ja niin edelleen

nämä lupamaksut voivat kyllä todella olla aivan kohtuuttomia monille pienille ja keskisuurille toimijoille hyvin monilla muillakin elinkeinotoiminnan aloilla kuin turvetuotannossa josta nyt puhumme siitä olen samaa mieltä että kohtuullistamiseen voisi olla tarvetta ja keinoja siihen hyvä etsiä

elinkeinotoiminnan harjoittajiin ei ole kylläkään mitenkään tavatonta tai poikkeuksellista itse asiassa koko ympäristönsuojelun tason hyvä kehitys suomessa on perustunut siihen että kun puhdistustekniikat ovat kehittyneet niin niitä on alettu toiminnanharjoittajilta myös vaatia niin uimaharjun sellutehtaalla kuin kaikkialla muuallakin on aivan tavallista että tuotannon ympäristövastuita tarkennetaan ja luvituksen yhteydessä menetelmät päivitetään vastaamaan parasta saatavilla olevaa tekniikkaa ja kysyisinkin oikeastaan ministeriltä miten nyt näiden kyseessä olevien alle kymmenen hehtaarin turvesoiden kohdalla ympäristövastuista on tällä hetkellä säädelty ja vastaako se vesiensuojelun nykymenetelmiä

yritin saada edustaja hoskosen äskeiseen puheenvuoroon vastauspuheenvuoron mutta nyt näin sitten totean että kun edustaja hoskonen ja hänen jälkeensä myös edustaja savola antoivat ymmärtää että turpeen vaihtoehto olisi kivihiili niin tilastokeskushan tammikuun kahdeskymmeneskahdeksas päivä tänä vuonna ilmoitti että kivihiilen käyttö on suomessa laskenut samalle tasolle kuin kahdeksankymmentä luvun alussa eli siinä asiassa että kivihiilen käyttö laskee olemme aivan oikealla tiellä

arvoisa rouva puhemies aivan oikein kivihiilen käytön pitää laskea ja sen pitää loppua kokonaan kokonaan ja sitten ruvetaan käyttämään näitä kotimaisia energiaraaka aineita puuta ja turvetta jotta saataisiin joskus nuo velatkin maksettua olen elämäni aikana tottunut siihen että se mitä velkaa on tullut otettua on tullut aina maksettua suomen valtiolla ei taida valitettavasti tämä oppi vielä olla perille mennyt arvoisa rouva puhemies yksi lyhyt esimerkki järjettömästä ympäristölupamenettelystä

ihmiset kilometritehtaalle tällaisia ei tässä maassa saa tapahtua sen takia byrokratian purku ja erilaisten jätesäännösten ja tällaisten asioiden yksinkertaistamisen ja byrokratian purun kaikessa koko hallinnon läpi pitää olla tämän hallituksen ja seuraavien hallitusten asia numero yksi jos me haluamme tässä maassa elää tehdä töitä ja maksaa veroa meillä ei ole enää muuta vaihtoehtoa tällainen turhanlainen liirumlaarumi on on lopetettava jos ette usko niin kannattaa käydä kerran päivässä katsomassa suomen valtion velkaantumisvauhtia

kiitos puhemies ja kiitos monista tärkeistä kannanotoista olen usean edustajan kanssa muun muassa valiokunnan puheenjohtaja hassin kanssa täysin samaa mieltä siitä että vesiensuojelu on äärimmäisen tärkeä juttu se todettiin täällä monessa puheenvuorossa ja se on tärkeätä myös turvetuotannon yhteydessä meillä pitää olla periaate että yhtä luonnonvaraa käytettäessä ei saa turmella toista senpä takia jatkossakin ympäristönsuojelulain mukaan edellytetään että uusilta niin pieniltä kuin isoilta turvetuotantoalueilta vaaditaan ympäristölupa no sitten miksi

nyt päädyin ratkaisuun että lykätään tätä siirtymäaikaa ihan niin kuin tuntuvasti juuri siksi että jos meillä on joku olemassa oleva toiminta joka on useimmiten näin pienillä alueilla aika pienimuotoista niin kuin esimerkiksi edustaja savola täällä kuvasi niin tuo pakkoluvitus lyhyellä siirtymäajalla tarkoittaisi ainoastaan että joko sen yrittäjän on pakko lopettaa se homma tai sitten se on kerta kaikkiaan taloudellisesti kannattamatonta

lupaa lähteä hakemaan vai ei edustajat myller ja hassi ja moni muu ihmettelivät tätä siirtymäajan pituutta te olette europarlamentissa toimineet monta kertaa niin että kun jotain ympäristönsuojelulakia ollaan muuttamassa olkoonpa vaikka biomassaa käyttävistä voimaloista kyse niin silloin on ihan luonnollista että suomen edun mukaisesti on haluttu niille olemassa oleville laitoksille hakea mahdollisimman pitkää siirtymäaikaa että tiukennukset ympäristönsuojelulainsäädäntöön koskevat aina tulevaa tai että siirtymäaika on järkevä tässä on aivan samasta ilmiöstä kyse kun muutetaan että tulevaisuudessa paremmin ympäristönsuojelu meidän turvetuotannossa huomioidaan niin annetaan kuitenkin näille pienille olemassa oleville toimijoille riittävän pitkä ja järkevä siirtymäaika edustajat pakkanen ja savola kysyivät tästä maksujen porrastuksesta on niin kuin tämmöinen omakustannusperiaate tietyllä lailla näissä lupamaksuissa ja tulen selvittämään sen onko mahdollista pienten alueitten osalta saada myös pienempi maksu jos tuo luvan käsittely on kevyempää tietenkin kaiken kaikkiaan tässä luvituksessa luvituksen sujuvoittaminenhan on hallituksen yksi tavoite jos tuota prosessia pystytään sähköistämisen avulla esimerkiksi yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan niin että siitä syntyy viranomaisille vähemmän kustannuksia vähemmän vaivaa hakijalle niin kaiken järjen mukaan silloin myös maksut tulevat alenemaan koska siinä on se omakustannusperiaate

puhemies ihan niin kuin ministeri tiilikainen totesi lainsäädännössä niin suomalaisessa kuin eurooppalaisessakin on ihan normaali käytäntö että toimijoille jotka jo harjoittavat jotain toimintaa annetaan siirtymäaikoja mutta siltä osin haluaisin tarkentaa että ihan tavanomainen menettely ei ole se että takautuvasti pidennetään näitä

arvoisa rouva puhemies ilta on rientänyt pitkälle ja tätä istuntoa ei kohtuuttoman pitkään voi jatkaa onko mahdollista että lyhyesti esittelisin kaikki hallinnonalaani kuuluvat jäljellä olevat kolme lakiesitystä sopii
koska joudun valitettavasti sitten itsekin poistumaan tämä hallituksen esitys maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta tässä on kyse päätösvallan siirrosta lähemmäksi ihmisiä osana näitä uudistamishankkeita mitä hallitus toteuttaa ely keskuksille nykyisin kuuluva poikkeamistoimivalta poikkeamistoimivalta siirrettäisiin kokonaan kunnille jotka siis kaavoitusta harjoittavat ja poikkeamistoimivaltaa lavennettaisiin sillä tavalla että on mahdollista liike ja toimistorakennusten tiloja muuttaa asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön eli helpotetaan käyttötarkoituksen muutosta rakennuksilla tuodaan poikkeustoimivalta sen alkuperäisen kaavoittajan eli kunnan käsiin elyltä tällä ely keskusten tehtävät vähenevät kaksinkertainen työ vähenee koska vaikka nykyisin poikkeamista poikkeamista päättää ely niin käytännössä kunnat joutuvat käsittelemään jokaisen poikkeamishakemuksen ja ja antamaan siihen lausunnon minkä jälkeen ely sitten käsittelee sen saman asian ja tässä nyt sitten valta ja vastuu annetaan kunnille myös poikkeuslupa asioissa sitten puhemies ottaisin seuraavaksi tämän hallituksen esityksen energiatodistuksista uusille rakennustyypeille energiatodistukset ovat puhuttaneet eduskuntaa niin kansalais aloitteen muodossa kuin muutenkin ja on edellytetty että energiatodistuksia muutetaan

tämä direktiivi edellyttää mitä suomessa ei ole aiemmin toimeenpantu sen sijaan se osio energiatodistuksen uudistamisesta missä tavoitellaan sitä että energiatodistus olisi nykyistä informatiivisempi ja missä käydään läpi nämä kuuluisat energiamuotokertoimet energiamuotokertoimet vaikuttavat erittäin keskeisesti tuohon tulevaan lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntöön ja sen takia on järkevää että nämä asiat käsitellään yhdessä eli kun tätä nollaenergiarakentamisen lainsäädäntöä valmistellaan niin siinä yhteydessä funtsitaan nämä energiamuotokertoimet minkä jälkeen sitten on mahdollista tuoda myös tämä energiatodistuksia koskeva lainsäädäntö ja

hallitusohjelman mukaisesti asuntosäästöpalkkio avataan viisitoista vuotiaille aiemmin alaikäraja on ollut kahdeksantoista tarkoitus on se että jo viisitoista vuotias voisi ryhtyä asuntosäästäjäksi omassa päätösvallassaan olevien varojen osalta olkoonpa ne sitten kesätyötuloja tai pääomatuloja jos sellaisia sattuu olemaan tai muita hänen itse määräämiään rahoja eli tässä tarkoitus ei ole avata hyväosaisten lapsille sitä mahdollisuutta että pappa betalar eli että voisi oman lapsensa puolesta esimerkiksi ryhtyä asuntosäästäjäksi asuntosäästämisen tarkoitus on opetella vastuullista toimintaa tulevaisuutta varten ja nyt avataan tämä mahdollisuus kuitenkin kun on tämä lisäkorko ja on hyvin todennäköistä että kovin moni viisitoista kuusitoista tai seitsemäntoista vuotias ei hyvinkään huomattavia summia muitten rahantarpeitten takia tai vähissä olevien varojen takia sinne pysty laittamaan niin sen takia nuori asuntosäästäjä voi valita alkaako tämä lisäkorko tulla siitä tilin avaamisen hetkestä vai vasta sitten kun tuo täysi ikäisyyden raja kahdeksantoista vuotta täyttyy eli voi pienilläkin summilla harjoitella säästämistä ja tämmöistä tavoitteellista toimintaa mutta sitten vakavammin siihen ryhtyä vaikka esimerkiksi sen kahdeksantoista ikävuoden jälkeen jolloin tämä lisäkorkoa määräävä aika alkaisi

eduskunnan aina valppaitten valiokuntien antavan arvoisensa perusteellisen käsittelyn ja nyt pyydän anteeksi että joudun valitettavasti poistumaan

tässä esityksessä hallitus tekee erinomaista työtä siirtämällä päätösvallan poikkeamistilanteista ely keskusten mielivallasta kunnan demokraattiseen päätöksentekoon on vain yksinkertaisesti järkevää että esimerkiksi rantarakentamisen poikkeamispäätökset siirretään kuntiin ja korjausrakentamista helpotetaan kun hallituksen esitystä lukee pitää ihmetellä miten aiemmilla hallituksilla on ollut halua ja energiaa luoda näitä pykäliä ja säännöksiä kysymys taitaa olla punavihreästä keskittämisideologiasta ja paremmin tietämisestä tällaisia säädöksiä on ilo purkaa enemmänkin voisi vapauttaa mielestäni perusteluissa korostuvat ympäristöasiat jopa liikaa toivon hallitukselta lisää rohkeutta jatkossa esityksiin läpi menevät tällä hallituspohjalla

arvoisa puhemies

minuutin rajoissa

itseäni tämä energiatodistusasia on jäänyt mietityttämään seurasin puhemiehenä tätä käsittelyä viime vaalikaudella kun oli tämä kansalaisaloite ja siltä osin olen erittäin ilahtunut siitä kannasta jonka eduskunta otti ja silloinen ympäristö ja asuntoasioista vastaava ministeri viitanen joka lähti siitä että todellakin helpotettaisiin tätä taakkaa joka joka

on olin hyvin ilahtunut kun tämä oli nyt asialistalla mutta sitten huomasinkin etteihän tämä ollenkaan kulje siihen suuntaan vaan päinvastoin tässä lähtökohtana on että tuodaan vielä lisää että seuraavaksi myös autotallit ryhdytään luokittelemaan nyt tuntuu että tämä ei ole hallituksen linjan mukaista että sääntelyä pyritään keventämään ei myöskään sen eu linjauksen mukaista että katsotaan tarpeetonta sääntelyä kysymykseni kuuluu miksi ihmeessä näitä vanhoja omakotitaloja pitää piinata näillä täysin teoreettisilla

arvoisa puhemies pidän erittäin myönteisenä tätä poikkeamislupien siirtämistä sinne missä se paras tieto on eli eli paikalliselle tasolle tässä viitataan kuitenkin siihen että elyjen roolin muutosta ja ja tätä valitusoikeutta ei oltaisi rajaamassa hallitusohjelmassa on kuitenkin sovittu että elyjen rooli muutetaan konsultoivaksi näissä kaavoituskysymyksissä ja kysyisin minkä takia tässä on muutettu tätä linjaa kysyisin myös kun tässä samassa kokonaisuudessa missä näitä asioita on puhutaan myös pienten rakennusten rakentamismahdollisuudesta ilmoitusmenettelyin kuten myös aurinkopaneeleista ja maalämpöpumpuista millä tavalla tämän asian valmistelu on edennyt
seuraaville edustajille minuutin mittainen edustajat viitanen myller kalmari sitten

puhemies energiatodistusasia kyllä minäkin todella hämmästyin siitä kun katsoin tätä esitystä ja huomasin että nyt mennään todella taas siihen suuntaan että laajennetaan tätä energiatodistusvelvoitetta jopa autotalleihin se kyllä ihan oikeasti hämmästyttää tulee joskus mieleen eikö mikään enää riitä riitä jos täytyy nyt tähänkin lähteä kaiken kaikkiaan tämä on väärä suunta ja tämä on täysin päinvastainen suunta kuin mihin edellisellä kaudella mentiin niin että jos hallitus puhuu kovasti normienpurusta turhan sääntelyn ja byrokratian purkamisesta niin tässä mennään nyt täysin päinvastaiseen suuntaan puhemies silloin ministerinä hyvässä yhteistyössä omakotiliiton kanssa ja kansalais aloitteen henkeä kunnioittaen halusin tehdä aloitteen siitä että myös eun tasolla suomi pyrkisi siihen että nämä niin sanotut vanhat omakotitalot vapautettaisiin kokonaan pakollisesta energiatodistuksesta tuolloin kirjelmöin komissaarille ja haluaisin kuulla mitä asialle nyt kuuluu silloinhan tämä asetettiin

vanhojen omakotitalojen osalta tätä energiatodistusmenettelyn tekemistä ymmärrettäväksi paremmaksi ja eduskunnan vaatimalla tavalla tästä haluaisin myös kuulla ministeriltä lisää

poikkeamispäätöksistä kun täällä kollega sanoi että että on hienoa että nyt päätösvaltaa elyn mielivallasta siirretään kunnille kollega ja ja kuitenkin kun katsotaan sitä miten ely on menestynyt niissä kun kun on valittanut näistä kuntien rantakaavapäätöksistä niin se on menestynyt erittäin hyvin eli turhia valituksia ei ole tullut

ajattelette tästä miten tämä vaikuttaa sitten rantojen rakentamiseen me tiedämme kyllä sen että että läheskään kaikissa kunnissa ei ole osaavaa henkilöstöä ja ehkä siellä sitten myöskin jotkut pelit voivat mahdollistua jos ei ole tätä ulkopuolista tarkkailua

puheenjohtaja maankäyttö ja rakennuslain muutos on erittäin hyvä ja ja vie nimenomaan päätösvaltaa lähemmäs asiakasta mikä hallitusohjelman linjauksen mukaista on kuitenkin kysyisin siitä että jos ely ely keskukselle jää valitusoikeus onko todennäköistä tai mahdollista että elystä tulee ikään kuin tämmöinen valitusapparaatti vaikka tarkoitus on että viranomaiset eivät toistensa päätöksistä

se ettei haluta esimerkiksi että maaseudulle ylipäätään rakennetaan

eheää yhdyskuntarakennetta ja ja muuta tämäntyyppisiä näkemyksiä

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys

energiatodistuksesta annetun lain muuttamisestahan johtuu siitä että euroopan komissio on todennut että suomen lainsäädäntö ei vastaa rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä siltä osin mitä rakennustyyppejä tai rakennusten tiloja on jätetty energiatodistusmenettelyn ulkopuolelle tuossa aikaisemmassa vaiheessa ja tämä esitys tulee siitä tämä esitys todellakin kun se astuu voimaan aiheuttaa lisää kustannuksia niin yrityksille kunnille kuin eri yhteisöille myöskin ja se on tietysti se huolestuttava asia hallituksen esityksessä on arvioitu niitä kustannuksia paljonko niitä tulee sieltä ne ovat aika ympäripyöreitä itse kyllä oletan ja toivon että hallitus jatkossa myöskin seuraa sitä minkälaisia kustannuksia aiheutuu esimerkiksi kunnille ja yrityksille ja myöskin kiinnittää huomiota siihen että energiatodistusten laatimisesta ei tule

arvoisa rouva puhemies nyt toiseen asiaan eli tähän asp asiaan viime kaudellahan sitä lakia parannettiin siten että tätä yläikärajaa nostettiin ja korkotukilainojen enimmäismääriä eri vyöhykkeillä nostettiin se oli mielestäni hyvä ja tärkeä uudistus ja ja näin eduskuntakin tuolloin ajatteli silloin jo mietittiin tätä alaikärajaa ja päädyttiin siihen että siinä oli riski tästä pappa betalar asiasta mihin ministeri viittaa ja siksi sitä ei tässä vaiheessa otettu olen seurannut keskustelua ja ymmärtänyt että tässä on yritetty nyt torjua tämä mahdollisuus mutta kyllä haluan ja edellytän myös eduskunnalta huolellista kuulemista tässä asiassa miten tämän kanssa on mutta minulla on ministeri idea teille

arvoisa rouva puhemies tästä energiatodistuksesta on totta että tässä mennään nyt itse asiassa jopa jopa vähän vastahankaan senkin kanssa mitä eussa on ajettu eli eli on tällaista turhan sääntelyn purkamista ja nyt ne patistavat meitä laittamaan energiatodistukset myös näihin tässä mainittuihin halleihin ja autotalleihin ja muihin ja oikeastaan kysyisin ministeriltä mitä tässä oikein sitten tapahtuu jos me emme tätä laita laita toimeen suomessa tämä vie väärään suuntaan sitten tuohon asuntosäästämiseen ihan lopuksi minun mielestäni tämä alarajan lasku on hyvä on hyvä että opetetaan nuoria säästäväisyyteen ja ja kysyisin ministeriltä onko tässä mahdollisuus kuitenkin esimerkiksi käyttää vaikkapa valmistujaislahjaa tai rippilahjaa jos tämäntyyppisiä tuloja

puhemies aloitan tästä energiatodistuksesta ja todellakin tämä nyt laajenee kattamaan niitä rakennuksia mitä tuo direktiivi edellyttää miksi näin sen takia että meillä on euroopan komission pilot menettely käynnissä ja ellemme tähän reagoi niin seuraavaksi olemme tässä valvontamenettelyssä valitettavasti komissio vain katsoo että direktiivit pannaan täytäntöön ja varmasti edustajat viitanen ja heinäluoma hyvin tuntevat tämän eun menettelyn no pidän kuitenkin itse tärkeänä sitä että katsotaan mikä meille on suomessa tärkeintä ja ne ovat todellakin nämä vanhat pientalot ja senpä takia jos haluamme että niissä järki voittaa ja pystyttäisiin tämmöisiä ex ministeri viitasenkin toivomia poikkeuksia pitämään yllä eikö silloin juuri kannata muissa toimia sillä tavalla kuin direktiivi edellyttää ja miettiä mikä on se meidän tärkein juttu mitä lähdetään ajamaan no sitten nämä asiat mitkä liittyvät eduskunnan edellyttämiin muutoksiin energiatodistuksiin todellakin tämä sisällön muuttaminen helpommin ymmärrettäväksi eli informatiivisempi energiatodistus plus sitten näitten energiamuotokerrointen tarkastelu kuten tuossa totesin se asia valmistellaan yhdessä tuon lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädännön kanssa koska siellä joudutaan käyttämään näitä aivan samoja energiamuotokertoimia ja on järkevää että katsotaan se kerroinpaletti kuntoon kerralla ja sitten tuodaan molemmat lait siltä osin yhtäläisesti tänne eduskunnan käsittelyyn eli nämä eduskunnan edellyttämät muutokset energiatodistuksiin tullaan toteuttamaan nyt siinä on vain tämä pieni viive että katsotaan yhtä matkaa ne tämän nollaenergiarakentamisen kanssa nämä muut kysymykset liittyvät esimerkiksi maankäyttö ja rakennuslain muihin uudistuksiin heinonen kyseli miten nämä muut kevennykset etenevät ne etenevät sillä tavalla että ne ovat maankäyttö ja rakennuslain mukaisessa valmistelussa nyt tämä poikkeustoimivaltasiirto toteutetaan tässä ja muuten maankäyttö ja rakennuslakia tarkastellaan toivoisin että kuluvan vuoden aikana nämä muutokset ovat pitkällä sitten tässä oli huolta siitä että jos kunnilla tämä valta on mitä siitä seuraa olen itse tottunut siihen että vallan mukana siirtyy aina vastuu ja uskon että kun se valta on siellä kunnan käsissä niin siellä osataan myös tehdä vastuullisia päätöksiä ei siinä sen kummempaa eli ei pidä pelätä sitä että demokraattisesti valituille elimille annetaan valta niin kuin tässä tapauksessa kunta on demokraattinen yksikkö tämä viitasen ehdotus vyöhykejaosta on mielenkiintoinen lähtökohtaisesti tarkastelen positiivisesti sellaisia asioita jotka vastaavat todellista tilannetta paremmin kuin mitä nykyinen lainsäädäntö tekee eli pistän sen ajatuksen korvan taakse kun muutenkin meillä on erilaisia kustannuksia asumisessa eri puolilla niin en katso että tätä olisi mitenkään mahdoton asia lähteä funtsimaan kiitän ehdotuksesta mutta tämä ei ollut vielä suinkaan lupaus joten toivon ettei siihen vedota kiitoksia asiantuntevasta keskustelusta ja varmasti näitä huolia valiokunnat tulevat jatkossa täällä käsittelemään
no niin ja sitten mennään jaaha vastauspuheenvuoro heinäluoma

yksi vastauspuheenvuoro vielä edustaja viitanen ja sitten ministeri on pyytänyt vielä lyhyen vastauspuheenvuoron mutta sen jälkeen me menemme tuolle listalle puhujalistalle

tästä käsillä olevasta esityksestä ministeri sanoo että tässä pitäisi ikään kuin olla kiltti jotta sitten voisimme saada jonkun toisen tärkeämmän läpi mutta minä näen sen asian aivan sillä tavalla että kun eu itse puhuu refit hankkeestaan turhien normien purkamisesta niin meidänhän pitäisi nimenomaan nyt jämeränä sanoa että että eiköhän nyt pistetä roskakoriin ne turhat ei eun tarvitse jokaista naulan paikkaa meille tulla kertomaan ja siksi minä toivon että me olisimme voineet toimia sinne euhun päin jämerästi samalla tavalla kuin ollaan lähdetty tästä pientalojen

sitten tähän ottaa mukaan että tässä minä nyt toivon että suomi toimii hyvin vahvasti siellä unionissa kaikkinensa ja todella alleviivaan ministeri että eikö tämä ole myös hallituksen linjan mukaista siinä suhteessa kun puhutaan että turhasta sääntelystä eroon ei kai nyt voi tulla tällaista uutta jossa taas kerran kustannukset lisääntyvät byrokratia

teen töitä mutta mitä tekemistä sillä on uimahallien tai jäähallien kanssa eli sama kokonaisuus mutta tiedätte hyvin kuinka helppoa on lähteä euroopan unionin lainsäädäntöä muuttamaan en kiistä sitä etteikö meidän kannata ilman muuta puskea sinne suuntaan mutta te tiedätte myös aivan hyvin että kannattaa valita mitkä ovat juuri ne tavoitteet jotka katsotaan suomalaisten kannalta tärkeimmiksi ja pyrkiä niitä saavuttamaan en usko että meillä on oikeasti tästä hirveän paljon erimielisyyttä itse kannan huolta sen suomalaisen omakotitaloasukkaan turvasta ja oikeudesta että tämä energiatodistus ei häntä kaltoin kohtele
no niin ja sitten mennään puhujalistaan

puhemies hallitusohjelman mukaan rantarakentamisen

tämä esitys nyt saatiin eduskuntaan näin pian ja sen on tarkoitus tulla voimaan jo huhtikuun alusta uskon että kunnissa nämä päätökset pystytään varsin hyvin tekemään hyvin hyvin käytännöllisiä päätöksiä ja siellä on varmasti aivan riittävä osaaminen näihin päätöksiin elinkeino elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten ely keskusten mahdollisuudet ovat edelleen varsin suuret niillä on laaja lausunnonanto oikeus ja ja en usko että tässä on mitään riskiä tällä hetkellähän tilanne on se että kunnanhallitus voi vain puoltaa poikkeamislupaa ja on muuten sitten ihan voimaton ely keskusten virkamiesten suhteen

rouva puhemies nyt lähetekeskustelussa olevan hallituksen esityksen mukaan päätösvalta rakentamisen poikkeamistilanteista siirtyy ely keskuksilta kunnille tästä hyötyvät sekä luvanhakijat ely keskukset että myös kunnat koska kunnat vastaavat alueidensa käytön suunnittelusta on erittäin tarkoituksenmukaista että myös poikkeamisvalta on kokonaan kunnilla nykyinen

jako kunnan ja ely keskusten välillä aiheuttaa usein päällekkäistä työtä ja myös hidastaa lupaprosesseja tällä hallituksen esityksellä edistetään ely keskusten ja kuntien voimavarojen kohdentumista sekä selkeytetään

lupaprosessit nopeutuvat kuntien ja ely keskusten päällekkäinen työ vähenee ja kuntien kannalta tilanne paranee myös siinä että ne voivat myös periä halutessaan maksun tekemästään päätöksestä

arvoisa puhemies niin tässä lakiehdotuksessa kuin noissa aikaisemmissa jotka lähetetään ympäristövaliokuntaan on se se hyvä osa ja sitten se vähän vähemmän hyvä osa tässä lakiehdotuksessa on ihan hyviäkin kohtia esimerkiksi se että että silloin kun päätetään liiketilojen muuttamisesta asuinkäyttöön se on toki aivan järkevää tehdä kunnassa koska siellä tiedetään miten se se

kuten jo aikaisemmin sanoin silloin kun ely keskukset ovat tehneet valituksia kuntien rantakaavapäätöksistä nämä valitukset ovat menestyneet hyvin olen käynyt keskustelua ely keskuksissa ja siellä on tuotu tämä asia esille että tällainen julkinen yleinen ajattelu lähtee siitä että ely keskukset ikään kuin kiusatakseen tekevät näitä valituksia mutta näinhän ei todellakaan ole sitä osoittaa se että nämä valitukset ovat todella menestyneet eli on huomattu että on tehty virheitä jotka on pitänyt oikaista nyt halutaan kokonaan luopua tästä ja jos vielä sitten ely keskus tai mitä ne sitten tulevaisuudessa tulevatkaan olemaan on vain konsultoiva niin missä sitten ikään kuin

todella tässä liike ja toimistotilojen muuttamisessa asuinkäyttöön päätösvallan siirtäminen kunnille on on ihan perusteltua mutta rantakaavojen poikkeusmenettelyn osalta sitten en en todellakaan kannata hallituksen esitystä edustaja myller totesi että ely keskusten valitukset ovat menestyneet elyjen päätöksistä on valituksen jälkeen muuttunut yhdeksän prosenttia mutta kuntien valituksenalaisista päätöksistä neljäkymmentäneljä prosenttia eli tämäkin viittaa siihen että sen lisäksi että kunnissa toki tunnetaan paikalliset asiat on myös kyllä me sen kaikki tiedämme houkutusta tehdä päätöksiä lyhytnäköisten taloudellisten intressien nojalla nojalla omasta kotikaupungistani tampereelta tiedän monta esimerkkiä joissa rakennettu ympäristö on nyt paljon parempaa kuin mitä siitä olisi tullut jos valtuuston alkuperäinen päätös olisi tullut sellaisenaan voimaan jos siitä ei olisi valitettu ja sitten tämän valitusprosessin jälkeen asia ei olisi muuttunut eli aivan samoin kuin edustaja myller pidän tärkeänä sitä että valitusoikeutta ei kavenneta pidän hyvin huonona sellaista tulevaisuutta jossa meillä on kaavoittamista säätelevä lainsäädäntö mutta käytännössä sitten kunnat voivat tehdä melkein mitä vain ellei rajanaapuri ole tarpeeksi asiantunteva tarpeeksi hyvin tunne lakia voidakseen tehdä sitten sellaisen valituksen joka menestyy

arvoisa rouva puhemies pääministeri juha sipilän hallituksen yksi tärkeä kärkihanke on byrokratian poistaminen ja sille tielle toivon erittäin ruusuista tulevaisuutta ja parhainta menestystä sitten sitten mitä tulee tähän nyt käsittelyssä olevaan lakiin rantarakentamisen poikkeamislupien siirtämisestä kuntien päätettäväksi sitäkin lämpimästi tuen pitää muistaa että kun rantakaavat on laadittu ne on laadittu olemassa olevien sääntöjen mukaan kaikessa kaavoituksessa esimerkiksi rantakaavoituksessa kuten muussakin kaavoituksessa on se erinomainen puoli että kaikkien maanomistajien ja edunsaajien rakennusoikeus tarkastellaan puolueettomasti olemassa olevien hyväksyttyjen sääntöjen mukaan se on aivan normaalia menettelyä elikkä siinä ei ole mitään sen kummempaa mörköä siinäkään toinen asia mitä tulee sitten näihin poikkeamislupiin esimerkiksi jos joku ihminen haluaa eläkepäivänsä viettää vaikka siellä ilomantsin kesämökillä ja jopa rakentaa muuttaa sen kesäasuttavan hyvän kesämökkinsä omakotitaloksi laittaa sinne asianmukaiset jätevesijärjestelmät kuntoon mikä on nykyisellä tekniikalla täysin hoidettavissa mikä mikä siinä heikkenee ei siinä heikkene mikään kaikki menee ihan oikein pelko siitä kyttääkö naapuri kuten edellisessä puheenvuorossa saimme kuunnella edustaja hassia että onko se naapuri niin valveutunut että osaa valittaa tämäpä se on juuri se tie että kyllä se isoveli valvoo mistähän edustaja hassi on tuonkin mallin löytänyt en jaksa oikein kuvitella mutta joka tapauksessa arvoisa rouva puhemies jos tämä maa todella haluaa nousta tästä laman suosta ylös niin meillä pitää saada rakentaminen liikkeelle meillä seisovat miljardien hankkeet erilaisten valitusten takia hallinto oikeuksissa odottamassa lupaa ja samaan aikaan meillä on heti viisisataatuhatta työtöntä ei ole tietenkään vielä viittäsataatuhatta mutta jotka ovat tuettuna tai jossakin koulutuksessa tai lomautettuna tai jotain muuta niin ei paljon puolesta miljoonasta enää puutu ja valtionvelan määrä valtionvelan määrä kasvaa kohinalla kyllä tämä tie on kuljettu hyvät ystävät loppuun jos tässä maassa joku haluaa investoida edelleen mikä on erittäin positiivinen asia niin minun mielestäni niille hankkeille pitää antaa lupa mahdollisimman äkkiä tällainen turhanaikainen pelleily siitä että joku viranomainen tietää jossakin ilomatsissa tai utsjoella taikka pelkosenniemellä

rakennustarpeita menisi kaupaksi tulisi työtä tulisi valtiolle verotuloa arvonlisäveroa ynnä muuta otan yhden esimerkin tai oikeastaan kaksi esimerkkiä

viranomaisluotettavuudesta silloin kun ilomantsiin suomeen suunniteltiin tätä natura aluetta nämä satu hassin mainitsemat hengenheimolaiset viranomaiset suunnittelivat erittäin korkeatasoisia suunnitelmia ystäväni tilalla väitettiin olevan avosuo vaikka sillä kyseisellä tontilla kasvoi kaksisataaviisikymmentä hehtaaria parasta mäntytukkia ei ollut vaivauduttu käymään edes paikalla katsomassa mitä siellä oli samoin kesämökkini vieressä luki että se on erinomainen luonnontilainen harjuinen havumetsäinen alue kysymyksessä oli enso gutzeitin hakkaama juuri auraama ja kylvämä alue kyllä siellä meikäläinen vielä kipeillä jaloilla jotenkuten eteenpäin pääsi mutta luonnontilaisesta metsästä tuskin voi puhua kun avohakkuu oli käynyt edellisellä viikolla sitten sen jälkeen tietenkin heti oli laikutettu että pääsee uusi metsä kasvamaan no metsä sinne on kasvanut mutta mitä tulee tähän viranomaisuskottavuuteen niin nämä esimerkit kertokoot sitten mitä se viranomaisuskottavuus on jos avosuota ei eroteta kahdensadanviidenkymmenen mottihehtaarin metsiköstä pikkuisen epäilen tätä menettelytapaa mutta jos me todella tässä maassa haluamme että alamme pikkuhiljaa maksaa velkojamme ja se tiehän meidän on on pakko käydä muuta tietähän meillä ei ole niin tällaiset turhat byrokratiat on todella purettava ei yhtäkään virkamiestä tällaiseen tehtävään enää tarvita kunnissa osataan samalla samalla keinoin piirustukset katsoa kaavat lukea ja niin edelleen ei se ole mitään rakettitiedettä ja jos joku viranomainen jossakin epäilee moista niin käyköön itse katsomassa mikä se tilanne siellä on jos niin paljon aikaa on mutta älköön siitä kenellekään palkkaa maksettako koska jos me haluamme tämän maan tästä suosta ylös niin meidän on pikkuhiljaa ruvettava töihin arvoisa rouva puhemies lopuksi haluan sanoa vielä sen että kun todellakin suomessa on miljardien investoinnit odottamassa lupakäsittelyä niin onhan se nyt kummallista touhua että esimerkiksi ilomantsissa kun valokuitua rakennettiin kahdeksan kuukautta edustaja heinäluoma erikoisesti teille sanoa ja edustaja myllerille myös eli kun ilomantsi teki valokuituhanketta niin meidän luvat ne paperit siitä että saamme valtion teiden alitse porata ne tunnelit joista kaapelit menevät kahdeksan kuukautta seisoivat tampereen ely keskuksen pöydällä nuori naisinsinööri joka ei ole koskaan ikinä käynytkään ilomantsissa odotutti kahdeksan kuukautta miehet ja koneet odottivat lupaa päästä töihin

arvoisa rouva puhemies

hallituksen esitys sataviisikymmentä joka nyt on käsittelyssä kuuluu siihen kuuluisaan joukkoon että on asioita joita kaikki kannattavat ja ne eivät etene ja sitten on asioita joita ei kukaan kannata ja ne etenevät siitä huolimatta nyt meillä on käsittelyssä esitys joka on itse asiassa aika lailla tämän edellisen eduskunnan hyväksymän ponnen vastainen tässä itse asiassa muutostarve aiheutuu hallituksen mukaan siitä että euroopan komissio on todennut että suomen lainsäädäntö ei vastaa rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä siltä osin mitä rakennustyyppejä tai rakennusten tiloja on jätetty energiatodistusmenettelyn ulkopuolelle juuri edellinen eduskunta on antanut tuon ohjeen että hallitus aloitteellisesti pyrkii rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseen tässä keskustelussa aiemmin kun ministeri tiilikainen oli paikalla hän kertoi että joita edellinen eduskunta edellytti jo silloiselta hallitukselta mutta ymmärtääkseni ne ovat voimassa myös tälle hallitukselle ovat tulossa eduskunnan käsittelyyn niin sanotun nollarakentamisen lainsäädännön yhteydessä nyt oikeastaan voisi kyllä kysyä sitä onko tällä lainsäädännöllä nyt niin kiire että tämä täytyy tuoda tässä erillisenä asiana käsittelyyn vai voisiko olla niin että nämä olisi katsottu kokonaisuutena tietysti olisi tarpeen myös kuulla myös kuulla tästä hallituksen aloitteellisesta pyrkimyksestä siihen että esimerkiksi vanhat omakotitalot vapautettaisiin tästä energiatodistuksesta mitä sen eteen eteen on tehty tietysti sen aikaisten ministereiden aikana mutta myös myös nykyisen ministerin aikana arvoisa puhemies itse suhtaudun kyllä tämäntyyppiseen sääntelyn lisäämiseen nyt kovin nihkeästi muistan kuinka tätä viime kaudella käsittelimme ja ja silloin todettiin että euroopan komissio on myös lähtenyt tämmöisen turhan sääntelyn purkamiseen ja silloin asuntoministeri viitanen toi esille tämän eduskuntakäsittelyssä ja keskustelussa ja lupasi että hän lähtee määrätietoisesti viemään asiaa eteenpäin nyt tuntuu että tässä kuitenkin jälleen eu heiluttaa heiluttaa häntää ja ja me teemme sen mitä mitä eusta komennetaan toivon että valiokunta vakavasti vielä vielä pohtii tätä asiaa ja ja aikataulua varsinkin tämän valmistelussa olevan muun energiatodistuslainsäädännön suhteen ja ja katsoisi ainakin niin että nämä voitaisiin yhtä aikaa läpikäydä ja tuoda sitten päätöksentekoon jos euroopan komissio sitä sitten loppuun asti meiltä vaatii ymmärsin niin että meidän on noudatettava näitä säädöksiä ja ja meillä ei ole mahdollisuutta niistä niistä irtaantua jos emme tuota direktiiviä pysty muuttamaan mutta hallituksen pitää eduskunnan lausuman mukaisesti tässä olla aloitteellinen

arvoisa

hyvä kuulla tuossa äsken edustaja heinosen kritiikki aika suoraan tässä tuli esiin juuri tai no ainakin rivien välistä että tässä on kysymys aika pähkähullusta asiasta jos nyt näillä termeillä saa tätä asiaa kuvata eli tosiaan kysymyksessä on nyt taas kerran energiatodistusasia ja kyllä minullekin oli vähän pettymys se että kun katsoin otsikkoa että jaaha nyt se sitten tulee energiatodistuksen muutos omakotiliiton ja kansalaisaloitteen toivomaan suuntaan niin olikin vastassa esitys joka on täysin päinvastainen tuolloiselle linjalle ja ja tuolloisille kehittämistoimille tietenkin kun katselin tätä esitystä tulee kyllä mieleen kysymys että kun tässä esityksessäkin jopa todetaan että tällä ei edes sinänsä ole merkittäviä myönteisiä ympäristövaikutuksia minkä takia kai alun perin tämänkaltaisia direktiivejä on lähdetty laatimaan ei edes sitä tavoitetta saavuteta niin miksi ihmeessä me nyt sitten olemme lisäämässä jälleen kerran kansalaisten ärtymystä ja huolta ja myös sitten tätä kuuluisaa byrokratiaa ja kustannuksia edellisessä pykälässä hyvin paljon alleviivattiin että kaikki byrokratiaa karsivat toimet ovat erittäin tervetulleita ja hupsista sitten seuraavassa asiassa tapahtuu täysin päinvastoin ja kustannukset ja byrokratia lisääntyvät uskoisin että se kuulostaa jo vähän oudolta ihan tavallisesta ihmisestä kertoa että nyt sitten jo autotallitkin tarvitsevat energiatodistuksen puhemies tosiaan näistä vanhoista omakotitaloista viime kaudella oli ilo toimia asuntoministerinä niinä aikoina omakotiliiton aloitteesta tehtiin tämä loistava ja jo silloin kun se kansalaisaloite oli tulollaan eduskuntaan päätin se on viisautta ettei aina jos joku asia on väärin tarvitse olla väärin loppuun asti ja tappiin vaan vääryyksiä voidaan korjata että haluan ottaa koppia tästä kansalaisaloitteesta sen hengestä ja tein silloin lähetekeskustelussa myös aloitteen siitä että lähestyisimme euta ja esittäisimme että näiden vanhojen pientalojen osalta energiatodistus olisi tulevaisuudessa vapaaehtoinen oli ilo tehdä eduskunnan kanssa yhteistyötä ja eduskunta kirjasi tämän myös omaksi vaateekseen me silloin kirjelmöimme silloiselle komissaarille ja saimme sieltä vastauksen jossa kerrottiin että asia on huomattu sinänsä hyvä direktiivi mutta otetaan tämä nyt tähän refit listalle koska nimenomaan kirjeessäni vetosin siihen että kun kaikkia normeja sanotaan purettavan turhilta osin niin eikö tässä ole juuri yksi sellainen minkä voisi purkaa ja tämä lähti etenemään siellä eussa päin no sitten toinen asia oli se että sanoin ministerinä myös että haluan kuunnella eduskuntaa siinä mitä sitten tämän kansallisen lain osalta pitäisi tehdä koska eu kortti on vähän toinen oli hienoa että ympäristövaliokunta ja koko eduskunta edellytti sitten että näitä kansalaisia huolestuttavia epäkohtia tullaan korjaamaan ja nämä muotokertointen asettamat tällaiset käsittämättömyydet ja ja vaikeat tilanteet tullaan selkeyttämään ja korjaamaan asetin työryhmän joka tässä asiaa mietti ja sen työryhmän kartoituksen pohjalta linjasin jatkovalmisteluun pari erilaista mallia joissa juuri näihin eduskunnan edellyttämiin epäkohtiin puututaan toinen niistä muuten oli omakotiliiton oma malli halusin että kansalaisyhteiskunnan ja omakotiliiton mallit tulevat myös hyvin vakavasti otetuksi näitä lähdettiin ja idea oli silloin mitä eduskunnallekin kerroin että seuraavan hallitusohjelman neuvottelujen pohjaksi sitten näitä linjoja kehitetään niin että oltaisiin valppaana heti pystyttäisiin tarttumaan asiaan ja kenties sopimaan sitten pitemmälle asiasta hallitusohjelmaneuvotteluissa silloin emme tietenkään vielä tienneet millainen on tuleva hallitus mutta tällaiset tällaiset toimet tehtiin ripeästi silloin viime kauden niillä vaiheilla kun kansalaisaloite kansalaisaloite eduskuntaan tuli no tietenkin oli vähän hassua nyt kuulla se että ministeri oli omassa puheenvuorossaan sitä mieltä että nyt tämän hengen vastainen uusi laajennus energiatodistuksille onkin sitten vain aivan välttämättömyys jopa siinä mielessä että että suomi saisi sitten jonkun muun tavoitteen läpi mutta kun nimenomaan tässä on kysymys kokonaisuudesta ja koko rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä jota muuten uudelleen tarkastellaan ja evaluoidaan muistaakseni ensi vuoden alusta ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista ja kun näin tapahtuu siellä joka tapauksessa niin kyllähän nyt nimenomaan olisi hyvin viisasta kokonaisvaltaisesti sanoa että tämä on refit hengen vastaista tämä on turhaa säätelyä en usko niin kuin edustaja heinonen sanoi aika hyvin että kukaan tätä lopulta haluaa jos tosiasiassa näin kysytään miksi ihmeessä jos meillä on joku koneisto joka on jyllännyt jonkun pakon sitten pitäisi pakottaa myös suomessa toimimaan meidän pitää olla ehdottomasti hyvin aktiivinen sinne eun suuntaan mutta täytyy myös olla hallituksella kykyä ja halua olla tässä ärhäkkänä ja myös sitten olla toteuttamatta tätä tätä esitystä eli siis toden totta jos hallituspuolueen heinonen nyt ilmoitti suuren epäileväisyytensä niin tämähän nyt mahdollistaa tietenkin että eduskunta puuttuu tähän hallituksen esitykseen tässä tässä salissa mutta huomaan puhemies että suositusaika on nyt loppu eli tältä erää lopetan puheenvuoroni tähän

arvoisa rouva puhemies tänä iltana on puhuttu hyvinkin vakavasta asiasta enkä niitä asioita enää tässä puheessani toista tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennuksen energiatodistuksesta annettua lakia energiatodistusten hankkimisesta ja käyttämisestä kokonaan vapautettujen rakennusten tilojen määrittelyä ollaan muuttamassa esimerkiksi varastorakennukset ehdotetaan tulemaan energiatodistusmenettelyn piiriin kyseisiä varastorakennuksia oli vuoden kaksituhattakolmetoista lopussa lähes neljätoistatuhatta näitä kaikkia muutos koskisi vaan niitä rakennuksia joissa käytetään energiaa rakennuksen tilojen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto olosuhteiden ylläpitämiseen lisäksi energiatodistuksiin liittyvät velvollisuudet eivät koske varastoja tai autotalleja joiden pinta ala on enintään viisikymmentä neliömetriä arvoisa rouva puhemies vaikka olen hallituspuolueen jäsen en pidä tätä lakimuutosta tarpeellisena ehdotuksesta tulee kustannuksia ja se vain lisää normeja joita tämä hallitus on lupautunut päinvastoin purkamaan

arvoisa rouva puhemies oikeastaan edellä puhunut jo korjasi tuota kun edustaja heinäluoman puheesta jäi ehkä sen tyyppinen kuva että tämä nyt koskisi jokaisen talon autotallia ja siitähän ei ei tietenkään tässä tässä ole kyse hän puhui tietysti tuosta energiatodistuksesta joka oli jo edellisenkin hallituksen aikana voimassa tämä tämä nyt laajentaa sitä uimahalleihin jäähalleihin varastorakennuksiin liikenteen rakennuksiin ja moottoriajoneuvosuojiin tällaisiin isompiin rakennuksiin mikä sinänsä on myös turhaa mutta ei anneta sellaista kuvaa että tässä säädöksessä tulisi jokaiselle omakotitaloasujalle jotain lisää se on oma keskustelunsa paikka mikä mikä tietysti käydään sitten siinä vaiheessa kun tuo nollarakentamislainsäädäntö tänne tulee ja toivottavasti silloin saadaan tehtyä uudistukset niin että nämä vanhemmat omakotitalot vapautetaan kokonaan tästä energiatodistuksesta mikä on ollut eduskunnassakin yhteinen tahtotila mutta niin kuin aiemmin totesin pidän tätäkin sääntelyä turhana että tämä laajennetaan uimahalleihin jäähalleihin ja muihin varastorakennuksiin

rouva puhemies kyllä minä ottaisin vakavasti sen huolen mikä täällä esimerkiksi näiden autotallien osalta on esitetty muun muassa tässä omakotiliiton lausunnossa tästä asiasta kannetaan juuri sitä huolta omakotiasukkaan kannalta että kun monta kertaa tullaan hankkineeksi sellaisia kahden auton talleja ja muita niin kyllä tämä tulee eittämättä tämänkin lausunnon mukaan lisäämään omakotiasujien kustannuksia ja minä minä toivon että kun edustaja heinonen te edellisessä puheenvuorossa tuolla sanoitte että tämä on huono byrokraattinen lisää kustannuksia ja näin niin sitten kannattaisi pitää se linja varsinkin nyt kun saitte vielä puheenvuoroonne tukea perussuomalaisten edustajalta tietenkin se antaa toivoa siitä että eduskunnan ympäristövaliokunnassa voitaisiin tähän vääryyteen puuttua mutta se täytyy sanoa että kyllä minä olin pettynyt hallituksen hampaattomuuteen siinä että tässä on

se nyt vielä puuttuisi että kahdeksan neliön kylmät autotallitkin pantaisiin tähän mukaan tämä menee toiseen suuntaan kuin mitä eduskunta viime vaalikaudella tehdyssä kannanotossa tehdyssä kannanotossa sanoi puhun tästä sen takia että istuin itse tuolla no se oli kyllä toisessa salissa vanhassa salissa puhemiehen pömpelissä ja kuuntelin sen keskustelun se oli minusta hyvin yksituumainen tunnustettiin että tässä on tarpeetonta sääntelyä joka on ihmisille hankalaa ei toteuteta niitä tavoitteita joita sanotaan edistettävän ja siksi siitä pitää päästä eroon olin hyvin iloinen että tämän jälkeen ensinnäkin siis ministeri viitanen silloin ilmoitti lähetekeskustelussa että hän ehdottaa että koko tästä vanhojen omakotitalojen sääntelystä luovuttaisiin ja se sai eduskunnassa hyvän vastaanoton ja olen hyvin iloinen että ministeri viitanen toimi lupauksensa mukaisesti eli kääntyi sen jälkeen eun eun komission puoleen teki esityksen että tästä luovutaan se oli juuri semmoista toimintaa kuin miten kansalaisaloitteisiin ja eduskunnan päätöksiin pitää suhtautua olin myös erittäin iloinen että komissio ilmoitti että se ymmärtää tämän meidän tavoitteemme ja pitää tätä mahdollisesti todellakin turhana sääntelynä ja ilmoitti että sen mielestä tämä pitää tarkastella siinä yhteydessä kun tämä koko direktiivin tarkastelu tehdään vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta siis vain vuoden päästä

sanoo kun sitä hetken aikaa jää miettimään varmaan brysselissäkin ja on valmis tarkastelemaan tämän uudelleen ja juuri ennen kuin tämä tarkastelu alkaa niin me vielä teemme tätä lisäsääntelyä tätä on vaikea selvittää kenellekään ulkopuoliselle jos edes eduskunnallekaan sen takia olisi parempi että ilman varauksia eduskunta pitäisi sen kannan jonka se viime kaudella otti silloin eduskunnan työlle annettaisiin joku arvo ja me voisimme lisätä myös ihmisten luottamusta siihen lainsäädäntöön jota me täällä teemme

arvoisa rouva puhemies oikeastaan tuossa edellisessä puheenvuorossa tuli juuri se mitä aioin sanoa kun kuulin edustaja heinosen välihuudon tästä että no mitäs tehtiin sinne euhun päin toden totta tehtiin

kun suomi on tätä aloitetta sinne tehnyt niin toivottavasti sitten kun se arvioinnin paikka tulee valvotaan sitä että pysymme kannassamme ja olemme tässä hyvin aktiivisia minä nyt näkisin niin että jos siellä eussakin puhutaan turhien normien purkamisesta niin kyllähän pitäisi olla ennen muuta juuri sitä ja siksi tämä suomen aloite on erittäin perusteltu kaiken kaikkiaan se on todella tärkeä asia mikä tässä tuli esiin että tässä on kysymys nyt ihan ihmisen arkeen vaikuttavasta asiasta asiasta joka suututtaa ja huolestuttaa aiheellisesti monia omakotiasujia kaiken kaikkiaan minusta oli mukavaa se että se kansalaisaloiteprosessi meni niin kuin meni eli haluttiin ottaa se asenne koko eduskunnassa ja ja myös itse halusin että kuunnellaan parannetaan eikä lähdetty siitä että jos joku on hölmösti niin olkoon tappiin asti ja onhan tämä hallituksen esitys siksi koska tässä oli niin arvokas prosessi kun oli tämä kansalaisaloite ja eduskunnan tahto nyt tietenkin aikamoinen mahalasku sitten

arvoisa rouva puhemies

prosenttia lisäkorkoa maksetaan tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä kalenterivuodelta nyt kun tuo alaraja pudotetaan viiteentoista vuoteen ja hallitus on päätynyt siihen malliin missä rajataan tätä säästettävää rahaa niin että alaikäinen nuori voi vain omalla työllä ansaittuja varoja asp säästää niin silloin tarpeelliseksi tuli tuon lisäkoron

säätäminen niin että tietyissä tilanteissa nuori voisi ilmoittaa että hän käyttää tuota parempaa korkoa vasta täysi ikäiseksi tultuaan sillä todennäköistä on että viidestätoista tuonne täysi ikäisyyteen

asp säästösummat jäävät varsin pieniksi jos nuori ne esimerkiksi omalla kesätyöllään ansaitsee tässä esityksessä todetaan että tällaisiksi varoiksi katsottaisiin myös omatoimisesti hankitun omaisuuden tuotto

yksiselitteiseksi niin että siinä on mahdollista käyttää esimerkiksi rippikoululahjoja syntymäpäivälahjoja taikka vaikkapa valmistujaislahjoja ja tämäntyyppisiä nuoren omia omia tuloja jos hän haluaa nuo lahjat esimerkiksi sitten säästöön laittaa kuitenkin siinä puhutaan satasista ja ja on hienoa jos jos viisitoista viiva seitsemäntoista vuotiaat nuoret päättävät niitä jo siinä iässä ensiasunnon säästämiseen laittaa itse olisin ollut valmis säätämään tämän lain ilman tällaista omalla työllä ansaittua rajoitetta sillä meillä on jo tänä päivänä

mitä voi toiselle lahjana antaa ja en näe sellaista sellaista tässä että tästä syntyisi malli jossa joku toinen laittaisi toisen tilille rahaa vaan vaan uskon niin että aika lailla pienistä summista nämä tulevaisuudessakin tulevat tulevat kertymään asp säästäminen on hieno hieno tapa ja kannustan siihen kaikkia nuoria

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia markkinoille tulee säännöllisesti uusia polttoaineita joilla voidaan saavuttaa lähipäästöhyötyjä tämän vuoksi verolainsäädännön on on pystyttävä vastaamaan kehitystä ja näin tämä esitys on tekemässä tämä muutos estäisi haitallisten lähipäästöjen kannalta huonojen polttoaineiden markkinoilletuloa samalla se lisää sitä että lain yleisen tavoitteen mukaisesti ympäristöominaisuuksiltaan samankaltaisia polttoaineita kohdellaan verotuksessa yhdenmukaisesti arvoisa rouva puhemies pidän hallituksen esitystä erittäin